päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan muistutan että sekä kysymysten että vastausten enimmäispituus on yksi minuutti

arvoisa rouva puhemies hallituksen viimeaikaiset päätökset ovat valitettavasti kohdelleet kovin kovakouraisesti eläkkeensaajia matkakustannuksista ollaan leikkaamassa lääkekustannuksista asiakasmaksuja ollaan nostamassa ja eläkkeensaajien asumistukea aiottiin leikata tämä on hyvin epäoikeudenmukaista ja ei ollut ihme että eläkkeensaajat olivat tästä mielenosoituksissa ja täällä eduskunnassa oppositio teki välikysymyksen oli helpottavaa kuulla että hallitus ilmoitti sen jälkeen että eläkkeensaajien asumistukea ei leikata mutta hämmennys oli aika suuri kun toissa päivänä täällä istunnossa heti kohta sen jälkeen kun ministeri stubb oli kertonut että eläkkeensaajien asumistukea ei leikata tulikin tänne saliin tieto että samana päivänä hallitus on tehnyt uuden leikkauksen

arvoisa puhemies tehdään tässä nyt ihan aluksi selväksi että tämä eläkkeensaajien asumistukijärjestelmä säilyy entisellään elikkä näitä näitä järjestelmiä ei olla yhdistämässä hallitus on tehnyt linjauksen tässä jatkovalmistelussa että kaikkien asumistuen saajien tasavertaisen kohtelun vuoksi enimmäisasumismenot ja kulunormit tullaan pitämään vuoden kaksituhattaviisitoista tasossa kysymyksessä ei ole siis lähtökohtaisesti leikkaus siinä ei tule tapahtumaan laskua eikä siinä tule tapahtumaan nousua vaan taso tulee säilymään vuoden kaksituhattaviisitoista tasossa jos kysymys olisi ollut leikkauksesta me olisimme hallituksessa voineet tämän yhdistää kansaneläkeindeksiin jolloin olisi tapahtunut se että tämä nimenomaan olisi tullut putoamaan ja silloin kyseessä

kyllä tämä nyt on vähän hämmentävää että tässä on nyt kysymys ilmeisesti leikkauksesta jota hallituksen mielestä ei saa nimittää leikkaukseksi siitä ehkä kertoo tämäkin että ensimmäisessä tiedotteessanne kerroitte että hallitus ehdottaa säästöjä eläkkeensaajan heti kohta otsikko muutettiin että asumistukien enimmäisasumismenojen jäädyttämistä esitettiin tässä on ministeri kuitenkin kyseessä asia jolla valtio säästää noin viisi miljoonaa euroa ensin myöhemmin lisää ja se viisi miljoonaa euroa on pois eläkkeensaajien kukkarosta nimitetään sitä nyt millä nimellä hyvänsä niin kysymyksessä on joka tapauksessa eläkkeensaajiin kohdistuva leikkaus jota hallituksen ja ministerin mielestä ei saa nimittää sillä nimellä eläkkeensaajat ovat puhemies olleet kovin huolissaan

kuten täällä eilen illalla teille kerroin ja ja myöskin niille edustajille jotka ovat paikalla tätä hallituksen esitystä on työstetty kesästä saakka koko syksy tästä on tehty ministeriössä erittäin paljon erilaisia vaikutusarviointeja pohdittu niitä keinoja kuinka me voimme nimenomaan pienituloisia eläkkeensaajia turvata ja heidän asemaansa suojata

tasapuolisesti tässä kohden tämä asia on tullut esiin eilen kysyitte muun muassa näistä vaikutusarvioinneista ja nyt on ilo kertoa teille hiukan niistä tässä varmasti niihin myöhemmin tässä keskustelussa palataan mutta muun muassa laskennallinen vaikutus tuen tasoon on näillä enimmäisasumismenojen ylittäjillä keskimäärin viisitoista euroa ja uusilla noin seitsemän pilkku viisi euroa eli me puhumme tällaisesta seitsemän pilkku viisi viiva viidestätoista eurosta

rouva puhemies haluaisin palauttaa tämän keskustelun siihen isoon kuvaan keskustelimme viimeiset kaksi vuorokautta monta monta tuntia suomen talouden tilanteesta te mainitsitte luvun viisi mainitsen toisen luvun viisi ensi vuonna me otamme yli viisi miljardia euroa lisää velkaa tämä hallitus on avoimesti alusta saakka kertonut millä tavalla me toimimme ja pyrimme sopeuttamaan valtiontalouden se tarkoittaa käytännössä sitä että me joudumme sopeuttamaan seuraavan neljän vuoden aikana noin neljän miljardin euron edestä käytännössä se tarkoittaa sitä että me joudumme valitettavasti sopeuttamaan ihan kaikkialta minkä takia koska suomen talous on saatava tasapainoon koska velaksi eläminen pitää saada loppumaan ja koska me pyrimme parantamaan sekä työllisyystilannetta että kasvua

puhemies arvoisa ministeri mäntylä hyvä että juuri äsken puheenvuorossanne tunnustitte että te teette säästöpäätöksen joka vaikuttaa monen eläkeläisen toimeentuloon minulla on tässä kaksi sosiaali ja terveysministeriön tiedotetta ensimmäinen sosiaali ja terveysministeriö sanoo otsikko hallitus ehdottaa säästöjä yleiseen asumistukeen ja eläkkeensaajien asumistukeen tässä toisessa tiedotteessa jonka sisältö on on aivan sama kuin edellisen on otsikko muutettu ja tiedotetta on täydennetty siltä osin että tiedotteen otsikko on muutettu mutta lopputulos on tietysti kuitenkin se että te teette säästöpäätöksen joka ensi vuonna leikkaa eläkeläisten asumistukea noin viidellä miljoonalla ja tulevina vuosina noin yhdeksällä miljoonalla melkein kymmenellä miljoonalla eurolla oletteko te arvioineet kuinka montaa eläkeläistä tämä koskettaa ja mikä näitten eläkeläisten

haluan kyllä tässä keskustelussa nyt nostaa esiin myöskin erään sellaisen seikan joka tässä tuntuu unohtuvan se on se että hallitus tavoittelee päätöksillään myöskin sitä että meillä on ihmisillä oikeus ja mahdollisuus asua tulevaisuudessa kohtuuhintaisissa asunnoissa on tiedossa hyvin että joka ikinen asumistukeen tehtävä korotus enemmän tai vähemmän lähtee heijastumaan silloin myös vuokratasoihin tässä on jälleen tämmöinen aivan tuore uutinen jossa nimenomaan kerrotaan tämä on ylen uutinen että esimerkiksi ay liike on saanut viiden vuoden aikana lähes viisikymmentä miljoonaa euroa vuokraosinkoja ammattiliitot ammattiliitot muun muassa edustaja rinne on istunut pron hallituksessa ovat kuitanneet vuokratuotoista verovapaat osingot vuokrien nousua maksatetaan suuressa määrin pienituloisille maksetuilla asumistuilla eli kenelle

arvoisa puhemies jos mentäisiin alkuperäiseen kysymykseen kyllä hämmennystä on herättänyt se että ensin sanottiin että eläkkeensaajien asumistukeen ei kosketa ja nyt olemme saaneet esityksen jossa enimmäismenoja ei nostettaisi mikä tarkoittaa käytännössä sitä että eläkkeensaajan käteen jäävä tulo pienenee se jolla hän ostaa ruokaa lääkkeitä ja vaatteita itselleen tämä erä on viisi miljoonaa euroa josta syntyy nyt valtiolle säästöä erityisesti pääkaupunkiseudulla helsingissä vuokrat ovat korkeita ja ne nousevat ja eläkkeensaajat asuvat jo ahtaasti ja kalliisti näitä ihmisiä tämä koskettaa ja huolestuttaa voisiko ministeri nyt kertoa sen olisiko mahdollista löytää viiden miljoonan euron potti jostain muualta ja tehdä nämä säästöt jostain sellaisesta kohteesta joka ei kohdistu kaikkein pienituloisimpiin

että tätä harkittaisiin vielä

ollaan tilanteessa jossa me emme ole matkalla kohti yhtä ainoaa asumistukijärjestelmää eläkkeensaajien asumistukijärjestelmä säilyy yleinen asumistukijärjestelmä säilyy hallitus on kertonut aivan avoimesti sen että

asumistukimenot jäädytetään vuoden kaksituhattaviisitoista tasolle tämä tarkoittaa muun muassa sitä että teidän peräämänne ihmisryhmän kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten tilanteeseen tällä ratkaisulla ei ole mitään

meillä on tehtynä monia sellaisia toimenpiteitä päätöksiä joilla me haluamme nimenomaan näitä pienituloisia henkilöitä auttaa ovat he eläkkeensaajia tai sitten syystä tai toisesta muuten pienituloisia muistuttaisin myöskin esimerkiksi tästä että me nimenomaan olemme tätä lääkesäästöpäätöstä pienentäneet puoleen elikkä ettekö te näe että esimerkiksi nimenomaan tässä on yksi semmoinen toimenpide jolla me pyrimme auttamaan pienituloisia ihmisiä toinen asia tässä on että jos me aidosti haluamme auttaa pienituloisia ihmisiä myöskin asumisasioissa niin se ainoa ratkaisu ei voi olla se että se asumistuki joka ei käytännössä edes auta näitä pienituloisia vaan valuu aivan johonkin muuhun olisi oikea tie tai ratkaisu te tiedätte sen aivan hyvin itsekin

jos ei vielä ole tullut selväksi oppositiolle niin toivon että ainakin suomen kansalle ja suomalaiselle vanhusväestölle tulee nyt selväksi se tärkeä tosiasia se päätös jonka hallitus tosiaankin on tehnyt että nähtiin että se alkuperäinen ajatus että eläkeläisten asumistuki yhdistettäisiin sulautettaisiin yleiseen asumistukeen ei ollut järkevä päätös sitä oli haastavaa tehdä niin että se olisi ollut oikeudenmukainen nyt tuo päätös on peruttu ja eläkeläisten asumistuki säilyy se on erittäin tärkeää toimeentulon ohella on hyvin tärkeää vanhusväestölle että palvelut pelaavat meillä on paljon raskasta omaistyötä tekeviä ihmisiä kysyisinkin nyt hallitukselta kun on tehty tärkeä arvovalinta vaikeassa taloudellisessa tilanteessa että satsataan seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa vuosittain omaishoidon kehittämiseen missä vaiheessa tämä työ menee ja milloin saadaan tuo tärkeä lainsäädäntöesitys tänne eduskuntaan

budjetin valmistelun aikatauluun liittyen me jaksotamme

täysistuntoon tuodaan esitys jossa omaishoitajien tilannetta heidän jaksamistaan parannetaan meillä on viime vaalikaudelta perintönä omaishoidon kehittämisohjelma siellä on niitä esityksiä joita edistää tullaan viemään eteenpäin niitä harvoja asioita sopinut joihin tulee selkeästi uutta lisärahaa vuositasolla seitsemänkymmentäviisi miljoonaa erityisesti omaishoitajien jaksamiseen heidän vapaapäiviensä mahdollistamiseen heidän tukipalvelujensa lisäämiseen ja parantamiseen keväällä kaksituhattakuusitoista tämä laki on eduskunnassa jotta se saadaan ensi vuoden syksyllä viimeistään elokuun alussa voimaan

arvoisa puhemies asumistukeen käytetään vuosittain yli miljardi euroa nyt esillä olevat kustannusten kasvut ovat hyvin pieniä kuitenkin tähän verrattuna mitä hallitus näkee mitä muita keinoja on olemassa kun kaiken aikaa asumistuen ja vuokrien välinen ero kasvaa vuokrakustannusten asumiskustannukset kuitenkin koko maassa kasvavat kaiken aikaa onko tämä ainoastaan vuokranantajien ahneutta

arvoisa asumiskustannusten kohtuullisena pitäminen on tärkeä tavoite jotta tavallisilla työssä käyvillä ihmisillä tai eläkeläisillä tai kellä hyvänsä olisi mahdollisuus asua eri puolilla maata yksi keino hillitä näitä kasvavia kustannuksia on tietenkin se että mietitään rakentamismääräyksiä mitä kaikkea byrokraattista pikkutarkkaa säätelyä meillä on kerättynä joka nimenomaan lisää rakentamisen kustannuksia mutta ei sinällään tuota sille omassa kodissaan tai vuokralla asuvalle ihmiselle juurikaan sitä elämisen laatua eli näitä rakentamismääräyksiä muun muassa tarkastellaan kriittisesti sen lisäksi on nippu toimenpiteitä joilla nimenomaan kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa siellä missä tällaiselle on tarvetta pyritään voimallisesti lisäämään se on hallituksen yksi kärkihankkeista

arvoisa rouva puhemies hallituksen päätös jättää korottamatta eläkkeensaajan asumistuen enimmäisasumismenoja tarkoittaisi lupauksista huolimatta käytännössä heikennystä eläkkeensaajan asumistukeen

ensi vuoden alusta tämä tarkoittaa käytännössä terveyskeskusmaksuissa poliklinikkamaksuissa tai esimerkiksi päivystyskäyntimaksuissa jopa kolmenkymmenen prosentin nousua valitettavasti nämä korotukset osuvat jälleen kaikkein heikompiosaisiin kansalaisiimme ja paljon palveluita tarvitseviin ihmisiin huomioisin että nyt jo suomessa terveyserot ovat suuret ja tämä päätös valitettavasti lisää niitä siksi kysynkin asianomaiselta ministeriltä aiotteko todella hyväksyä asiakasmaksujen kolmenkymmenen prosentin

arvoisa rouva puhemies sairastaminen on yksi eriarvoisuutta ja köyhyyttä lisäävä asia hallitus on tehnyt päätöksensä asiakasmaksujen nostamisesta terveydenhuollossa kuitenkin niin että tuo ratkaisu huo mioi kaikkein eniten sairastavat maksukattoihin ei ole tällä on se merkitys että yläraja pysyy ennallaan tähän ei siis ole tulossa mitään muutosta ei parantavaan mutta ei myöskään heikentävään suuntaan arvoisa edustaja toivoisin että tämäkin näkökulma huomioidaan kun maalaillaan vain mustalla värillä

arvoisa puhemies minä olisin asuntoasioista vastaavalta ministeriltä kysynyt yleensä tästä asuntopolitiikasta tämä hallituksen päätös niin kuin on sanottu ei ole leikkaus tasot säilyvät tämän vuoden tasolla mutta kun asumistukea yleensä korotetaan se valuu jostain syystä vuokrahintoihin ja saman verran vuokria korotetaan valtion tukemissa ara vuokra asunnoissa asuu noin puolet vuokralaisista ja jos nyt katsoo yhden tämmöisen toimijan vvon osingonjakoa sen omistaa kyllä kyseinen kyseinen ammattiyhdistysliike neljä miljoonaa vuonna kaksituhattakahdeksan siitä se on on noussut portaittain ja kaksituhattaneljätoista sieltä on jaettu liki kaksikymmentäviisi miljoonaa ja kysyisin ministeriltä miten asuntopolitiikassa

arvoisa puhemies tähän asiaan on tartuttu jo tuossa hallitusneuvotteluissa ja hallitus on viipymättä valmistellut esityksen millä rajoitetaan nimenomaan valtion tukeman vuokra asuntotuotannon vuokrien nousua sillä tavoin että sen vuokra asuntorakentajan omistajan omalle pääomalle saatavaa ja perittävää tuottoa lasketaan kahdeksasta prosentista neljään prosenttiin näin ollen valtion tuetussa asuntotuotannossa ei pystytä korottamaan kohtuuttomasti vuokria tämän lisäksi tietenkin tuodaan niitä uusia toimenpiteitä joilla avataan tätä kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa uusille toimijoille siirrytään kohdekohtaiseen tarkasteluun toimijakohtaisen

puhemies kyllä tässä on käynyt selväksi että hallitus kohtelee eläkkeensaajia kovin kylmällä tavalla leikkauksia tehdään ministeri stubb te olitte huolissanne valtionvelasta sdpn vaihtoehdossa otetaan vähemmän velkaa kuin hallitus ottaa mutta silti me emme leikkaisi pienituloisimmilta eläkkeensaajilta työttömiltä tai lapsiperheiltä ministeri stubb tässä teidän esityksessänne on toinenkin iso asia joka koskee eläkkeensaajia epäreilu verokohtelu te te olette eriarvoistamassa palkansaajan ja eläkkeensaajan verokohtelun ja se on todella väärin ja vastoin niitä lupauksia mitä te kokoomuksen puheenjohtajana annoitte ennen vaaleja eläkkeensaajille teidän perusfilosofianne oli että verotus on tasapuolinen ja nyt te olette esittämässä että tämä veroero kiskotaan irti ja eläkkeensaajia tullaan verottamaan kireämmin kuin palkansaajia tulevaisuudessa ministeri stubb onko tämä teidän mielestänne oikein onko tämä reilua ennen vaaleja teidän mielestänne näin ei pitänyt käydä ja nyt on käymässä mitä sanotte tästä
puhemies nyt en oikein ymmärrä mitä tekemistä tällä on alkuperäisen kysymyksen kanssa mutta mielelläni vastaan eli te väititte äsken viitaten sdpn varjobudjettiin että te ette lisää velkataakkaa tuo on suoranaisesti pötypuhetta te lisäätte velkataakkaa te kiristätte verotusta seitsemälläsadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla teillä ei ole siinä esityksessä yhtään rakenteellista uudistusta ja sen päälle te yritätte laastarilla laastarilla paikata pysyviä menoja älkää silloin väittäkö täällä että te ette lisäisi velkataakkaa

seuraava kysymys edustaja hassi

arvoisa puhemies ensi viikolla alkavat pariisin ilmasto saanko minä puheenvuoron arvoisa puhemies ensi viikolla alkavat pariisin ilmastoneuvottelut ovat keskeisen tärkeät koko ihmiskunnan tulevaisuudelle pariisissa kynnyskysymykseksi saattaa muodostua se apu jota teollisuusmaat antavat kehitysmaiden ilmastotoimille kehitysmaille vuosia sitten luvatusta sadan miljardin dollarin vuosisummasta puuttuu vielä ainakin yli kolmasosa on mahdollista että pariisin sopimusta ei elleivät teollisuusmaat korota lupaustaan samaan aikaan suomen hallitus on rajusti leikkaamassa kehitysyhteistyötä ja aiemmin kehitysmaiden ilmastotoimien auttamiseen käytetyt päästökaupan huutokauppatulot on luvattu kotimaiselle teollisuudelle jos pariisissa kynnyskysymykseksi muodostuu se että teollisuusmaat nostavat ilmastorahoitustaan onko hallitus siinäkin tapauksessa valmis valitsemaan leikkauslinjan ja vaarantamaan sen että ihmiskunnan tulevaisuudelle annetaan mahdollisuus vai miten hallitus aikoo

arvoisa rouva puhemies pariisin ilmastoneuvotteluissa kaikkein tärkein asia on se että miltei kaikki maailman maat ovat viimein valmiita ryhtymään toimiin ilmaston lämpenemistä aiheuttavien päästöjen vähentämiseksi tämä on se ykkösjuttu ja onneksi meillä on jo yli sadanseitsemänkymmenen maan ehdotukset tästä olemassa nuo ehdotukset eivät tule vielä riittämään sen takia suomen ja eun tärkeimpiä tavoitteita neuvotteluissa on se että sovitaan myös pitemmän aikavälin päästövähennyksistä sekä siitä millä määräajoin aina tarkastellaan näitä toimia rahoitus on totta kai tärkeä kysymys ja suomi pitää kiinni aiemmin antamistaan sitoumuksista kuitenkin on hyvä muistaa että minkään maailman veronmaksajien rahat eivät riitä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen kyse on siitä alkavatko yksityiset yritykset ja sijoittajat investoida pariisin jälkeen entistä vahvemmin puhtaaseen teknologiaan ja uusiutuvaan energiaan

mutta se asia minkä ministeri totesi on sinänsä hyvä että yli sataseitsemänkymmentä maata on esittänyt oman ilmastositoumuksensa ja aivan kuten ministeri sanoi ne eivät yhteensäkään silti vielä riitä siihen että ilmastonmuutos pidettäisiin alle kahteen asteen on hyvä asia että hallitus tavoittelee sitä että pariisin jälkeen säännöllisesti tarkastetaan mutta on jo nyt selvää että ne eivät riitä eli tulee toivottavasti piankin se hetki jolloin myös eun ja suomen on tarkasteltava oman ilmastositoumuksensa riittävyyttä onko suomen hallitus valmis siihen että myös meidän ilmastositoumustamme

arvoisa puhemies onneksi suomen hallitus on kunnianhimoinen ja olemme keväällä päättäneet hallitusneuvotteluissa että tiivistämme tätä suomen omaa sopeutumistahtia nostamme uusiutuvan energian osuuden jo tämän vaalikauden aikana vuoden kaksituhattakaksikymmentä tavoitellulle tasolle samaten päästöjen vähentäminen kaiken kaikkiaan olemme luvanneet saavuttaa nuo kaksituhattakaksikymmentä sitoumukset jo tämän vaalikauden aikana pariisin jälkeen euroopan unioni alkaa rakentaa omaa vuotta kaksituhattakolmekymmentä koskevaa tavoitettaan yksityiskohtaisemmin meillä on neuvotteluihin annettu lupaus vähintään neljänkymmenen prosentin päästöjen vähentämisestä minkä eu on yhteisesti tehnyt ja edustaja hassi te entisenä ympäristöministerinä toki tiedätte että neuvotteluihin lähdetään aina yhteisellä tavoitteella eikä sitä kiritetä erilaisilla etukäteen annetuilla lupauksilla
arvoisa rouva puhemies meillä on lapsiamme kohtaan velvollisuus turvata hyvät elinolosuhteet tulevaisuudessa joten toivotan ympäristöministerille voimia ja menestystä saada kattava kansainvälinen ilmastosopimus nythän markkinat ovat jo heränneet siihen että

jos ja kun ilmastosopimus saadaan silloin sijoitukset hiili intensiivisille aloille ovat iso riski ja nyt monet yritykset ovat jo pyrkineet eroon hiilikuplasta ovat lähteneet myymään pois sellaisia omistuksiaan jotka on sijoitettu hiili intensiivisille aloille kysyisin hallitukselta vastaavalta ministeriltä miten on suomen valtion sijoitusten laita työeläkeyhtiöt sijoitukset solidiumin kautta minkälainen hiilikuplariski siellä on ja ollaanko ryhdytty toimenpiteisiin kohdistamaan sijoitukset kestävämmin

arvoisa puhemies varsinaista hiilikuplariskianalyysia ei ole tehty mutta mutta myöskin solidiumin salkussa on suomalaisia yrityksiä jotka tekevät tekevät esimerkiksi uusiutuvan energian alueen tuotteita ja niin edespäin kyllä meidän painopisteemme on siellä koko ajan ja uusiudumme siihen suuntaan meidän pitää tehdä niitä käytännön tekoja myöskin täällä pääkaupunkiseudulla kyllä tämä täällä oleva hiilikasa on on semmoinen käyntikortti jota me emme suomena hiilivapaana yhteiskuntana ja uusiutuvan energian yhteiskuntana vetoankin täälläkin oleviin helsingin kaupungin ja pääkaupunkiseudun kaupunkien päättäjiin siinä että että täällä päästäisiin kohti uusiutuvaa energiaa suomalaiset yritykset tekevät osuutensa ja suomen hallituksen tavoitteet tässä ovat merkittävästi euroopan tavoitteita kovemmat

arvoisa puheenjohtaja pääministerille tiedoksi että me päätämme helsingissä meidän helsingin energian

suurimpia haasteita ja pariisissa on pakko onnistua ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat hyvin laajoja yksi niistä on ilmastopakolaisuus ilmasto aiheuttaa kuivuutta tulvia ja luonnonkatastrofeja ja siten vaikuttaa ihmisten elinolosuhteisiin omalla kotiseudulla nyt käsillä olevassa pakolaistulvassa on myös ilmastolla vaikutuksensa syyriassa koettiin historiallinen monen vuoden kuivuus kaksituhatta luvun alussa ja tällä totta kai on vaikutus ihmisten toimeentuloon jos esimerkiksi maanviljelijä ei enää elätä itseänsä on pakko lähteä liikkeelle etsimään elantoa toisaalta

arvoisa puhemies ehkä voisi lähteä liikkeelle siitä että pariisissa on erittäin tärkeä onnistua saavuttaa globaali yhteisymmärrys siitä miten ilmastonmuutosta hillitään jos katsotaan maahanmuuton muuttoliikkeen pakolaisuuden perimmäisiä juurisyitä niin kyllä sieltä löytyy aivan varmasti ilmastonmuutos yhtenä merkittävänä tekijänä erityisesti afrikan alueella ja mikseivät vaikutukset näkyisi syyriassakin elinolosuhteet mahdollisuudet elättää itsensä tulla toimeen omassa maassaan omalla kotiseudullaan ovat pienempiä ja se on yksi niistä syistä jotka ajavat ihmisiä liikkeelle kun siihen samaan aikaan samoille seuduille lisätään se että väestönkasvu on erittäin voimakasta ja yleinen toimeentulotaso on hyvin pientä niin siitä kaikesta johtuu se jonka edessä me nyt olemme

edustaja hassi otti esille ilmastokysymyksen ja samassa puheenvuorossa esitti huolensa kehitysyhteistyörahojen leikkauksista toisaalta hallitus on lisäämässä finnfundin pääomittamista ja ymmärtääkseni finnfund panostaa kehitysmaissa toimiviin yrityksiin nyt haluaisin kuulla asiasta vastaavalta ministeriltä onko niin että näissä yrityksissä tehdään työtä joka on ilmaston kannalta positiivista esimerkiksi aurinkovoimaa tuulivoimaa jotka työllistävät paikallista väestöä ja vaikuttavat ilmaston kannalta positiivisesti
ministeri toivakka ei ole paikalla mutta ministeri soini vastaa
arvoisa rouva puhemies tämä on erittäin hyvä ja tärkeä kysymys myös periaatetasolla sillä tavalla että useat teollistuneet maat maat myös euroopan unionin maat ovat monella tavalla tulliliittoja ja tullikartelleja eli kun ajatellaan sitä tilannetta että esimerkiksi kehitysmaat jotka tuottavat oliiveja tai erinäköisiä muita tuotteita eivät saa näitä oikeudenmukaisesti maailmanmarkkinoille niin siinä syntyy tilanne joka vaikuttaa sitten työntötekijänä pakolaisuuteen ja siirtolaisuuteen jos me emme käy reilua kauppaa niin me otamme vastaan näitä ihmisiä joilta menevät elämisen edellytykset siinä että kauppa ei ole reilua ja he eivät pärjää sen takia tämä edustaja kiurun

puhemies ilmastonmuutos ja sen torjunta on aikamme suurin kysymys ihmiskunnalle ilmastovelka on se suurin kestävyysvaje joka suomalaisilla ja kaikilla maailman ihmisillä on

puhuisi esimerkiksi kotimaiset työeläkerahastot eivät ole vielä käynnistäneet rahojen siirtämistä kestäviin sijoituksiin kuten esimerkiksi norjassa on tehty ruotsissa on tehty olisi tärkeää että hallitus kävisi tätä dialogia näitten suomalaisten laitosten kanssa lisäksi haluaisin palata alkuperäiseen kysymykseen ja esittää ministeri tiilikaiselle vielä kysymyksen oletteko tietoinen siitä että suomi on lupautunut yhdessä muiden teollisuusmaiden kanssa siihen että me nostamme kehitysmaille annettavan ilmastorahoituksen sataan miljardiin dollariin vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä ja kaikilta mailta odotetaan että rahoitus vähintään kasvaa onko suomen hallitus valmis nostamaan tämän vuoden ilmastorahoituksen kahdeksankymmenenkahdeksan miljoonan euron osuutta ensi vuoteen merkittävästi niin että kehitysmaat sitoutuvat ilmastoneuvotteluissa ilmastosopuun kun he he odottavat että velvoitteet meiltä heille

arvoisa puhemies olen tietoinen tästä edustaja niinistön esille ottamasta kysymyksestä eli aiemmissa ilmastoneuvotteluissa kehittyneet maat ovat antaneet sitoumuksen mobilisoida sadan miljardin yhdysvaltain dollarin summan vuositasolla vuoteen mennessä ilmastotoimiin sopeutumiseen sekä ilmastonmuutoksen hillintään köyhimmissä maissa suomi on osana tätä antanut omat lupauksensa erilaisille ilmastorahastoille ja näistä lupauksista pidämme kiinni pidämme kiinni siitä mihin olemme sitoutuneet mutta edelleen toistan sen että minkään maitten veronmaksajien rahat eivät tule yksin riittämään ja sen takia on kaikkein tärkein kysymys miten pariisin neuvotteluista saadaan sen kaltainen viesti että tuo yksityisen rahan suuntautuminen puhtaaseen teknologiaan uusiutuvaan energiaan niin meillä kuin kehittyvissä maissa

edustaja halmeenpää
arvoisa rouva puhemies päästökauppatuloja on suomessa ohjattu ilmastotyöhön niin että niitä on on ohjattu kehitysmaiden ilmastotyöhön mutta näin ei ole jatkossa mikäli hallitus saa radikaalin esityksensä läpi ja haluaa ohjata päästökauppatulot jatkossa lähinnä energiaintensiivisen teollisuuden tukemiseen vaikka suomalainen teollisuus ja yhteiskunta parhaansa mukaan ilmastopäästöjen vähentämiseen tähtäävät niin kyllä ne ovat aiheuttamassa myöskin osan niistä päästöistä kuitenkin siis yhteinen ja yleinen näkemys suomessa on että päästöjä tulisi pyrkiä vähentämään lähinnä muualla kuin meillä siellä missä potentiaalia ilmastopäästöjen vähentämiseen on eniten kysyn ministeri tiilikaiselta eikö siis ole nurinkurista että nyt ette halua antaa päästökauppatulojakaan näihin maihin joissa potentiaali päästöjen vähentämiseen on suurin ettekä halua antaa sitä kehitysyhteistyörahojenkaan kautta

arvoisa puhemies en tiedä kuinka monetta kertaa toistaisin sen että suomen hallitus on omilla toimillaan sitoutunut tekemään kotimaassa enemmän kuin mihin yksikään aiempi hallitus väreihin katsomatta on ollut valmis olemme olleet valmiita tiukentamaan meidän yhdessä antamiamme sitoumuksia tiukentamaan aikataulua päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian osuuden nostamiseksi kotimaisilla toimilla sen lisäksi ajamme euroopan unionissa varsin kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa mikä toisaalta turvaa suomalaisille olemassa oleville teollisille työpaikoille jatkuvuutta ja toisaalta luo mahdollisuuksia uusille vientialoille uusille puhtaille teknologioille ja niihin panostaville yrityksille tätä vauhditamme myös hallituksen kärkihankkeilla

seuraava kysymys edustaja arhinmäki
arvoisa rouva puhemies muun muassa poliisi syyttäjälaitos ja verottaja vastustavat hallituksen kaavailemaa hallintarekisteriä hallintarekisteri antaisi mahdollisuuden piilottaa osakeomistuksia ulkomaille mikä antaisi rikollisille entistä enemmän työkaluja syödä meidän myös valtiovarainministeriön vero osasto on jättänyt erittäin kriittisen lausunnon hallintarekisteristä mutta tämän lausunnon valtiovarainministeriö on yrittänyt salata arvoisa rouva puhemies kysynkin valtiovarainministeri stubbilta

arvoisa rouva puhemies itse asiassa en halua kumpaakaan ensimmäisen kohdalla eli valtiovarainministeriön sisäisen valmistelun kohdalla niin kuin entisenä ministerinä edustaja arhinmäki hyvin tietää ministeriössä on aina erilaisia näkemyksiä sitten yritetään löytää yhtenäinen kanta ja tulla sen kanssa ulos aivan normaalia lainvalmistelutoimintaa tämä kuuluu itse asiassa julkisuuslainsäädännön piiriin ja sen takia pyydettäessä se on ilman muuta selvää että me nämä lausunnot ulos annamme mutta yleensä silloin kun pyydetään yleistä lausuntoa toinen kysymys hallintarekisterin puolella tässä on totta kai aika paljon väärinkäsityksiä ja yksi niistä on se että tätä kautta pystyttäisiin paremmin kätkemään kylmä tosiasia on se että tänä päivänä jos suomalainen haluaa kätkeä osakeomistustaan ulkomailla sen pystyy erittäin helposti tekemään se mihinkä me olemme pyrkineet tämän hallintarekisterijärjestelmän kanssa on löytää sellainen ratkaisu joka olisi huomattavasti avoimempi ja parempi kuin nykyinen ratkaisu joka on välitila joka ei kerta kaikkiaan toimi

te siis luotatte enemmän itseenne kuin virkavastuulla toimiviin viranomaisiin
arvoisa rouva puhemies

kannattaa jättää tekemättä viitaten nimenomaan hallintarekisteriin no me kaikki tietenkin tiedämme että soinin sanojen ja tekojen välillä on valtava ristiriita

puhemies meillä on lainsäädäntövalmistelu edelleen kesken käytännössä tämä jakautuu kahteen yksi on arvopaperikeskusasetus joka on pantava toimeen ja sen yhtenä osana on hallintarekisterijärjestelmä viranomaiset joihinka te äsken viittasitte kritisoivat sitä järjestelmää meillä on nykypäivänä jos me katsomme näitä lausuntoja niin noin yhdeksänkymmentä prosenttia lausunnoista on itse asiassa myönteisiä minkä takia sen takia että ne ymmärtävät että kyseessä ovat pääomat tämä tarkoittaa sitä että meidän pitää saada suomeen lisää investointeja pääomaa jos meillä ei ole hallintarekisterijärjestelmää ja raha liikkuu vapaasti euroopan unionin alueella se tarkoittaa sitä että raha virtaa ulospäin annan tästä esimerkin

tämän asian käsittely hallituksessa on kesken ja siinä on relevanttia katsoa asioita monelta eri kantilta olen erittäin iloinen siitä että edustaja arhinmäestä on tullut poliisin ystävä se on aivan erinomainen uutinen se on aivan erinomainen uutinen että edustaja arhinmäki tukeutuu poliisin on verottajan ystävä ja myös valtakunnansyyttäjän ystävä

puhemies esimerkiksi eilen esitetyssä vasemmiston vaihtoehtobudjetissa esitetään nimenomaan lisää määrärahoja poliiseille verottajalle syyttäjälle harmaan talouden vastaiseen toimintaan niin olemme esittäneet aikaisemminkin harmaa talous on yhteiskunnassa syöpä joka syö rehellisten yrittäjien mahdollisuutta toimia mahdollisuutta toimia se syö hyvinvointivaltiota arvoisa rouva puhemies hallintarekistereitä käytetään nykyäänkin mutta se on laitonta hallituksen esitys tekisi lailliseksi omaisuuden piilottamisen täytyy sanoa että kyllä te valtiovarainministeri stubb olette finanssialan keskusliiton lasien läpi lukenut näitä lausuntoja jos todella olette sitä mieltä että kaikki nämä viranomaiset kannattavat sitä että jatkossa saisi entistä helpommin ja laillisesti piilottaa omaisuutta mitä tulee belgialaiseen monopoliyhtiöön ei mikään anna siihen automaattista monopolia voimme perustaa tänne myös suomalaisia vastaavia yrityksiä tämä synnytettiin itse asiassa sillä että suomalaiset pankit myivät toimintansa tälle monopoliyhtiölle
arvoisa rouva puhemies sehän on ilman muuta selvää että se on suomessa laitonta mutta se mitä me pyrimme nyt tekemään on sellaisen järjestelmän rakentaminen joka olisi nykytilaa avoimempi sen takia kun tämä on ollut kahdella lausuntokierroksella olemme pyrkineet tekemään sellaisia muutoksia jotka edesauttavat sitä avoimuutta on noin yksi miljoonaa suoraa tiliä joidenka kautta suomalaiset tänä päivänä sijoittavat niiden sisällä on noin sata tiliä joissa on päivittäistä liikennettä on olemassa kuusi maata joilla ei ole hallintarekisterijärjestelmää euroopan unionin sisällä ne ovat bulgaria romania kypros kreikka suomi ja slovenia nyt me pyrimme pääsemään siihen valtavirtaan kuten esimerkiksi ruotsi jossa tämä järjestelmä olisi ruotsissa on paljon sellaisia malleja joissa avoimuutta lisätään esimerkiksi se että julkisuuden henkilö tai vastuussa oleva henkilö joutuu ilmoittamaan siitä että hän on hallintarekisterissä olemme myös tehneet prhn kanssa sellaisen järjestelmän että voidaan seurata näiden tilien toimintaa kyllä tällä on pyrkimyksenä lisätä avoimuutta

rouva puhemies on todellakin syytä arvioida tätä hallintarekisteriä vielä uudelleen moni miettii miettii että jos hallintarekisteriä ei tehdä veronkierron estämiseksi niin onko siihen joku este että veroviranomaisille tulisi automaattinen mahdollisuus vertailutietojen tarkastuksiin näihin pankkeihin silloinhan tieto olisi todellakin avointa ja tavallaan niihin virheellisyyksiin päästäisiin kiinni välittömästi eikä sen jälkeen kun kun tavallaan siitä ei ole enää mitään hyötyä

sitä isoa kuvaa ja perustaa minkä takia pyrimme tämän tekemään jokainen meistä haluaa lisää investointeja suomeen jokainen meistä haluaa lisää pääomaa suomeen mutta jos suomessa ei ole sellainen järjestelmä joka lisää pääoman vapaata liikkumista me muodostumme pääoman takapajulaksi jos me emme vie hallintarekisteriä eteenpäin voin taata sen että suomesta hupenee kasvu suomesta hupenee pääoma ja suomesta hupenevat valitettavasti työpaikat

arvoisa puhemies muistutan että ennusteiden mukaan ensi keväänä ovat tulossa tämän vuosituhannen suurimmat osingonjakojuhlat elikkä kyllä sitä pääomaakin tuntuu olevan valtiovarainministeri stubb totesitte että yhdeksänkymmentä prosenttia lausunnonantajista on itse asiassa ymmärtänyt mistä on kysymys ja pitää tätä hyvänä tästä voi tehdä johtopäätöksen että teidän oma vero osastonne ei ole asiantunteva eikä ymmärrä tätä kysymystä minä valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsenenä kun ministeri soini totesi näistä ystävyyksistä olen sitä mieltä että vero osaston kanssa pitää olla ystävä ja minä luotan vero osaston asiantuntemukseen tämä on aikamoinen epäluottamuskysymys teidän oman ministeriönne yhtä keskeistä pääosastoa kohtaan jos toteatte että yhdeksänkymmentä prosenttia on ymmärtänyt tämän esityksen ja kymmenen prosenttia joka on suhtautunut kriittisesti ei ole

arvoisa rouva puhemies ehkä ymmärsin tulkintanne väärin koska tuo ei ollut laisinkaan viestini viesti on se että kun saamme lausuntoja eri viranomaisilta niin me pyrimme totta kai hakemaan hyviä puolia ja huonoja puolia kun viemme jotain lainsäädäntöä eteenpäin

viimeksi tänään olemme panneet eteenpäin kansainvälisen verojenvaihtotietoasetuksen jolla pyritään siihen että vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista mennessä kun pääoma liikkuu vapaasti pystymme myös vaihtamaan verotietoja valitettavasti tämän hallintarekisterin ympärillä liikkuu nyt niin paljon väärinkäsityksiä että jossain vaiheessa tekee mieli vain nostaa kädet pystyyn ja todeta että tälle ei kerta kaikkiaan voi mitään koska se tahallisten väärinymmärrysten määrä on kerta kaikkiaan käsittämätön

seuraava kysymys edustaja hongisto
arvoisa rouva puhemies euroopan unioni on esittämässä direktiiviä jolla kiellettäisiin muilta viranomaisilta sotilasasetta muistuttavien automaatti ja kerta automaattiaseiden hallussapito reserviläiset ovat maanpuolustuksemme selkäranka ja kulmakivi vapaaehtoiset reserviläiset harjoittelevat vuosittain johdetuissa harjoituksissa noin yhdeksäntoistatuhatta vuorokautta omilla aseillaan ja omilla patruunoillaan puhumattakaan niistä harjoituksista joita he he tekevät vapaa ajallaan tämän johdetun koulutustoiminnan ulkopuolella jos eu direktiivi toteutuu kerätään reserviläistemme sotilasasetta muistuttavat kerta automaattiaseet pois ja näin ollen heidän harjoittelunsa on lähes mahdotonta tällä on vaikutusta myös maanpuolustuskykyyn arvoisa rouva puhemies kysyn arvoisalta puolustusministeriltä mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä turvatakseen suomalaisten reserviläisten aktiivisen ampumaharrastusmahdollisuuden myös tulevaisuudessa

arvoisa rouva puhemies hallitus pitää ongelmallisena tätä asedirektiivin muutosehdotusta nimenomaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen kannalta tässä on vaarassa mennä lapsi pesuveden mukana komissiossa ei ymmärretä suomen maanpuolustuksen mallia se perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja sitä kautta reserviin josta muodostetaan sodanajan joukot kun taas pitkälti muilla eu mailla on ammattiarmeijat joten on erityisen tärkeää että meillä reservillä on mahdollisuus omaehtoisesti harjoitella suorittaa ampumaharjoittelua hallitus pyrkii vaikuttamaan asedirektiiviin komission toimivaltaan ei kuulu suomen puolustusratkaisuun puuttuminen

arvoisa puhemies tämä asedirektiivi oli esillä ja oikeusministereiden neuvostossa viime viikolla osana eun terrorisminvastaista pakettia tässä yhteydessä asedirektiiviä sinänsä tuetaan mutta tähän yhteen kyseiseen kohtaan josta ministeri niinistö ansiokkaasti puhui jätin suomen nimissä varauksen eli me haluamme tästä maanpuolustuksellisesta näkökulmasta joka on meille tärkeä vielä jatkovalmistelussa löytää suomelle poikkeuksen jolla tämä tärkeä reserviläistoiminta ja reserviläisaseena käytetty kivääri voidaan jatkossakin pitää meidän meidän valikoimassamme koko tähän asedirektiivin säätämiseen euroopassa liittyy vahvasti se ilmapiiri joka euroopassa pariisin iskujen jälkeen vallitsee meillä suomessa tämä on poikkeus ja meidän täytyy se saada saada euroopassa ymmärrettyä että se on nimenomaan maanpuolustuksellinen asia muuten euroopan maat ovat hyvin voimakkaassa rintamassa vaatimassa tätä asedirektiiviä eteenpäin meidän pitää tehdä hyvää yhteistyötä ministeri niinistön kanssa jotta pystymme tässä tätä suomen kansalliseen turvallisuuteen liittyvää asiaa hoitamaan

arvoisa rouva puhemies tämä samainen direktiivi huolettaa myös metsästäjäpiireissä koska on ilmeistä että jos eu nyt saa tahtonsa läpi niin myös monen metsästäjän arki saattaa muuttua tämän myötä onko tämä asia joka on hallituksessa tiedossa ja millä tavalla pyritte tähän

on aivan selvää että tässä eu on nyt menossa semmoiselle alueelle jossa eun kompetenssi ei riitä ymmärtämään eri maiden käytäntöjä on myös selvää että tässä ehkä etsitään enemmänkin symbolitekoja kuin varsinaisia järkeviä tekoja joilla voidaan estää tämmöisiä hirmutekoja mitä nähtiin pariisissa tosiaan toivoisin että tässä hallitus pitää hyvää järkevää linjaa ja pyrkii puuttumaan niihin ongelmiin joita meillä oikeasti on ja jotka ovat hyvin traagisia

arvoisa puhemies sen direktiivin valmistelun yhteydessä on jo pystytty vaikuttamaan siihen että niin sanotut tavanomaisemmat metsästyskiväärit tai ampumaurheilussa käytettävät kiväärit ja aseet eivät ole niin sanotusti maalitauluna tässä ja kuten todettua hallitus tulee tekemään tässä kaikkensa että tämä tämä maanpuolustuksellinen kysymys tulee hoitoon edelleen haluan jotta kuvaan sitä tunnelmaa todeta sen että useissa puheenvuoroissa neuvostossa tuotiin esille että pariisin iskussa käytetyistä aseista suuri osa oli deaktivoituja aseita jotka oli otettu uudelleen käyttöön tämä taustaksi siksi jotta ymmärretään miksi keskisen euroopan maat ja itse asiassa laajalla rintamalla maat ajavat tätä asedirektiiviä tällä hetkellä erittäin voimakkaasti eteenpäin se luo meille omat haasteemme tähän meidän vaikuttamiseen

puhemies kuten todettu vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön osallistumisella on erittäin suomen puolustusvalmiuden ylläpitämisen kannalta reserviläistaitojen ylläpitämistä tehdään myös monella muulla yhteiskunnan alueella kuin puolustusvoimien piirissä tapahtuvissa harjoituksissa esimerkiksi metsästyksellä on tärkeä reserviläistaitoja tukeva rooli kysynkin nyt puolustusministeriltä miten hallitus aikoo turvata että puolustusvalmiutemme ylläpitäminen otetaan huomioon eri lainsäädäntöjen valmistelutyössä silloin kun laki koskee välillisesti vapaaehtoisen maanpuolustustyön edellytyksiä

arvoisa rouva puhemies tällä asedirektiivin uudistamisella näissä pariisin terrori iskujen jälkimainingeissa tavoitellaan tietenkin hyviä asioita laittoman asekaupan rikollisuuden ja terrorismin estämistä mutta samalla se tosiaan niin kuin edustaja koski totesi haittaisi vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja valppaanahan tässä pitää olla meillä on hyvä yhteistyö sisäministeri orpon kanssa tässä asiassa ja samalla tavalla pitää suhtautua muihinkin eun kautta tuleviin asioihin terveellä kriittisyydellä ja talonpoikaisjärjellä

rouva puhemies ymmärrän keskustelun reserviläistoiminnasta ja metsästyksestä mutta ymmärtääkseni tässä asedirektiivissä on kaksi isoa kysymystä toinen on se deaktivointi ja toinen nettikauppa joissa euroopan tasolla eri maat yhä edelleen toimivat eri tavoin tämä on varmaankin se huoli että eri tavoin toimintakyvyttömäksi tehdyt aseet on toisissa maissa helpompi ottaa sitten uudelleen käyttöön kuin toisissa maissa toimintakyvyttömäksi tehdyt aseet minkälainen keskustelu siellä on käyty näistä yhtenäisistä käytännöistä niin että niitä ei todellakaan olisi mahdollisuutta ottaa käyttöön vaikka ne nettikaupasta lähetettäisiin palasina ja koottaisiin uudelleen toinen on myöskin tietysti tullien resurssit valvoa tätä nettikauppaa ja niitten rekisteröitymistä sitten nettikaupan kautta ostetuista aseista

arvoisa puhemies direktiivin keskeisiä tavoitteita ovat juuri nämä edustaja paateron mainitsemat asiat se millä millä pystymme estämään laittomien aseiden päätymisen ylipäänsä markkinoille ja saamme markkinat kuriin saamme samanlaisen sääntelyn eri eri euroopan maihin nämä ovat niitä hyviä tavoitteita joita suomen on helppo kannattaa ja suurin osa asedirektiivistä onkin kannatettavaa mutta sitten meillä on tämä kansallinen kysymys jota jota meidän pitää vaalia tässä samassa yhteydessä

jatkaisin siitä mihin edustaja paaterokin jäi eli näihin kysymyksiin jotka direktiivissä ovat ovat hyödyllisiä mahdollisesti koko euroopan unionille eli nettikaupan porsaanreikien tukkiminen ja yhteiset deaktivointikäytännöt sekä tulevaisuudessa d tulostettuihin aseisiin liittyvät kysymykset kuitenkin tilanne näyttää siltä että nyt terrorismin torjunnan näkökulmasta eu maiden enemmistö vaikuttaa olevan vielä tätäkin tiukemman asedirektiivin kannalla kysyisinkin nyt hallitukselta miten arvioitte tällä hetkellä suomen aseman eli onko suomi tavoitteineen tässä kysymyksessä yksin ja onko nettikaupan kokonaiskielto menossa läpi mikä olisi pitkien etäisyyksien suomessa varmasti ongelma esimerkiksi metsästysharrastajille
arvoisa puhemies mielestäni eu rintama sen luonnoksen puolesta jonka komissio toimitti oli hyvin yhtenäinen suomen osalta kyse on nimenomaan vielä kerran tästä tästä maanpuolustukseen liittyvästä poikkeuksesta ja sen neuvotteluista siinä me olemme yksin koska meillä on hyvin poikkeuksellinen järjestelmä me olemme poikkeuksellinen maa siinä mielessä ja ja se asia pitää hoitaa meidän mutta suurimmalta osaltaan me olemme joitakin yksityiskohtia täytyy tarkastella vielä hyvin samassa rintamassa muuten euroopan maiden kanssa tässä asedirektiivissä joka siis kiristää aselainsäädäntöä euroopassa täytyy koko ajan muistaa se että suomessa on hyvin valvottu järjestelmä

arvoisa rouva puhemies haluaisin muistuttaa edellistä edustajaa siitä että perussuomalaiset omassa vaaliohjelmassaan nyt keväällä kaksituhattaviisitoista kirjoittivat näin että päivystysasetus joka astui äskettäin voimaan tulee mielestämme purkaa perussuomalaiset vielä jatkavat näin että perussuomalaiset eivät hyväksy synnytysten keskittämistä vain suuriin yksiköihin

nyt valiokunnassa niin ainoa joka yhtyi minun ja rkpn eriävään mielipiteeseen oli

aivan oikeisiin asioihin näin isossa asiassa pitää muistaa varsinkin kun on kyseessä kansalaisaloite mitä sanottiin vielä ennen vaaleja ja mitä sanoi esimerkiksi ministeri mäntylä ja tämä koskee nimenomaan hänen kotiseutuaan äärimmäisen paljon jos en ole ihan väärässä niin niistä yli viidestäkymmenestätuhannesta allekirjoituksesta yli kaksikymmentätuhatta tuli meri lapin alueelta ja me tässä kun tuo valiokuntakäsittely pääsi osin osin menemään niin että siinä ei tehty muuta kuin nämä lausumaesitykset jotka on kirjattu sinne haluamme varmistaa sen ja selvittelemme menettelytapoja siinä onko niin että kakkoskäsittelyssä voi sitten vielä tehdä järeämmän äänestysjärjestyksen sen mukaan että haluamme että kansalaisaloite menisi jatkotyöstämiseen siltä pohjalta kun sen kansalaisaloitteen laatijat ovat tehneet

arvoisa puhemies valiokunta on erittäin huolella kuunnellut kuunnellut asiantuntijoita ja ja päätynyt tähän

otetaan ennen kaikkea huomioon toiminnan laatu ja potilasturvallisuus on todella tärkeää että synnytyssairaaloissa on ympärivuorokautinen valmius

jos jos meillä ei ole riittävästi henkilöstöä suomessa niin meidän on on huolehdittava että esimerkiksi riittävä lääkäriosaaminen on on saatavissa kaikissa synnytyssairaaloissa myöskin pienten yksikköjen osalta arvoisa puhemies totean että jos on vähäinen määrä synnytyksiä niin silloin ei kerry riittävää osaamista käytännön hätätilanteiden hallintaan eli tässä on myöskin perusteluja siihen miksi tämä yksikkökoko on on järkevä määritellä jotta todellakin synnytysten turvallisuus voidaan taata tässä on kysymys lasten hengestä ja terveydestä hyvät edustajat täällä on nyt pyydetty niin paljon vastauspuheenvuoroja että avasin sen debattipainikkeen edustaja jalonen puhemies valiokunta työskentelee asiantuntijoita kuunnellen ja valiokunta perehtyy aina kyseiseen asiaan mahdollisimman monipuolisesti ja laajasti näiden asiantuntijoiden kuulemisen perusteella valiokunta tekee mietinnön ja kun kyseessä on kansalaisaloite siellä ei ole pohjalla tämmöistä pohjaesitystä mitä hallituksen esityksessä on vaan se tulee nimenomaan kansalaisilta näin ollen asiantuntijoiden lausuntojen perusteella valiokunta tekee mietintönsä ja pidän ihmeellisenä jos kyseenalaistetaan tässä tilanteessa sitä tilannetta että enemmistö on kuitenkin kuunnellut asiantuntijoita oikein arvoisa puhemies tässä kuulemisessa ei yksikään asiantuntija sanonut että on selvityksiä siitä että pienempi sairaalayksikkö olisi huonompi kuin isompi sellaista ei tullut esille päinvastoin kerrottiin että sellaista selvitystä ei ole tehty nyt pitää muistaa että suomessa lapset ovat syntyneet vuosisatoja

tullaan edelleen kiristämään on ollut myös huhuja liikkeellä että ollaan jopa korottamassa tätä synnytysten määrää kahteentuhanteen tämän päivän suomessa meillä on yhdeksän sairaalaa joissa on yli kaksituhatta synnytystä tämä ei voi olla oikea tie ja ja edustaja jalonen tässä on kyllä hyvin paljon myös arvosta kysymys ei ole yksi asiantuntija joka on aina oikeassa tässäkin asiassa on monta eri asiantuntijaa ja lapsia on syntynyt tähän maahan

ja tulen käsittelyssä toimimaan myöskin tämän tämän aloitteen puolesta tämä päivystysasetus on erittäin voimakkaalla tavalla keskittävä asetus ja nyt kun hallituksen työlistalla on erilaisen byrokratian ja sääntelyn purkaminen niin tämä on täysin päinvastainen siihen tavoitteeseen verrattuna mikä mikä hallituksella lähtökohtaisesti on olemassa ymmärrän että varmasti jossakin tulee se raja minkä verran synnytyksiä

arvoisa rouva puhemies olen tehnyt itse samansisältöisen lakialoitteen viime vaalikaudella kuin mitä tämä kansalaisaloite päivystysasetuksen muuttamisesta synnytystoiminnan osalta on ja tietysti tulen tämän aloitteen puolesta sitten äänestämään itse olen saanut kaikki lapseni pienessä synnytyssairaalassa raahessa ja kaikki on mennyt oikein hyvin mutta ymmärrän sen että riskisynnytykset ohjataan korkeamman osaamisen yksiköihin tässä tapauksessa yliopistollisiin sairaaloihin joissa on se kaikki tarvittava osaaminen aina ei voida pelastaa lasta eikä äitiä niitä komplikaatioita voi sattua ja tapahtua niin normaalisynnytyksissä kuin riskisynnytyksissä ja näihin varautuminen tietysti täytyy tehdä niin hyvin kuin on mahdollista mutta kyllä meillä kotiakin lapsia edelleen syntyy olivat päivystysasetukset voimassa tai mutta arvoisa rouva puhemies toivoisin todellakin että me huomioisimme myös tässä keskustelussa ja tässä aloitteessa ne joita tämä eniten koskettaa ja jotka tässä oikeasti asiantuntijoita ovat elikkä äidit ja kätilöt

arvoisa rouva puhemies valiokunta ei siis vastikään säädettyä asetusta katsonut nyt tarpeelliseksi alkaa lähteä muuttamaan varsinkin kun tässä näitä poikkeuslupia on annettu nyt näille pienillekin

kyllä meillä valiokunnan käsittelyssä tuli selväksi se että valvonta asioina on käsitelty useita tapauksia joissa hätäkeisarileikkaus on viivästynyt sen vuoksi että synnytyslääkäri ja leikkaussalihenkilökunta ovat päivystäneet kotonaan ja useissa näissä valvontatapauksissa siis valviran tapauksissa viivästyminen on myös johtanut lapsen vammautumiseen tai kuolemaan nämä ovat sellaisia asioita joita ei tietysti pysty avaamaan tämän enempää mutta tämä on se

rouva puhemies käytän tässä puheenvuoron paitsi paljon naisia ja synnyttäjiä kuunnelleena myös äitinä ja itse naistentautien ja synnytysten erikoislääkärinä ja olen ehdottomasti sitä mieltä että pienet synnytysyksiköt tulee säilyttää meillä on nyt jo joka viides päivä syntymässä lapsi maantielle tarkoitan joko ambulanssiin tai omaan autoon ja ja jos näitä pieniä yksiköitä suljetaan niin tämä tulee lisääntymään niin kuin sanottu ympärivuorokautinen hätäsektiovalmius tulee olla niin kuin näissä on ollutkin mutta silloin jos syntyy huonokuntoisempi lapsi hänen tulevaisuudennäkymänsä hyvin paljon riippuvat siitä millä tavalla kätilö ja paikalla oleva lastenhoitaja toimivat tämä henkilökunta siellä silloin ei ole kyse paikalla olevasta lastenlääkäristä vaan nimenomaan hoitavasta henkilökunnasta joka antaa sen ensihoidon valviran näihin kanteluasioihin liittyen haluaisin myös edustaja haataiselle todeta että olisi mielenkiintoista tietää ne lopputulemat että mitä näissä kantelutapauksissa on todettu onko se vammautuminen tai kuolema todettu tapahtuneen sen vuoksi että on lähdetty kotoa

arvoisa rouva puhemies valiokunnan puheenjohtaja hyvin toi esiin äskeisessä ja avauspuheenvuorossaankin sen että valiokunta on todellakin pohjannut päätöksensä asiantuntijakuulemisiin eikä minkään vaaliohjelmien lukemiseen meidän ei ole syytä vähätellä niitä kokemuksia joita äideillä on kun he ovat synnyttäneet pienissä yksiköissä mutta välillä tuntuu siltä että ne kokemukset menevät sen ohi pystymmekö me antamaan vastasyntyneille oikeuden mahdollisimman terveeseen elämän alkuun haluan myös ottaa tuon henkilöstönäkökulman esiin koska pienillä alueilla monesti se päivystysrasite on on liian haastava ja ja muutenkin ammattitaitoisen henkilökunnan hakeutuminen sinne voi olla hankalaa jos he tietävät että he joutuvat alvariinsa päivystämään täytyy myös huomauttaa että muutakin gynekologista toimintaa pitää olla jotta se työnkuva on monipuolinen

arvoisa rouva puhemies asia on juurikin näin kuten edustaja virolainen sanoo pitää olla muutakin toimintaa jotta voidaan päivystää ja huolehtia asianmukaisesta anestesiologiasta mutta se on myös niinkin päin että jos synnytystoiminta lakkaa niin silloin sitä anestesiologiaa ja päivystystä ei voida ylläpitää myöskään muissa sairaalan toimissa leikkaustoiminnassa ja niin edelleen

puhemies ymmärrän hyvin tämän huolen että aluesairaaloissa pelätään että koko sairaalan toiminta lakkaa tai leikkaustoiminta lakkaa jos jos yöpäivystykset lähtevät mutta otan esimerkin varsinais suomesta yksi sairaala hankkeesta johon ministeri rehulakin täällä pari viikkoa sitten viittasi niitä toimintoja pystytään kehittämään niin että esimerkiksi leikkaustoiminta tapahtuu päiväsaikana loimaalla on leiko toimintaa leikkauksesta kotiin kotiin muutamissa muissa aluesairaaloissa on kehitetty sitä toimintaa niin että siellä tehdään päivän aikana niitä toimenpiteitä ja ja yön yli vaativia leikkauksia siirretään yliopistolliseen keskussairaalaan näin jo toimitaan tänä päivänäkin se on se on aiheellinen huoli mutta se ei tarkoita sitä että se koko toiminta lakkaa

arvoisa rouva puhemies me olemme keskittymässä suomessa sote uudistukseen päivystysasetus ei ole ristiriidassa tämän valtakunnallisen tavoitteen kanssa päivystystoiminta on kaikkein kalleinta toimintaa mitä erikoissairaanhoidossa voi olla ja toisaalta meidän tulee taata laatu tuohon toimintaan valiokunnan käsittelyssä tuli selkeästi esille mitä valiokunnan puheenjohtaja täällä toi esille pienten sairaaloiden osalta nimenomaan valvirassa käsitellyt ongelmat huonot hoitotulokset ovat yleisempiä kuin suurissa sairaaloissa toisaalta käsiteltiin myös sitä seikkaa että vaikuttaa merkittävästi se onko alueella sairaala onko se päivystävä sairaala nyt tässä ratkaisussa lähtökohtana oli se että potilaslaatu niin sen äidin kuin lapsenkin osalta on edellä oleva tekijä ja kiinnitettiin myös talouden hallintaan huomiota
arvoisa puhemies tämä asia ei ole mitenkään helppo eikä yksiselitteinen ja tässä joudutaan puntaroimaan erilaisia riskejä ja näkökulmia toisiaan vastaan mutta kyllä itse näen että tämä tuhannen synnytyksen raja on melko tekninen lähestymismistapa tähän turvallisuuskysymykseen ikinähän synnyttämistä ei täysin riskittömäksi saada se on selvä mutta kyllä tämä synnytysmatkojen piteneminen on minun arvioni mukaan turvallisuusriski erityisesti tuolla pohjoisessa tässä on sanottu että matkasynnytykset ovat kasvaneet etelässä mutta jos esimerkiksi alueelta länsipohja kajaani oulaskangas loppuisivat synnytykset niin on melko selvää että matkasynnytykset tulisivat pohjois suomessa kasvamaan etäisyydet ovat pitkät ja se on merkittävä turvallisuusriski tämä sairaaloiden elinkelpoisuus mikäli synnytystoiminta viedään on otettava huomioon se vaikuttaa muihinkin toimintoihin mutta on tuotava esille vielä se miten keskussairaalat selviävät siitä jos kaikki synnytykset keskitetään sinne seinät paukkuvat jo nyt

arvoisa puhemies täällä on käyty hyvää keskustelua ja oikeastaan kaikki olennainen on tässä jo sanottukin sillä lailla ytimekkäästi mutta totean vielä että että tosiaan nämä kansalaisaloitteet käydään eduskunnassa läpi erittäin huolellisesti ja myös tässä tapauksessa meillä on noin kaksikymmentä eri asiantuntijalausuntoa näissä kuulemistilaisuuksissa järjestetty

suomessa viime vuonna hoidettiin yli viisikymmentäkuusituhatta synnytystä

äitiysturvallisuus on suomessa maailman ykkösluokkaa ja kun tähän on päästy se perustuu pitkälti siihen että meillä on toimiva äitiys ja lastenneuvolatyö jota tehdään yhdessä synnytyssairaaloiden kanssa ja tätä työtähän kehitetään ja jatketaan ihan tästäkin

arvoisa puhemies ymmärrän että edustaja louhelaiselle se on erittäin kiusallista koska perussuomalaiset ovat lähteneet omassa vaaliohjelmassaan kertomaan koko suomen kansalle että tästä päivystysasetuksesta pitäisi luopua ja nyt yritätte jotenkin kertoa että näissä kuulemisissa olette vakuuttuneet siitä että että se olisi huono asia

joku muu isompi synnytysosasto minun mielestäni ja minun tietojeni mukaan siellä on ihan hyvä synnyttää tänä päivänä siellä on riittävästi lääkärikuntaa ja niin edelleen tällä hetkellä siellä on poikkeuslupa mutta nyt on myös käynnissä sellaisia huhuja että näitä poikkeuslupia ei tulla myöntämään tulevaisuudessa eli tässä on kyse myös erittäin suuresta tavallaan säästökohteesta ja minun mielestäni tässä on väärä tapa säästää ei pitäisi säästää sillä että ihmiset laitetaan matkasynnyttämään ja ja että nämä isot sairaalat paisuvat ja ja pienemmillä paikkakunnilla ei ole mahdollista synnyttää
arvoisa puheenjohtaja tässä on nostettu nyt esille nämä matkasynnytykset ja minun mielestäni tässä kannattaa ottaa huomioon se että kysymys on myös hyvin pitkälti koulutetun henkilöstön osaamisesta etukäteen eli jos meillä on todellakin hyvä toimiva äitiysneuvola jossa kätilöt ja terveydenhoitajat osaavat myös ennakoida sitä mitkä synnyttäjät ovat sellaisia jotka pitää ohjata jo ennemmin ennemmin sinne synnytyspaikkaan niin me voimme myös tällä välttää näitä matkasynnytyksiä kaiken kaikkiaan tärkeintä on varmaan se että meillä on tarpeeksi sitä osaavaa henkilöstöä on kysymys sitten synnytyssairaalasta tai on kysymys siitä

jatko päättää nyt mennään näillä poikkeusluvilla eteenpäin eli se oli tavallaan valiokunnan selkeä henki

arvoisa puhemies edustaja hänninen sanoi että nyt ääneen on päästettävä ennen kaikkea asiantuntijat eli äidit ja kätilöt mutta jospa kahden lapsen isä kuitenkin saa edes kysyä täällä valiokunnan minusta hyvässä mietinnössä todetaan että asetuksessa mahdollistetaan poikkeaminen kun palvelun saatavuus tai potilasturvallisuus sitä edellyttää valiokunnan puheenjohtajalta kysyisin että kun valiokunta varmaankin pohti tätä palvelun palvelun saavutettavuutta ja siinä ilmeisesti myös

etäisyys on oleellinen tekijä niin miten te arvotitte tätä etäisyyttä kun pohditte tämän poikkeusmahdollisuuden antamista

täytyy ensinnä todeta että suurin osa lapsista syntyy aivan normaalisti vaikka kotosalla mutta meidän pitää olla kyllä siitä huolehtivaisia että vaikka neuvolassa tuntuu että lapsella on kaikki hyvin niin sitten että kun synnytyksen hetki tulee niin huomataan että jotain on vialla en sano en sano että tämä koskee erittäin läheistä minun ystävääni hän oli synnyttämässä semmoisessa sairaalassa missä ei ollut riittävää henkilökuntaa vaan joutuivat menemään sitten lähes sata kilometriä eteenpäin ja sen seurauksena lapsesta tuli kehitysvammainen

ja kaikkea tätä lapin lääniä siellä on julmetun pitkät matkat niin kun tämä uusi sote ratkaisu tulee niin kyllähän jos siinä jonkinlaista järkeä nyt ministereillä on he ymmärtävät että ei saa montaa sataa kilometriä olla synnytyspaikkaan se on tärkeätä että päivystyslääkäreiden joukossa on tosiaan se asianmukainen henkilökunta että vanhemmat voivat mennä luottavaisin mielin tule tämmöisiä tapauksia joissa sitten vanhemmat ja lapset saavat siitä kärsiä

täällä on paljon puhuttu tästä potilasturvallisuudesta siitä onko se hyvä näissä pienissä synnytyssairaaloissa kotimaakunnassani kainuussa esimerkiksi kajaanin osalta voin todeta sen että siellä on toiseksi alhaisin tämä perinataalikuolleisuus elikkä syntyviä tai

kuolleita lapsia tässä synnytystilanteessa on toiseksi vähiten suomessa sitten kun ajatellaan näitä riskisynnytyksiä niin kyllähän nyt jo jos kolmosia esimerkiksi odottaa tai on muita riskisynnytyksiä nämä menevät valmiiksi sitten näihin isompiin sairaaloihin esimerkiksi vuonna kaksituhattakolmetoista ei ole syntynyt yhtään alle kolmekymmentäkaksi viikkoista lasta kajaanissa koska tässä työnjaossa on jo onnistuttu loistavasti muutenkin on kyllä ihmeellistä se keskustelu kun viitataan nimenomaan näihin asiantuntija arvioihin ja näitä tilastoja jotka ovat thln tekemiä ei huomioida keskitytään aivan yksittäistapauksiin
arvoisa puhemies kyllähän kaikissa isoissa tärkeissä

ja esimerkiksi lasten ja synnyttäjien henkeen ja terveyteen kohdistuvissa kysymyksissä pitää muistaa myöskin se mitä on sanottu ennen vaaleja minä olen maksanut maksimihinnan neljä vuotta siitä että pidin kiinni siitä mistä puhuttiin ennen vaaleja niin että minulla on kyllä siltä osin kanttia sanoa ja muistuttaa siitä asiasta muitakin kollegoja

puhemies edustaja haatainen jo ansiokkaasti että valiokunnan rooteliin ei todellakaan kuulu arvottaa eri sairaaloiden oikeutusta tai tietotaitoa elikkä emme käsitelleet sellaisia asioita että mitkä sairaalat valitaan tämän päivystysasetuksen keskeisenä tavoitteenahan on ennen kaikkea potilasturvallisuuden parantaminen jonka seurauksena päivystysasetuksessa on määritelty eri sairaaloille tietynlaiset vaatimukset kuten äskenkin jo totesin niin niin kokonaan tämä äitiysturvallisuusketju on on pidettävä toiminnassa eli

synnytyssairaaloiden yhteistyön kuten myös näiden ensihoitoyksiköiden yhteistyön

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä on täällä tänään vastaus kansalaisaloitteeseen eikä kansalaisaloitteen merkitystä tietenkään pidä vähätellä vaan se on erittäin tärkeä poliittisen osallistumisen väylä puhutaan myös tilastoista on yksi tilasto joka ei muutu eikä se vanhene ja se on potilasvahinkotilasto potilasvahingot eivät vähene suomessa vaan ne vain pysyvät samalla tasolla jopa lisääntyvät on hienoa että me pystymme turvaamaan hyvää potilasturvallisuutta ja sitä että kaikilla meillä olisi yhtäläinen oikeus saada saada apua oikealla

on aivan katastrofaalinen tilanne niin lapselle itselleen kuin myös vanhemmille ja perheelle kyllä tässä täytyy sanoa että ne asiat joista perussuomalaiset ovat myös eduskunnassa edellisellä kaudella ja tällä kaudella puhuneet ovat liittyneet juuri potilasturvallisuuteen meidän tavoitteenamme ja toiveenamme on

todellakin tässä on kolme tärkeää asiaa mitä tässä on katsottu on katsottu sitä että potilasturvallisuus toteutuu lapsen ja äidin terveys ja ja henki on katsottu sitä että riittävä osaaminen voidaan turvata sitä on katsottu että yksikön pitää olla riittävän suuri että se osaaminen kertyy kolmantena on se henkilöstön resurssien riittävyys että meillä on riittävästi lääkäreitä suomenmaahan suomenmaahan tämä sama asia tulee olemaan sote uudistuksessa kun me katsomme muitakin päivystyksiä on selvää että päivystyspisteiden määrä on suhteessa siihen miten meillä on lääkäriresursseja ja riittävä saatavuus pitää turvata mutta on ihan selvää että tämä on välttämätön toimenpide ei vain synnytysten osalta vaan muidenkin sairaaloiden osalta tässä ei ole kyse aluepolitiikasta vaan voimavarojen riittävyydestä siitä että jokaisella äidillä ja lapsella on mahdollisuus

täällä etelässä ja tässä kyllä hyvä äitiysneuvola äitiyshuolto ja perheiden neuvominen on kaiken a ja o eli nämä tilastot ovat kyllä siinä mielessä eittämättomiä että ne kannattaa lukea niin nähdään että tämä meidän mietintömme perustuu ihan näihin faktoihin ja tilastoihin

arvoisa puhemies näiden matkasynnytysten kasvusta ja ei varmastikaan voi olla tavoite että matkasynnytykset kasvaisivat myös pohjoisessa kun ne nyt ovat kasvaneet ainoastaan etelässä mikä kyllä sekin on hirvittävän valitettavaa mutta täytyy tietenkin ottaa huomioon että jos synnytykset lähtevät joistakin keskussairaaloista niin kyllähän se välittömästi vaikuttaa siihen muuhunkin päivystykseen se vaikuttaa naistenosastoon se vaikuttaa ihmisten hakeutumiseen sille alueelle se vaikuttaa lastenosastoon kyllä se on myös semmoinen

tie sieltä kemistä ouluun on itse asiassa keskivertaista vaarallisempi tie ihan myös liikenneviraston lukujen valossa toivon tietenkin että nyt kun tulee sote uudistus ja itsehallintoalueet niille annetaan hyvin paljon omaa valtaa että myös sitten nämä synnytysasiat menisivät sinne itsehallintoalueille päätettäväksi ja ja näin ollen näitä poikkeuslupia olisi yksinkertaisinta jatkaa

edustaja kulmuni otti oikein hyvän ja tärkeän asian myös huomioon että kyllä nämä pitkät etäisyydet ja ja erilaiset liikenneolosuhteet ovat yksi riski jota tässä ei ole kyllä osattu arvioida me tiedämme nyt tilastojen mukaan että täällä pääkaupunkiseudulla nämä matkasynnytykset ovat lisääntyneet ja tiedämme näitten perusteella että että ne ovat olleet pääosin vieläpä maahanmuuttajataustaisia äitejä mutta sitä tosiasiaa ei voi sivuuttaa että vaikka tämä käytäntö on olemassa vain kolmelta on lopetettu mikä tarkoittaa sitä että vuonna kolmetoista tehty uudistus ei ole joiltain osin kuitenkaan onnistunut arvioiden mukaan koska näitä synnytyksiä nyt tehdään poikkeusluvalla erittäin laajasti olisi varmaan hyvä tässä vaiheessa peruuttaa sen verran ja hyväksyä tämä kansalaisaloite ja katsotaan soten kanssa sitten taas uudestaan tätä koko kokonaisuutta

päivystysasetuksen muuttaminen ei enää palauta synnytyksiä niihin sairaaloihin joista ne on nyt tämän asetuksen myötä siirretty se tosiasia meidän pitää tunnustaa tietysti itsekin tulen pirkanmaalta ja vammalan aluesairaalasta jo vähän ennen kuin asetus tuli voimaan oli synnytykset siirretty pikkuhiljaa hivuttamalla tampereelle totta kai tavoitemittareita nostettiin jolloin jolloin ei saavutettu enää tavoitemittareita ja jolloin oli helppo siirtää ja kun päivystysasetus oli tulossa niin näin tuli tapahtumaan mutta täällä otti myöskin edustaja mäkipää esille sen etäisyyden että esimerkiksi tampereelle tai vammalaan ei se nyt ihan niinkään ole kun ajatellaan sitä minkä on ottanut moni edustaja esille millä tavalla tämän asetuksen myötä näitten sairaaloitten palvelutarjonta on heikentynyt totta kai silloin jokaisen potilasturvallisuus muuallakin kuin synnytysten yhteydessä on heikentynyt koska etäisyydet ovat kasvaneet ja on jouduttu lähtemään sinne huomattavasti pidemmälle että

todella hyvää perustelua tämän asetuksen muuttamiseen arvoisa
arvoisa puhemies on selvää että jokainen synnytyksessä sattunut vammautuminen tai kuolema on liikaa mutta nollaan näissä onnettomuuksissa ja riskeissä ei ikinä tulla pääsemään ja ja vahinkoja voi sattua myös isoissa yksiköissä varsinkin jos nämä isot yksiköt ovat äärimmäisen ruuhkautuneita niissä on liikaa kapasiteettiin nähden asiakkaita ja henkilökuntaan nähden liikaa synnyttäjiä mikä on riski mikäli nämä pienet yksiköt lakkautetaan jatkossa kuten edustaja jarva toi esille myös pienempi yksikkö voi olla tilastollisesti hyvä eli mielestäni

puhemies todellakin totean että tätä poikkeusmahdollisuutta palvelun saavutettavuuden vuoksi joka uudistetussa asetuksessa on ei olla poistamassa sosiaali ja terveysvaliokuntahan on käsitellyt tätä

esittämässä eikä tietenkään teekään muutoksia tähän asetukseen eli se poikkeuslupa on edelleen asetuksessa voimassa se on hyvä tässä nostaa esille kun joissain puheenvuoroissa tämä on noussut esille sitten totean myöskin että henkilöstömitoitustahan tässä ei olla muuttamassa eli on aivan selvää että että tämä kansalaisaloite ei siihen puutu ja kyllä sanoisin myöskin että sairaalan koko vaikuttaa siinä mielessä että jos on isompia sairaaloita vaikka naistenklinikka ja kätilöopisto siellä tehdään erittäin perhe ja lapsilähtöistä

kun pieni ihminen syntyy tähän maailmaan hänen ensimmäiset elämänpäivänsä ovat ne tärkeimmät sikäli että saako hän hyvän lähdön kun hän tulee mielestäni keskustelussa siitä onko sairaaloita liikaa lähtökohdan pitää olla aina se pienen ihmisen hyvä selviävätkö äiti ja synnytyksen jälkeen pieni lapsi tähän maailmaan terveinä ja jos on sitten ongelmia niin pitää olla se apu välittömästi olen henkilökohtaisesti tällaisen asian joutunut perhepiirissä hieman kokemaan ja olen tyytyväinen siitä että asiantuntemusta on silloin paikalla ollut kun sitä on tarvittu ymmärrän tuon pohjoisen suomen tilanteen että siellä on valtavan pitkät välimatkat ja uskon että tässä sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa tähän asiaan löydetään järkevä hyvä ratkaisu siis pitkät välimatkatkin pitää huomioida mutta kyllä mielestäni synnytyssairaaloiden tason pitää olla niin hyvä että se pieni syntyvä lapsi saa hyvän lähdön elämäänsä koska kun hän saa ensimmäisinä päivinään hyvän hyvän avun mahdollisiin ongelmiin synnytyksen jälkeisiin ongelmiin niin silloin hänellä on hyvä mahdollisuus kasvaa terveeksi lapseksi ja aikuiseksi tässä asiassa ei mielestäni riskejä kannata

puhemies tässä on pidetty monta hyvää puheenvuoroa muun muassa edustaja kulmuni ja edustaja sarkkinen ovat tuoneet hyviä näkökohtia esille sehän on juuri niin että silloin kun synnytystoiminta lopetetaan niin sen myötä menee myös muita toimintoja sairaalasta kyllä se tässä valitettavasti oli niin että tässä valiokunnan kuulemisessa lääkintäneuvos keistinenkin myönsi sen että näitä säästöjä tulee vasta sitten kun myös lakkautetaan muita toimintoja elikkä minä palaan edelleen siihen että valitettavasti tässä ei puhuta nyt enää vain potilasturvallisuudesta potilasturvallisuus on meille kaikille tärkeä ja potilasturvallisuutta on voitu pitää hyvällä tasolla myös pienemmissä yksiköissä mutta nyt puhutaan siitä että halutaan linjata että tulevaisuudessa meillä on tässä maassa vain jossa voidaan synnyttää ilmeisesti sote uudistuksen myötä meillä on kaksitoista sairaalaa joissa on sitten kaikki palvelut ja tämä päivystysasetus on osa siitä on todella surullista että täällä ei ole ministereistä ketään paikalla olisi hyvä olla

puhemies se on juuri näin niin kuin edustaja henriksson tuossa sanoi että silloin kun näitä synnytysosastoja lakkautetaan niin siinä menee voisiko tässä kohdassa sanoa lapsi pesuveden mukana sieltä menee silloin anestesia sieltä menee erikoisosaaminen pienten lasten tauteihin tai juuri syntyneiden lasten asioihin ja se vaikuttaa myös muuhun toimintaan siellä sairaalassa mutta toisaalta meillä on tietysti erittäin hyvä neuvolaverkosto tässä maassa ja tähän ennalta ehkäisevään toimintaan pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota meille on tämän päivän tiedon mukaan tullut tähän maahan kolmekymmentätuhatta maahanmuuttajaa ja siellä on ihmisiä jotka tulevat synnyttämään tässä maassa jotka tulevat raskaaksi tässä maassa heidän kohdallaan tämä on varmasti ongelma meidän pitäisi nyt jo pystyä vastaamaan myöskin tähän haasteeseen kun me avaamme ovet niin se on myöskin sellainen dominoilmiö joka lisää ja lisää tarvetta tuoda erilaisia palveluita sinne siellä minä pelkään tämä on minun henkilökohtainen kantani näitä riskisynnytyksiä

arvoisa rouva puhemies haluaisin tuoda muutaman näkökulman siihen tapahtuuko näissä pienissä sairaaloissa riittävästi synnytyksiä jotta henkilökunnan ammattiosaaminen ja rutinoituminen riskitilanteisiinkin säilyy tässä kyllä ei pidä tuijottaa tällaista maagista lukua kuin tuhat en oikein tiedä näin maallikkonakaan että mihin perustuu sellainen jos katsotaan vaikka sairaalaa jossa tapahtuu yhdeksänsataakahdeksankymmentäneljä synnytystä vuodessa tai kahdeksansataakaksikymmentäkahdeksan synnytystä vuodessa niissä henkilökunnalla olisi rutiinia riittävästi kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin mikä muuttuu kun synnytyksiä on tasan tuhat tai sitä enemmän mutta sitten näihin etäisyyksiin en kyllä oikein tiedä mitä tässä sanoisi kun todetaan että palveluiden saavutettavuuskin pitäisi olla jonkunlainen ja potilasturvallisuus jos etäisyys on enemmän kuin sata kilometriä mikä on tilanne koko lapin läänissä

arvoisa puhemies on valitettavaa että tässä terveydenhuollon kokonaisuudistuksesta on nyt irrotettu yksi toiminto erikoissairaanhoidossa se muodostuu kokonaisuudesta ja kustannustehokkuus ja palvelujen saatavuus kansalaisille myös muilla erikoisaloilla muodostuu kokonaisuudesta se on pitkän monen kymmenen vuoden tulosta erikoissairaanhoidon toimintayksiköillä on tällä hetkellä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvitysten mukaan lähes neljänkymmenen prosentin ero tuottavuudessa elikkä alueen asukkaiden kustannuksissa tässä yhteydessä on monia esimerkkejä myös siitä että luopumalla tietyistä toiminnoista voidaan rekrytoida ammattihenkilöitä päivätyöhön paljon paremmin kun se päivystysvelvollisuus loppuu

arvoisa puhemies edustaja henriksson on täysin oikeassa siinä että tämän ongelman tekee nimenomaan tämä päivystysasetus mikä on siis syntynyt silloin kun rkp on ollut hallituksessa ja nyt tällä kansalaisaloitteella tätä ongelmaa yritetään tältä osin korjata eli henriksson on oikeassa synnytys sinänsä on luonnollinen asia ja normaalisti kaikki menee ihan hyvin ihan vaikka kotisynnytyksen osalta mutta on kuitenkin aina olemassa riski että jotain menee pieleen vaikka ennakolta ei pystytä kaikkia turvaamaan olla jonkinasteinen valmius siihen että pystytään hätäsektiot ynnä muut tekemään ja matkasynnytyksistä ei ikinä päästä kokonaan pois itselleni ei ole ambulanssissa syntynyt vielä lasta tuskin tällä hetkellä tuleekaan mutta niitä tulee säännöllisen epäsäännöllisesti aina

rouva puhemies täällä on käytetty erittäin hyviä puheenvuoroja ja ja hyviä kysymyksiä esitetty tuossa edustaja halmeenpää esimerkiksi toi esille sen kuinka nurinkurista tässä on kun puhutaan potilasturvallisuudessa saavuttavuudesta mutta samaan aikaan kuitenkin ollaan menossa ojasta allikkoon koska kyllähän se tosiasia vain näin on että jos nämä pienet synnytysyksiköt pistetään kiinni niin kyllä siinä se potilasturvallisuus vaarantuu näiden pitkien välimatkojen vuoksi se on ihan vain fakta nyt ei voi tietenkään olla olla mitään laskelmaa siitä kuinka paljon ne tulisivat lisääntymään koska ne ovat nyt toiminnassa onneksi vielä ihan vääjäämätön tosiasia että näin tulee tapahtumaan ihan periaatteessa sen takia että kun alkaa poltot niin ei sieltä nyt riippuen tietenkin synnyttäjästä kuinka kauan menee avautumisvaiheessa jos on monta sataa kilometriä synnytyssairaalaan matkaa niin hyvänen aika sentään vai tullaanko sinne tosiaan niin kuin edustaja halmeenpää otti esille viikoksi odottelemaan potilashotelliin entäs ne muut perheen lapset muu elämä kuinka kalliiksi se tulee sitten näille vanhemmille ja äideille kyllä tässä nyt joku järki pitäisi ottaa käteen vielä kun voidaan

puhemies se on hyvä että jalonen muistaa että rkp on ollut kolmekymmentäkuusi vuotta hallituksessa täytyy myös muistaa että tämä päivystysasetus oli yksi niistä harvoista joissa myös rkp hallituksessa oli eri mieltä hallituksen kanssa se oli nimittäin niin että me jätimme tässä asiassa myös eriävän mielipiteen näistä puolueista jotka nyt ovat edustettuina tässä eduskunnassa oikeastaan ainoat puolueet joilla on tässä suhteessa puhtaat paperit ovat rkp ja kristillisdemokraatit jotka ovat jatkuvasti vetäneet samaa linjaa riippumatta siitä ollaanko oltu hallituksessa vai oppositiossa

rouva puhemies monessa puheenvuorossa on täällä korostettu potilasturvallisuutta huomautankin että sosiaali ja ja terveysalan lupa ja valvontaviranomainen valvira ei kannata tätä kansalaisaloitetta pohjautuen juuri näihin syihin lääketiede kehittyy aivan valtavasti kun täällä viitataan että synnytys on on luonnollinen ja kautta aikojen on synnytetty jopa saunassa silloin eivät jääneet alle kilon lapset henkiin tämä tarkoittaa myös sitä meillä ensisynnyttäjien keski ikä on noussut yhä useampia erilaisia riskisynnyttäjiä on se tuo äärettömiä vaatimuksia osaavalle henkilöstölle viidelle sairaalalle on myönnetty poikkeuslupa yksi niistä on salon aluesairaala joka sen luvan sai tammikuun viimeinen päivä ja syyskuussa päättivät että anovat sairaanhoitopiiriltä lupaa siirtää synnytykset tyksiin ensi vuoden alusta varmasti arvaatte syyt

vimeisen debattipuheenvuoron tässä vaiheessa käyttää edustaja juvonen ja sitten mennään puhujalistalle
arvoisa rouva puhemies täällä on käytetty hyviä todella hyviä puheenvuoroja ja ymmärrän kaikkien huolen siitä edustaja virolainen nosti esille tämän valviran josta olisin itsekin halunnut puhua mutta uudenmaan edustajana tietysti kannan huolta siitä

minkä takia näin käy potilasturvallisuuteen vielä täytyy todeta me jokainen puhumme täällä omista kokemuksistamme varmastikin ja kyllä yhden lapsen syntymä itseni kohdalla on on ollut sellainen että jos ei siinä olisi ollut sellaista asiantuntijaa juuri paikalla niin kuka tietää kuinka siinä olisi käynyt kyllä se on hyvin tärkeää mitä myös hoskonen täällä puheenvuorossaan esitti että potilasturvallisuuden korostaminen ei ole liikaa ja jokainen vahinko vammautuminen on suuri katastrofi nämä asiat etenevät ja jatkuvat sitten siellä sote uudistuksessa ja me toivomme että voimme sitten turvata ja katsoa myös sitä pohjoista suomea koska etäisyydet ovat pitkiä
sitten mennään puhujalistalle ja siellä ensimmäisen puheenvuoron käyttää edustaja tanus olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies synnyttäminen ei ole sairautta vaan inhimillinen tapahtuma naisen elämässä palvelun tulee olla siellä missä sitä tarvitaan tutkimusten mukaan synnytysten keskittämistä nykyistä harvempiin sairaaloihin ei voi perustella terveydellisin perustein thln tutkimuksessa muun muun muassa hemminki kumppanit vuodelta kaksituhattayksitoista ovat tämän todenneet todenneet että suomen synnytysjärjestelmä toimii nykyisessä mallissa hyvin suomessa synnytysten ja vastasyntyneiden hoito on laadullisesti jo nyt maailman huippua kansainvälisten mittareiden kuten perinataalikuolleisuuden perusteella äitiyshuolto ja synnytystoiminta ovat suomessa erittäin korkeatasoisia päivystysasetuksen muutosta ei siis voida perustella potilasturvallisuudella jo tällä hetkellä joka viides päivä äiti synnyttää vauvansa matkalla sairaalaan synnytysosastoja suljettaessa matkasynnytykset lisääntyvät ambulanssissa ja huonommassa tilanteessa perheen omassa autossa tai taksissa autossa tapahtuvan synnytyksen hoitaminen ei vastaa synnytykseltä vaadittavia laatukriteerejä entä miten onnistuu pienen vastasyntyneen alkuhoito tien päällä hemmingin kumppaneiden tutkimuksessa vuodelta kaksituhattayksitoista todetaan että vauvalla on kuusinkertainen riski kuolla syntyessään matkalla ja tämä koskee erityisesti ennenaikaisesti syntyneitä lapsia pienissä synnytysyksiköissä kätilöt gynekologit ja anestesialääkärit on koulutettu vastaamaan myös huonokuntoisena syntyvän vastasyntyneen alkuhoidosta ja mahdollisesta elvytyksestä koulutusta annetaan jokaiselle vuosittain ja aina tarpeen mukaan eli täydennyskoulutusta tarpeen mukaan sairaaloissa on ympäri vuorokauden hätäsektiovalmius ja huonokuntoisena syntyneen vauvan elvytys virvoittelu ja alkuhoito eivät ole kiinni vain yhdestä paikalla olevasta lastenlääkäristä vaan todellakin siitä tiimistä joka osaa asiansa myös whon perinataalihoidon periaatteen mukaan normaalin raskauden ja synnytyksen hoidossa on vältettävä kaikenlaista medikalisaatiota se tarkoittaa että hoito on toteutettava minimimäärällä interventioita ja hoidossa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan vähän teknologiaa

jos ajattelemme että synnytysosasto on todellakin pienen sairaalan sydän kun synnytykset viedään sairaalasta pois vähenee sairaalan toiminta ja todellisuudessa alkaa sairaalan alasajo kunnat joissa sairaala on menettävät ison osan elinvoimaisuudestaan ja pelkona on muidenkin palveluiden väheneminen voidaan ajatella että voimaan tulevalla asetuksella ei todellakaan todellisuudessa paranneta synnytysturvallisuutta niin kuin aiemmassa puheenvuorossani jo totesin helposti tulee illuusio että synnyttäminen olisi turvallisempaa suuressa sairaalassa jossa synnyttäjiä on todella paljon ja kätilöt lääkärit ovat stressaantuneita ja ja pitäisi olla useammassa paikassa yhtä aikaa olisikin mielenkiintoista katsoa tilastoja kuinka paljon vaurioita ikäviä komplikaatioita on syntynyt sen vuoksi että kiireinen stressaantunut kätilö tai päivystävä lääkäri ei ole huomioinut riittävän aikaisessa vaiheessa

aloittaa toimenpiteitä tai erikoisseurantoja jo aiemmin arvoisa rouva puhemies sekä alue keskus että yliopistosairaaloissa toimineena lääkärinä siis puhun itsestäni jolle potilasturvallisuus sekä äidin että sen vielä syntymättömän lapsen ja vastasyntyneen lapsen turvallisuus ja hyvinvointi on tärkeintä ja eduskunnassa sosiaali ja terveysvaliokunnan varajäsenenä olen edustaja henrikssonin kanssa jättänyt valiokunnan mietintöön vastalauseen ja toivon todellakin että pienet elinvoimaiset hyvin toimineet synnytyssairaalat saavat jatkaa toimintaansa tässä maassa jatkossakin

arvoisa rouva puhemies käsittelemme jota sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirasto valvira ei kannata silti haluan huomauttaa että jos ihmisillä tai näillä äideillä jotka lähinnä ovat synnyttäneet on hyviä kokemuksia pienistä synnytyssairaaloista joissa se koetaan hyvin yksilöllisenä hoitona niin sitä meidän meidän ei tule kieltää jokaisen kokemus on oma henkilökohtainen aito tuntemus silti me joudumme välillä pistämään vastakkain kokemukset faktat ja asiantuntijalausunnot ja niihinhän valiokunta tämän oman mietintönsäkin on pohjannut näissä kahdessa eri tulokulmassa kansalaisaloitteessa ja valiokunnan mietinnössä on hyvinkin monia eroavaisuuksia valiokunnan puheenjohtaja edustaja haatainen omassa kävi aika tarkkaankin läpi noita matkasynnytyksiä ja sitä miten niistä ei ole tullut varsinaisia valvonta asioita mutta valvonta asioita on tullut sen sijaan sen sijaan sellaisista tapauksista joissa on viivästynyt sen vuoksi että synnytyslääkäri ja leikkaussalihenkilökunta ovat päivystäneet kotonaan silloin kun päivystetään kotona se tarkoittaa sitä että liikkumiseen sieltä sinne synnytyssaliin steriilein varustein menee useassa tapauksessa liian liian kauan aikaa täällä oli myös monessa puheenvuorossa tuossa debattiosuudessa puhetta osaavan henkilöstön vaatimuksista pienissä yksiköissä varsin usein päivystysrasitus on kova ja joissain tapauksissa päivystyksiä on ulkoistettu me kaikki tiedämme sen että päivystyksen ulkoistaminen nostaa kustannuksia ja monessa tapauksessa johtaa myös epäterveeseen kilpailuun työntekijöistä kohtuuton päivystysrasite ja vähemmän haastava työ vähentää ammattitaitoisen henkilökunnan hakeutumista näihin työtehtäviin riittävän suuri muun gynekologisen toiminnan volyymi takaa monipuolisen työnkuvan me luonnollisesti tiedämme sen että tämä vaatii riittävää väestöpohjaa lastenlääkäriyhdistys omassa lausunnos saan korostaa erityisesti sitä että vastasyntyneen oikeus mahdollisimman terveen elämän alkuun ei tule kansalaisaloitteessa esille vaan siinä on enemmänkin äidin näkökulma ja myös aluepoliittista näkökulmaa tuossa debatissa käytiin myös keskustelua näistä poikkeusluvan saaneista sairaaloista haluan kertoa teille esimerkin salon aluesairaalasta joka haki poikkeuslupaa en nyt muista tarkalleen synnytysten määrää mutta noin paikkeilla se on lupa stmstä tuli kolmaskymmenes tammikuuta tätä vuotta ja helmikuussa salon kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti lisämäärärahan synnytysten jatkamiseksi kesäkuussa kesäkuussa jo huomattiin taloudellinen tilanne että synnytykset synnytykset voitaisiin siirtää tyksiin mutta vasta sitten kun se toimilupa päättyisi kaksituhattaseitsemäntoista tämä oli kesäkuun ensimmäinen päivä kesäkuun salon kaupunginhallitus päätti pyytää neuvotteluita sairaanhoitopiiriltä jotta ne synnytykset saadaan siirrettyä nopeutetusti ja ja jotta se voidaan huomioida kun vuoden kaksituhattakuusitoista talousarviota tehdään tämän vuoden syyskuussa sairaanhoitopiiri päätti että salon sairaalan synnytys ja lastenosastojen toiminnat keskitetään tyksin kantasairaalaan jo tämän vuoden loppuun mennessä elikkä he saivat ne resurssit pelattua niin yhteen sairaanhoitopiiri arvioi että tästä koituu yhden pilkku kahdeksan kahdeksan miljoonan euron suorat säästöt mutta huomionarvoista on se että lisäksi voidaan saada noin yhden pilkku neljän miljoonan euron synergiahyöty kun osastohoidosta vapautuvia resursseja voidaan ohjata lasten avohoidon kehittämiseen tässä keskustelussa välillä tuntuu että meiltä unohtuu se hoitoketju sieltä neuvolasta synnytyksen ja ja osastohoidon kautta turvalliseen kotiutumiseen
ja vastauspuheenvuoro edustaja tanus

kuunnellessani ajatukset kiirivät jo niin moninaisiin että mietin mikä oli se alkuvaiheen lause mihin halusin puheenvuoroa mutta ehkä niin kuin olen aiemmissakin puheenvuoroissa painottanut

kätilön ja synnyttäjän välinen yhteistyö se tietynlainen ennakointi minä näkisin kyllä että pienissä sairaaloissa monta kertaa pystytään olemaan sen synnyttäjän luona ja lähellä ja voidaan ennakoida huomattavasti paremmin kuin kiireisissä suurissa synnytysyksiköissä näin ollen useasti siellä missä on se kotipäivystys varoitetaan kotona olevaa lääkäriä jo hyvissä ajoin että voi olla jotakin tulemassa näistä valituksista sanoisin sen verran että että jos odotetaan jonkun aikaa sektiovalmiutta niin tietysti vanhemmat tietävät että lääkäri on tulossa kotoa mutta entä jos ollaan suuressa yksikössä ja

ongelmahan monesti näissä suurissa yliopistollisissa sairaaloissa on resurssien puute ja tilan puute ahtaus kiire elikkä tiedän itsekin monia sellaisia tapauksia joissa lapsi on suurin piirtein käytävälle syntynyt siellä ei ole ollut leikkaussalia synnytyssalia vapaana tämä on minusta kyllä potilasturvallisuutta vaarantava tekijä ollut aika ikäviä tilanteita kun kun siellä on oikeasti verhon takana synnytetty ja moni ohi kulkeva ihminen siinä on sitten nähnyt koko tapahtuman tämä ei ole minun mielestäni ollenkaan ollenkaan hyvä hyvä asia vaikka siis ollaan yliopistollisessa sairaalassa niin näin tapahtuu koska ei ole tiloja pienissä synnytyssairaaloissa sitten taas on on se henkilökunta saatavilla ja on on todellakin niin kuin tässä todettiin sellainen kiireettömyys kodinomaisuus mikä sen parempi alku lapselle ja vanhemmuudelle on kuin se että henkilökunnalla olisi aikaa muutakin kuin käydä vain vilkaisemassa ovelta ja jatkaa matkaa mutta tämä on totuus näissä kiireellisissä yksiköissä arvoisa rouva puhemies nythän ollaan käsittelemässä kansalaisaloitetta jonka lähtökohta on muuttaa päivystysasetusta synnytystoiminnan osalta siellä on kiteytettynä se kaikista tärkein ydin elikkä että otettaisiin huomioon pitkät etäisyydet mutta potilasturvallisuutta vaarantamatta missään tapauksessa sitä ei kukaan meistä halua tehdä tähän pohjaten teenkin esityksen että käsittelyn pohjaksi otetaan kansalaisaloitteen mukainen

arvoisa puhemies vaikuttaa siltä että monien muiden puolueiden kesken vallitsee jonkuntyyppinen yksimielisyys sairaaloiden ja synnytysosastojen merkittävistä lakkautuksista mikä kyllä yllättää minut halutaanko todella että etäisyys sairaalaan kasvaa kun tiedostamme varsin hyvin että asianmukainen palvelu usein edellyttää nopeaa pääsyä laadukkaaseen hoitoon perussuomalaiset ovat eduskuntavaaliohjelmassaan luvanneet muuttaa päivystysasetuksen jos he pääsevät hallitukseen heillä onkin nyt erinomainen mahdollisuus lunastaa tämä vaalilupaus siksi olisikin ollut hyvä että ministeri mäntylä olisi ollut tänään paikalla koska hän olisi sitten voinut vastata tähän kysymykseen elikkä onko perussuomalaisilla sellaisia aikeita asettua tukemaan naisten ja perheiden asemaa omalta osaltaan vaikuttaa siihen että päivystysasetusta muutetaan vai onko tässäkin asiassa takki kääntynyt nykyinen päivystysasetus ei ota huomioon sitä todellisuutta jossa monet odottavat äidit elävät ja jossa etäisyydet lähimpään synnytyssairaalaan voivat jo nykyiselläänkin olla pitkiä ja kun etäisyydet ovat pitkät myös tien päällä synnyttämisen riski kasvaa se on myös täällä todettu moneen otteeseen tänä iltana paitsi että pitkät etäisyydet asettavat naiset epävarmaan ja eriarvoiseen asemaan se vaikuttaa myös potilasturvallisuuteen

jo viime hallituskaudella asetin monta kertaa kyseenalaiseksi tuhannen synnytyksen vuosittaisen rajan synnytyssairaalan olemassaolon oikeutukselle sillä tällainen raja tarkastelee yksinomaan synnytysten määrää ei niiden laatua mitään todisteita ei ole siitä että synnytysosasto jossa vähimmäismääränä on tuhat synnytystä olisi potilasturvallisempi kuin esimerkiksi kahdeksansadan synnytyksen synnytysosasto myöskään asiantuntijat joita sosiaali ja terveysvaliokunta on kuullut eivät ole pystyneet tätä todistetusti osoittamaan pienemmät sairaalat ovat viimeisten vuosikymmenien aikana onnistuneet tuottamaan laadukkaita hoitopalveluita moni lapsi itsekin olen syntynyt aikoinaan pietarsaaren sairaalassa ja itse olen synnyttänyt siellä molemmat tyttäret nuoremman tyttären kanssa en olisi ehtinyt kokkolaan vaan hän olisi sitten syntynyt autossa jos olisi ollut sellainen tilanne onneksi silloin ei vielä ollut joka tapauksessa myös tänä päivänä on mahdollista jo varhaisessa vaiheessa tunnistaa ne synnytykset joihin kohdistuu suurempien komplikaatioiden riski ja nämä synnytyksethän ohjataan suoraan suurempiin synnytyssairaaloihin ja yliopistosairaaloihin tämä tarkoittaa että hyvällä hoidolla raskauden aikana ja aktiivisella neuvolatoiminnalla on suuri merkitys potilasturvallisuudelle ja myös sillä voidaan ennalta ehkäistä sellaisia tapauksia joissa on riski synnyttäjälle

arvoisa rouva puhemies kun kansalaisaloitetta käsiteltiin sosiaali ja terveysvaliokunnassa esitin edellä esiin tuomiini seikkoihin perustuen vastalauseen yllättävää oli että vastalause sai tukea ainoastaan kristillisdemokraateilta tällä asialla on suuri merkitys suomen kansalle ja esitin sosiaali ja terveysvaliokunnassa myös neljä pontta jotka tulen myös toisessa käsittelyssä esittämään tässä eduskunnassa edustaja tanus

myös tuki niitä ponsia ja se oli tietenkin

kuten hän varmaan

ministeripuolueen edustajana ja hallituksessa olleena tietää niin on aina tavoite tavoitteellinen ohjelma ja kun mennään hallitukseen joudutaan käymään neuvotteluita nyt on tulossa myös sote uudistus johon me haluamme panostaa olen huomannut että demarit harrastavat tätä ja nyt rkpkin minusta on aika hauskaa että aina kun täällä tapahtuu jotain se on perussuomalaisten vika

jatkankin edellisen edustajan puheenvuorosta aikaisemmin tässä sinänsä hyvässä keskustelussa on on tullut esille nimenomaan tämä potilasturvallisuus ja tähänhän nämä eri asiantuntijalausunnot ovat viitanneetkin on sinänsä hienoa todeta ja toivottavasti myös huomattaisiin konkreettisesti ja laajemmin se että nimenomaan näissä pienissä synnytysosastoissa ei ole potilasturvallisuus huonommalla tasolla kuin näissä isommissa osastoissa nimenomaan thln tilastot kertovat tämän niin kuin tuossa aikaisemmin totesin tämä vauvakuolleisuus on niin vasta syntyvien kuin jo syntyneiden lasten osalta toiseksi pienin suomessa tuhatta lasta kohden eli kaksi pilkku kahdeksan lasta per

henkilöä kohden menehtyy kainuussa kun neljä on sitten tämä keskiarvo nimenomaan sitten kun on puhuttu tästä että kun on riskisynnytyksistä kysymys niin nimenomaan tämän erikoistumisen ja tämän tehtäväjaon ja ja tämän vastuujaon osalta tässä toimitaan jo nykyisin hyvin elikkä elikkä kajaanissa esimerkiksi hoidetaan riskisynnytykset oulussa jos jo tiedetään että on on esimerkiksi kolmoset tai useampi lapsi tulossa näissä toimitaan jo sillä tavalla että nämä äidit menevät aikaisemmin sitten odottamaan synnytystä sinne ja nämä hoidetaan jo hyvin

kuten tiedämme siitä aikaisemmasta keskustelusta kun tätä päivystysasetusta tehtiin ja näistä synnytysosastoista puhuttiin niin kyllä silloin korostui hyvinkin tämä taloudellinen näkökulma sanottiin että tällä säästetään nyt tästä ei puhuta enää ollenkaan vaan nimenomaan puhutaan tästä potilasturvallisuudesta ja niin kuin jo tässä kuulimme nämä faktat eivät pidä paikkaansa vaan potilasturvallisuus on hyvä asiakkaiden osalta itsekin kaksi poikaa pienellä osastolla tiedän hyvin vahvasti omassa ikäluokassani sen että että nimenomaan se asiakaskokemus on on siellä hyvä että potilasturvallisuudesta pidetään huolta nimenomaan pienissä osastoissa on tätä henkilökuntaa joka tuo sen turvallisuuden tunteen isommissa osastoissa tätä ei ole niin

arvoisa puhemies kannatan edustaja hännisen tekemää esitystä että käsittelyn pohjaksi otetaan kansalaisaloitteen mukainen säännösehdotus

arvoisa rouva puhemies ihan lyhyesti olisin tuonut vielä tähän keskusteluun muutamia vähän erilaisia näkökulmia viestejä joita itse olen saanut kentältä erityisesti kuluneina viikkoina on tullut useampia yhteydenottoja liittyen yksityisessä sairaalassa synnyttämisen mahdollisuuteen ja erityisesti sen puutteeseen

toinen asia johon liittyen olen saanut myös palautetta liittyy doulatoimintaan eli synnytyksissä toimiviin tukihenkilöihin doula ei toimi kätilönä vaan synnyttäjän tukena raskauden ja synnytyksen ajan doulatoiminnasta voisi olla apua myös hälventämään synnytyspelkoja pitkän matkan synnyttäjille ja yleensäkin raskauden ja synnytyksen rauhoittavana osatekijänä eli nämä ovat viestejä joita itse olen viime aikoina kentältä saanut kiitos

jatkan tuosta edellisestä kun aika loppui kesken vielä sinänsä hyvään valiokuntalausuntoon liittyen tosiaan totean juuri tämän että potilasturvallisuudesta on myöskin silloin kysymys kun mietitään onko palvelu saavutettavissa riittävän ajan kuluessa ihan asiantuntijoittenkin mukaan synnytyshän on nimenomaan siellä keskiössä sen palvelun pitää olla nopeasti saatavilla kun hätä on ja jos ajatellaan tuolla pohjoisessa nimenomaan harvaan niin siellähän on kysymys siitä että jos kajaanista esimerkiksi loppuisi päivystys ja nimenomaan synnytysosaston toiminta niin se tarkoittaisi konkreettisesti sitä että että helsingistä vastaavasti lähdettäisiin jatkossa synnyttämään tampereelle tai jyväskylään siinä voi miettiä että kun poltot alkavat niin miltä miltä se tuntuu kun kaksi viiva kolme tuntia kestää että sinä pääset edes synnytysosaston ovista sisään ei ole kauhean kauhean houkuttelevaa kyllä nuorelle perheelle jatkossa miten miten meille osoitetaan sitä että koko maassa pystyy asumaan ja palveluita saa

pitänyt hakea mikä on sinänsä kyseenalaista koska se perustuu edellisen hallituksen tekemään viiden sote alueen alueen linjaukseen joka ei koskaan saanut hyväksyntää eduskunnassa tästähän on siis korkeimmassa hallinto oikeudessa nyt menossa koko ajan valitus eteenpäin ja sieltä tulee toivottavasti pian päätös siitä miten synnytysosastojen tilanteen myös siltä osin käy se mikä on tärkeätä on se että asia on on sinänsä hyvä mutta tämä synnytysosastojen tilanne pitää hoitaa niin että että etenkin näillä harvaan asutuilla alueilla synnytysosastojen toimilupia pitää saada jatkaa sinne asti kunnes alueet itse tekevät näistä sote palveluista ratkaisuja jatkossa

arvoisa puhemies tosiaan tässä on ollut erittäin hyvää keskustelua keskustelua näiden synnytyssairaaloiden osalta toki itsekin olen olen hieman huolestunut siitä kuinka kaukaa kaukaa tulevien synnyttäjien turvallisuus sitten taataan tulevaisuudessa ymmärrän ymmärrän toki myös näitä täällä esitettyjä mielipiteitä siltä osin mutta katson katson kuitenkin että tällä asetuksella voidaan sitten jatkossa turvata riittävä riittävä taso oletankin näin että valiokunnan enemmistö on on pystynyt tässä hyvin tasapuolisesti vertaamaan ja analysoimaan näitä asiantuntija arvioita

nyt päätetään sisällöstä

arvoisa rouva puhemies

neljäs korotus heinäkuun kaksituhattaseitsemäntoista alusta kristillisdemokraatit tukee hallituksen esitystä tupakkaveron korotukseksi mutta ehdottaa että korotukset tehtäisiin nopeammalla aikataululla lakialoitteessa ehdotetaan että tupakkaveroa korotetaan yhteensä seitsemälläkymmenellä miljoonalla eurolla enemmän kuin hallitus esittää korotukseksi vuodelle kaksituhattakuusitoista lakialoitteen mukainen tupakkaveron taso asettuisi samalle tasolle vuoden kaksituhattakuusitoista alusta kuin hallitus esittää sen olevan ensimmäinen seitsemättä seitsemäntoista alkaen lisäksi lakialoitteessa esitetään sähkötupakan verottamista samalla periaatteella kuin muita tupakkatuotteita nopeampi veronkorotus on perusteltua kun ottaa huomioon tupakasta aiheutuvat kustannukset ja mikäli halutaan korotuksen vaikuttavan mahdollisimman vaikuttavasti tupakoinnin lopettamiseen nopeammalla aikataululla tehty tupakkaveron korotus tulee lisäämään laitonta maahantuontia ja myyntiä tämän ilmiön hillitsemiseen tulee osoittaa riittävät resurssit asianomaisille viranomaisille myös matkustajatuonnin valvontaa tulee lisätä mielestäni on erittäin tärkeää huomioida myös uusien nikotiinituotteiden kuten sähkösavukkeiden terveysriskit ja vaikutukset nikotiini itsessään kohottaa verenpainetta kiihdyttää pulssia ja myös lisää syöpäriskiä uudessa tupakkalaissa nikotiinipitoiset sähkösavukkeet tulee siirtää lääkelain alta tupakkalainsäädännön piiriin nuorten tupakoinnin ehkäisyn kannalta on tärkeää että sähkösavukkeita tulee koskemaan yhtä tiukka sääntely kuin tupakkatuotteita ja erilaisilla makuaineilla ei lisätä niiden houkuttelevuutta sähkösavukkeiden nikotiininesteille tulisi myös asettaa korkeaan tupakkaveroon verrattavissa oleva vero kristillisdemokraatit ehdottaa edellä olevan perusteella että lakiehdotus hyväksytään näin muutettuna

arvoisa rouva puhemies tässä käsittelyssä olevassa asiassa ehdotetaan tupakkaveron korotusta veroa korotettaisiin keskimäärin kaksikymmentäneljä prosenttia ja korotukset toteutettaisiin kahden vuoden aikana neljässä vaiheessa siten että korotus tulisi tupakkatuotteisiin puolen vuoden välein ja korotukset olisivat senttimääräisesti samansuuruisia kaikissa vaiheissa tämä lakiesitys sisältyy ensi vuoden talousarvioesitykseen sen vuoksi sitä käsitellään tässä ja nyt tämän esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti korottaa tupakkaveroa asteittain tämä esitys koskee nyt vuosia kaksituhattakuusitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista mutta hallitusohjelmassa on kuitenkin linjattu niin että myös vuosien kaksituhattakahdeksantoista ja ja kaksituhattayhdeksäntoista aikana tupakkaveroa korotetaan hallitusohjelmassa tupakkaveron verotuoton lisäykseksi on laskettu kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa josta nyt käsiteltävänä oleva esitys siis käsittää puolet satakolmekymmentäviisi miljoonaa euroa verotuoton lisäystä tällä veronkorotuksella tavoitellaan tupakkatuotteiden hintojen nousua ja sen seurauksena myös tupakan aiheuttamien haittojen ehkäisemistä kuitenkin pyritään ottamaan huomioon se mitä vaikutusta tupakkatuotteen verotuksella on matkustajatuontiin ja laittomaan harmaaseen tupakkatuotteiden kauppaan

kahdessa vaiheessa ja nyt sitä arviointia voidaan sitten tehdä kun myös korotus tehdään vaiheittain aiemmin tupakkatuotteiden veronkorotus on johtanut jossain määrin salakuljetuksen lisääntymiseen koska tupakkatuotteet ovat suomessa hinnaltaan korkeampia kuin naapurimaissa ja ja tätä seurausta tässä voi olla ja sitä tullaan matkan varrella arvioimaan

tupakoinnin terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset ovat merkittäviä tupakointi on yksi merkittävimmistä sairauden ja ennenaikaisen kuolleisuuden riskitekijöistä on arvioitu toinen tupakoitsija kuolee ennenaikaisesti tupakan aiheuttamiin sairauksiin tupakoinnista aiheutuvien sairauksien välittömät kustannukset terveydenhuollossa ovat vuosittain noin kolmesataa miljoonaa euroa ei ole siis kysymys mistään vähäpätöisestä kansanterveydellisestäkään asiasta arvioidaan että

tämän veronkorotuksen seurauksena tupakoinnin kulutus vähenee ja se on yksi tavoitteistakin aiemmin on todettu että erityisesti halvempien tupakkatuotteiden veron ja hinnankorotus on vähentänyt nuorten tupakointia aikuisia herkemmin ja se näkökulma on hyvä tässäkin ottaa huomioon ja on otettukin huomioon kun on arvioitu ja harkittu tupakoinnin vähenemisestä huolimatta suomessa on edelleen noin miljoona tupakoijaa työikäisistä miehistä tupakoi seitsemäntoista prosenttia ja naisista neljätoista prosenttia päivittäin

kuusitoista viiva kahdeksantoista vuotiaista nuorista tupakoi noin neljätoista prosenttia päivittäin suomalaisten terveydentila on

monessa suhteessa ja tupakoinnin vähentämisellä on suuri merkitys myös tähän terveydentilan kohentumiseen toivon että tämä tupakkaveron korotus myös jatkaa tätä kehitystä ja parantaa myös suomalaisten terveydentilaa vaikkakin tässä on kysymyksessä myös verotekninen fiskaalinen

arvoisa puhemies tässä edustaja jokinen toi hyvin esille näitä tupakkaveron korotukseen liittyviä pääkohtia mutta totean nyt vielä itse itse että hallituksen esitys tästä tupakkaveron vaiheittaisesta korotuksesta seuraavien kahden vuoden aikana on mielestäni erittäin perusteltu nämä korotuksethan muodostavat ensimmäisen osan hallitusohjelmaan kirjatuista hallituskauden aikana suunnitelluista tupakkaveron korotuksista nämä nyt käsiteltävänä olevat korotukset tuottaisivat asiantuntijalaskelmien mukaan noin sadankolmenkymmenenviiden miljoonan euron vuosittaiset verotulon lisäykset ja sehän on valtiontaloudenkin kannalta jo erittäin merkittävä summa suunnilleen samansuuruiset korotukset on tarkoitus toteuttaa vielä vuosien kaksituhattakahdeksantoista ja

tämä nyt käsiteltävä esitys on hyvin linjassa hallitusohjelman kanssa jossa korostettu tavoite on keventää varsinkin työhön ja yrittämiseen liittyvää verotusta ja toisaalta kiristää erinäisiä haittaveroja kuten edustaja jokinen myös toi esille niin tupakkaveron korotuksessa on kysymys myös terveydellisten seikkojen esiin nostamisesta toivottavaa onkin että tällä korotuksella saadaan vähennettyä tupakointia ja erityisesti nuorison osalta heikennettyä tupakkatuotteiden kysyntää tässä valiokunnan mietinnössä on mainittu se riski että jos veronkorotus tehtäisiin yhdellä kertaa kuten kristillisdemokraatit esittää niin myös laiton maahantuonti kasvaisi merkittävästi ja kuten edustaja tanus tuossa äsken totesi tässä tapauksessa jouduttaisiin lisäämään muun muassa viranomaisten valvontaresursseja nimenomaan näihin haasteisiin pyritään tässä esityksessä vastaamaan tupakkaveron asteittaisella korottamisella

arvoisa rouva puhemies erittäin hyviä puheenvuoroja ja ja kaikilla hyviä näkökulmia muutaman asian nostaisin tässä vielä esille tässä tanus puhui itsekin siitä että jos veroja korotettaisiin kerralla enemmän niin pitäisi kuitenkin myös sitten tämän laittoman maahantuonnin estämiseksi panostaa resursseja enemmän sinne valvontaan ja tietysti sekin maksaa hinnankorotukset ovat hyviä ne estävät tupakointia ja erityisesti nuorilla varmaan se kynnys ostaa sitä tupakkaa nousee kun se on kallista mutta sitten tuosta sähkötupakasta minun täytyy sen verran sanoa itselläni on paha tapa eli tupakka ja tunnen tunnen ihmisiä ja keskustelen heidän kanssaan hyvin paljon tupakoinnista

tunnen ihmisiä jotka polttavat tupakkaa ja sähkötupakkaa enkä tiedä ketään joka olisi alkanut polttaa pelkkää sähkötupakkaa se on se on korvaushoito pois tupakasta ja tiedän ihmisiä jotka ovat päässeet sen kautta pois koska se on se tapa myös toisilla siitä jää kuitenkin pois semmoisia ainesosia mitä tupakassa on esimerkiksi arsenikista ties mihin en ole edes kunnolla halunnut lukea sitä listaa kun vähän haluan itseltänikin kieltää mitä kaikkea sitä tulee keuhkoihinsa vedettyä itse asiassa olisin aika varovainen silloin kun puhutaan nimenomaan sen korvaustuotteen käytöstä koska se sähkötupakka on kuitenkin

en kiistä että siinä voisi olla terveysvaikutuksia ja vaarojakin mutta ei ole voitu voitu oikein osoittaa mitä siinä on se se on ollut niin vähän aikaa markkinoilla että en nyt lähtisi sitä sitä verottamaan tässä vaiheessa se on aika kallista jo nyttenkin

arvoisa rouva puhemies en itse tupakoi kuulun siihen suureen osaan sukupolveani joka on tämmöisestä paheesta eroon päässyt tai ei ole sitä aloittanutkaan mutta silti itseäni tässä keskustelussa usein vähän häiritsee se että tavallaan tämä nähdään aina niin helpoksi keinoksi lähteä fiskaalisista syistä tekemään veronkorotuksia kyllä minä näen että tässä on pitkälti fiskaaliset syyt miksi tämä tehdään kuten edustaja savio totesi niin yli satakolmekymmentä miljoonaa neljän vuoden aikana on merkittävä summa sen sijaan näiden terveysnäkökohtien suhteen olen itse aika skeptinen että onko se hinta niin merkittävä tekijä ehkä siellä nuorimmassa päässä kyllä mutta jos muuten ajattelee tupakoivaa väestönosaa niin kovasti nuristaan siitä että aski maksaa paljon mutta kyllä se kuitenkin ostetaan eli kun sen tupakoinnin lopettaa ja näkee ne terveyssyyt tärkeämmiksi niin en näe että se hinta siinä se tärkein asia on se on hyvä että tämä tehdään vaiheittain

fiskaaliseen tapaan nostaa meidän verotuloja tupakkaveroa korottamalla kyllä sillekin joku rajansa

arvoisa rouva puhemies joo todella kdn vaihtoehtobudjettiin kuuluvat nämä myös tupakkaveron nostaminen ja kyllä minä sanoisin että myös vaikka se on semmoinen ehkä välivaihe tupakasta irtipääsemiseen on erittäin erittäin vaarallisia ainesosia ja näkisin että reilumpi tupakan hinnan nosto olisi nimenomaan nuoremmalle väestölle ehkä se jarru ostaa sitä tupakka askia itse tietysti gynekologina hoidan nuoria naisia ja tyttöjä ja olen erittäin huolissani heidän tupakoinnin lisääntymisestä koska vaikka keuhkosyöpä tulee niin sanotusti ikäväestölle siellä keski iässä tai myöhemmin niin tupakka on erittäin erittäin suuri kohdunkaulan syövän riskitekijä nimittäin niillä nuorilla naisilla jotka tupakoivat tupakan ainesosia vetäytyy tuonne alaosaston limakalvoille jos nyt niin sanotaan ja niistä syöpää aiheuttavista viruksista naisten on huomattavasti hankalampi päästä eroon jotenka nuorilla naisilla tupakointi on merkittävä kohdunkaulan syövän riskitekijä

arvoisa rouva puhemies arvoisat kansanedustajat on erinomainen asia että tupakan verotusta kiristetään kiristetään sanotaan nyt sitten tuntuvastikin totta kai sillä on tämä fiskaalinen puoli eli näin saadaan valtiolle kaivattuja verotuloja mutta kyllä tupakan veron kiristäminen vaikuttaa myös kulutukseen positiivisesti eli sitä vähentävästi nimenomaan tässä mielessä olisin itse ollut valmis ja olin hallitusneuvotteluissa valmis paljon reippaampaankin tupakkaveron korottamiseen itse asiassa henkilökohtaisesti kannattaisin sellaista sokkihoitoa että vaikkapa tuplattaisiin tupakan nykyinen hinta ja tällä tavoin vaikutettaisiin positiivisesti siihen että tupakointia onnistuttaisiin vähentämään ja ennen kaikkea sillä estettäisiin käsitykseni mukaan nuoria aloittamasta tupakointia jos tupakka tupakka olisi reilusti nykyistä kalliimpaa ja tupakointi olisi reilusti nykyistä kalliimpaa niin uskon että se osaltaan ehkäisisi nuoria aloittamasta tupakoimista nuorethan tupakoinnin aloittavat en tiedä kovinkaan monta henkilöä joka aikuisena olisi päättänyt ryhtyä tupakoimaan yleensä aikuisena yleensä edustaja hakkarainen joka täällä viittasi on sen verran järkeä ja sen verran vastuuta itsestään ja ehkä lähimmäisistäänkin ettei ryhdy aikuisena tupakoimaan mutta nuorilla luulen se on joku aikuistumisen merkki tai joku osa aikuistumisriittiä tai että ollaan kovia kundeja ja ja cooleja kimmoja kun tupakoidaan kun nuorena ryhdytään tupakoimaan niin sitten siitä onkin erinomaisen vaikeata päästä myöhemmin eroon

kiristäminen tuntuvampikin kiristäminen on hyvä keino pyrkiä tupakointia hillitsemään totta kai salakuljetus lisääntyy kun veroa kiristetään ja kun se hintaero vaikkapa venäjältä ostettuun tupakkaan kasvaa mutta tätä ei pidä verrata siihen kun tuolta virosta rahdataan selkä vääränä olutta koska tupakan kohdalla ei ole kyse siitä niin kuin viron oluttuonnin kohdalla että se on laillista että tuodaan aivan hirveästi eikö se ole suunnilleen niin että sen mitä itse jaksaa kantaa saa laillisesti tuoda tupakan kohdallahan ei ole kyse siitä vaan tupakan tuonti on hyvin rajoitettua onko se nyt yksi tai kaksi kartonkia minkä saa tuoda ja mikä siitä menee yli on siis rikollista toimintaa

virosta tai venäjältä tupakkaa koska se on siis lailla kiellettyä rikollista toimintaa lopuksi haluan rouva puhemies sanoa että totta kai tarvitaan paljon muutakin tupakoinnin vähentämiseksi ja sitä kautta tupakoinnin haittojen pienentämiseksi kuin veronkiristystä hallitus on valmistelemassa ja keväällä eduskuntaan tuomassa uutta tupakkalakia jolla taas otetaan merkittäviä askeleita eteenpäin tupakoinnin rajoittamisessa omalta osaltani kannustan lain valmistelijoita tekemään niin rohkeita ehdotuksia parveketupakoinnin kieltämiseksi autossa tupakoimisen kieltämiseksi jos siellä on lapsia ja niin edelleen kuin vain

rekrytoimaan tällaisiksi tupakkavastaisiksi mannekiineiksi erilaisia nuorison idoleinaan pitämiä henkilöitä ruotsissa varmasti zlatan ibrahimovic

olisi hyvä vaikea nimi hän olisi erinomainen tällainen tupakanvastaisuuden mannekiini jos hän sellaiseen suostuisi suomessakin voisi ajatella joitakin tällaisia urheilutähtiä ja miksei myös tämän sukupolven muusikkoja en tiedä tupakoivatko cheek ja uniikki ja muut räppärit mutta sikäli kuin olen huomannut he pitävät erittäin hyvää huolta kunnostaan ja siitä voisin päätellä että eivät tupakoi suosittelen että näitä kaikkia sitten rekrytoidaan tällaiseen tupakkavalistukseen tupakanvastaiseen työhön minun sukupolveni osaltahan näin ei voitu toimia koska kaikki minun sukupolveni nuorisomuusikot tietysti tupakoivat ja joivat niin paljon kuin sielu sietää mutta tänä päivänä uusi sukupolvi on ymmärtääkseni tässä suhteessa paljon valistuneempi kuin edeltäjänsä

arvoisa rouva puhemies nyt tässä käsitellään tietysti tupakkaveron korotusesitystä ja aika hyvää ja sillä lailla tuonut tämän tupakan vaikutuksen kansanterveyteen ja ja sitten tämän fiskaalisen vaikutuksen että sillä on merkitystä verokertymän kannalta edustaja tanus toi esille tuossa omassa puheenvuorossaan tuon sähkötupakan joka on tämän ajan ilmiö ja ja siihen liittyvän tai valvonnan ja ja myös nämä terveydelliset näkökulmat kun sähkötupakkaan liittyvät nämä nämä nesteet joilla sitä tupakkaa maustetaan esimerkiksi itse tiedä onko niissä minkälainen minkälainen tuotevalvonta mistä kuluttaja esimerkiksi nuori joka joka alkaa käyttämään sähkötupakkaa tietää mitä ainetta siinä nesteessä on sen vuoksi ehkä olisi tarpeen tässäkin lisätä näkökulmasta sitä sitä valistusta ja valvontaa mutta tästä kristillisdemokraattien esityksestä että tupakkaveroa korotettaisiin nyt kerralla rysähtäen

olen eri mieltä olen tämän hallituksen esityksen takana sen vuoksi että että tässä on tutkittu mitä aiemmin on tapahtunut esimerkiksi ruotsissa tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulla nostettiin tupakkaveroa yli viisikymmentä prosenttia kerralla eli kerralla rysäytettiin ja salakuljetus lisääntyi harmaat markkinat lisääntyivät tupakkaveron kertymä laski ja vaikka sitten muutama vuosi tämän korotuksen jälkeen tupakkaveroa laskettiin niin kesti kymmenen vuotta ennen kuin päästiin samalle verotasolle tämän fiskaalisen kertymän osalta eli eli se ei ole ongelmatonta tietysti tässä pitää valita se että että kansanterveyden kannalta olisi paras jos tupakka kiellettäisiin kokonaan ja ja sillä lailla pyrittäisiin tätä terveyttä edistämään mutta myös tämä fiskaalinen vaikutus on tärkeä koska tupakasta tulee paljon haittoja ja kuluja yhteiskunnalle ja niitä sitten myöskin näillä verovaroilla maksetaan

arvoisa puhemies tuosta zyskowiczin puheesta innostuin olin tuossa jo lähdössä mutta nyt nyt innostuin tästä aiheesta vielä lisää on totta että nuoret aloittavat sen tupakoinnin ja se se oli silloin nuorena todella makeeta sitten mietin sitä miten tämä tupakka on tämä tupakka on päässyt yksinomaan tähän meidän haittalistalle esimerkiksi ben sanoi tuossa että se pitäisi kieltää lähes joka paikassa no tämä nyt oli ehkä vähän liioiteltuna mutta sitten minä mietin pitäisikö meidän sitä tupakointia saa harrastaa lainkaan kun sitä ei saa missään tehdä kohta koskaan koskaan koska tupakoitsijahan on b luokan kansalainen silloin kun missään ei saisi enää polttaa ja ja meillä on kuitenkin tämä ongelma että meillä monet käyttävät alkoholia tosi paljon ja sehän aiheuttaa hirveän paljon kansantaloudellisia ongelmia ja erilaisia sairauksia mutta tähän on ollut helpompi puuttua

minulle sataan euroon per aski silloin minä lopetan sen tai sitten jos siitä tehdään rikollista minä lopetan sen kyllä se varmasti nuorille on tehokasta että se hinta nousee mutta minä edelleen väitän että kukaan nuori tästä ei varmasti ole tutkimustietoa ei aloita sähkötupakan polttamista sen takia koska se se ei ole vielä coolia se on se röökin vetäminen vielä kumminkin heille coolia mutta se muutetaan sitten sähkötupakaksi kun siitä halutaan päästä eroon

arvoisa puhemies silloin kun hallitus tekee on syytä totta kai tukea nyt kun tänään sattui sellainen puoli ihme että olin noin sata prosenttia edustaja ben zyskowiczin kanssa samaa mieltä niin päätin myös käyttää puheenvuoron kyllä olen myös itse sillä linjalla että että niillä ihmisillä joilla on vastuu tämän yhteiskunnan kehityksestä myös todella suuri vastuu erityisesti lapsista ja nuorista ja ja erityisesti nuorten kohdalla tällä hinnalla saatavuudella ja valistuksella on erittäin suuri merkitys sen takia pidän tärkeänä että niillä pyrimme säätelemään nuorten käyttäytymistä ja vaikuttamaan siihen voimme lainsäädännöllä ja verotuksella paljon tehdä ennalta ehkäisevää hyvää työtä että voisimme säästää nuoria siltä kärsimykseltä mikä kuitenkin liittyy kaikkien päihteiden ja ja tupakoinnin väärin väärin käyttämiseen tässä on jo illan aikana käyty läpi tupakan haitallisia vaikutuksia erityisesti keuhkosyövän osalta mutta sitten ehkä puhemies loppukevennyksenä voisin todeta että siihen edustaja zyskowiczin lausuntoon että zlatan ibrahimovicilla olisi vaikeasti lausuttava nimi

arvoisa rouva puhemies kun zyskowicz mainitsi minun nimeni niin otin puheenvuoron kyllähän vaikka hallitus tekee huonojakin esityksiä niitä kannatetaan kun ollaan hallituksessa mutta eihän tämä varmaan huono esitys ole minä

opettelin polttamaan ja nyt pitäisi sitten päästä eroon siitä vielä tuosta harmaasta

että se voi tuoda myös sitä

paljon noita venäläisiä rekkoja että aina sieltä tarjotaan tupakkaa ja viinaa ja se on erittäin edullista jos heiltä ostaa mitenkä tähän sitten puututaan jos me kerralla paljon nostamme tätä tupakan hintaa minun puolestani saa nostaa kyllä se loppuu siitä mutta mitenkä saadaan sitten hallintaan tämä pimeän tupakan tuonti nimittäin siinä rekassa on sitä aika paljon se on puolet suomen kaupan hinnasta ja sitä saa vaikka kuinka paljon miten se sitten
arvoisa puhemies tämä veronkorotus tehdään tietenkin verotulojen keräämiseksi talouden tasapainottamiseen kuitenkin on tosiaan tämä toinenkin toinenkin näkökanta elikkä menojen pienentäminen tässä tapauksessa terveydellisistä syistä tilanteen parantaminen tämä tulisi ratkaista todellakin tulevassa tupakkalain tekemisessä yhtenä pohjana tulisi pohtia sitä voidaanko se tehdä esittämälläni tavalla viime kaudella jätin tästä tupakkalaista lakialoitteen ja kiteytettynä se on että tupakointi kiellettäisiin kaksituhatta luvulla syntyneiltä se ei ole vieläkään myöhäistä

mielestäni tämä hallituksen esitys on hyvä silloin kun tarvitaan

lisää verotuloja on aiheellista ottaa niitä haittaveron kaltaisina eli leikata sellaisesta asiasta josta koituu enemmän terveysriskejä ja enemmän haittaa kuin hyötyä

olen vähän huolissani siitä että tässä salissa puolustetaan tupakanpolttoa tai vähätellään sen terveysvaikutuksia

nuoret rupeavat tupakkaa polttamaan jos tuntee nuorten elämän ja elää heidän mukanaan ja kuulee mitä mitä nuorten joukossa tapahtuu niin esimerkiksi sähkötupakan polttaminen on yleistynyt huolestuttavalla tavalla sähkötupakka ei haise siinä ei ole riskiä kiinnijäämisestä vanhemmille niin pahoin esimerkiksi tavallisessa tupakassa eikä ole myöskään tietoa sen terveysvaikutuksista vielä tässä vaiheessa olen harvoin kuullut että kukaan tupakoija puolustaa tupakanpolttoa tai toivoo että että lapsesta tulee nuori joka rupeaa tupakkaa polttamaan ja olen hämmästyneenä kuunnellut tätä keskustelua ja sitä että tästä salista löytyy tämänkaltaisia puolustuspuheenvuoroja
puhemies halusin vielä käyttää puheenvuoron nimenomaan terveysvaikutusten puolesta nimenomaan nuorilla tytöillä ja nuorilla naisilla tupakointi on erittäin erittäin ikävä ja vaarallinen tekijä sen takia että että se todellakin lisää merkittävässä määrässä kohdunkaulan syöpää ja se on syöpä joka on nuorten naisten syöpä ja siihen kuolee maailmalla merkittävä osa nuoria naisia nimenomaan pienten lasten äitejä suomessakin alle kaksikymppisillä voidaan jo todeta merkittäviä syövän esiasteita ja nimenomaan se tupakointi on siinä yksi keskeinen tekijä siinä mielessä että vaarallisista viruksista tällaiset tupakoivat nuoret naiset eivät pääse siinä määrin eroon kuin ne naiset jotka eivät tupakoi minä näkisin että tietysti tähän asioiden esillä pitämiseen valistamiseen ja niin edelleen pitäisi paitsi hallituksen niin myös eduskunnan panostaa vielä paljon enemmän että nuoret eivät ollenkaan aloittaisi sitä tupakointia tai että se ei olisi millään muotoa tämmöinen moderni fiini ilmiö vaan vaan nimenomaan että nuorista nuorista

arvoisa rouva puhemies haluan kiittää kollegoja suna kymäläistä ja sari tanusta erinomaisen hyvistä puheenvuoroista tämän asian ympärillä tässä kdn vastalauseessahan nimenomaan todetaan että me haluaisimme nämä korotukset tehdä nopeammalla tahdilla ja täällä erinomaisesti tuotiin esille haitalliset terveysvaikutukset mitä mitä tupakanpoltolla on ja ja ei kai kukaan nyt enää tosissaan sitä ole kieltämässä etteikö etteikö tupakka ole vaarallista jos ajatellaan vaikkapa tuota tupakkadirektiiviä josta viime kaudella euroopan parlamentissa paljon väännettiin kättä niin siellähän nimenomaan nostettiin esille juuri näitä tällaisia seikkoja jotka saattavat houkutella nuoria siihen tupakanpolttoon varhaisessa vaiheessa esimerkiksi millä tavalla tupakkaa saa mainostaa minkätyyppisiä vaikkapa tupakka askit ovat voivatko ne olla huulipuikon näköisiä tai voiko niissä olla sellaisia värityksiä jotka esimerkiksi houkuttelevat nuoria tyttöjä siihen tupakoinnin aloittamiseen ja ja totta kai sitten puhuttiin näistä mentolisavukkeista ja puhuttiin ovatko ylipäätänsä tällaiset erilaiset makuaineet sallittuja ja tämä sähkösavukeasia tuli myöskin siellä sitten voimallisesti esille meillä on hyvin vähän vielä edes tutkimustietoa mitä tämä aiheuttaa pitkällä aikavälillä tämä on uusi tuote tupakkatuotteitten joukossa ja siinä mielessä kun esimerkiksi tässä meidän esityksessä haluttaisiin että sille jo asetettaisiin korkeampi tämmöinen tupakkaveroon verrattavissa oleva vero olisi syytä miettiä mitä mitä mahdollisia kenties aivan uudenlaisia terveysriskejä tähän tuotteeseen sisältyy en nyt itse ollut kuulemassa näitä näitä väitteitä mitä täällä salissa on ollut mutta teidän puheenvuoroistanne ymmärsin että täällä on on käyty jopa jopa tupakanpolttoa puolustavia puheenvuoroja tuntuu kyllä erikoiselta koska kyllähän se on meille tällä hetkellä sellainen sellainen aine joka aiheuttaa valtavat kustannukset terveydenhuollon puolelle ja ja toivon että kaikilla mahdollisilla keinoilla verotuksen ja muillakin keinoilla pyritään sitten näitä haittoja hillitsemään

arvoisa rouva puhemies edustaja kymäläinen ja nyt tässä edustaja essayah ottivat esille että täällä olisi pidetty tupakkaa puolustavia puheenvuoroja en kyllä koe että kukaan edustaja mistään puolueesta sellaisia sekä hallitus että sen osana perussuomalaiset on yksimielisesti sitä mieltä että tupakkaveroa korotetaan se on hallituksen esitys se tehdään vaiheittain ei kerralla niin kuin kristillisdemokraatit esittää onneksi ei niin niin kuin edustaja zyskowicz aivan oikein sanoi tässä hyvin tärkeä on asennemaailma kulttuurin muutos miten meidän nuorison idolisoimat elokuvatähdet urheilijat kulttuurihenkilöt toimivat tässä miten me kaikki toimimme koska tiedän että se on terveydelle vaarallista vie vielä rahatkin hyvänen aika niin eihän siinä mitään järkeä tietenkään ole näinhän se on aivan selvä mutta toin esille sen sanotaanko poliittisen pelon mikä minun mielestäni tällaisessa verossa helposti on että koska kukaan ei tavallaan vastusta veronkorotusta tässä suhteessa enkä minäkään sillä on vähintäänkin fiskaalisia suuria hyötyjä niin on tavallaan helppoa lähteä aina sitten veroa korottamaan ja kun olen tällainen erikoinen suomalainen kansanedustaja joka lähtökohtaisesti ei veroja halua korottaa niin haluan huomauttaa juuri siitä että pidetään mielessä se ettei liian heppoisin

helpolta näyttäviä ratkaisuja joissa kuitenkin on monta

arvoisa puhemies minäkin haluaisin kuulla kuka täällä on puolustanut tupakointia tupakointi tai alkoholinkäyttö eivät tietenkään ole ole hyviä asioita mutta ne tuskin vähenevät tässä salissa esitetyin hurskain toivein veronkorotus on kannatettava on kuitenkin tärkeä huomioida ettei lapsi lähde nyt tässä pesuveden mukana itä etelä tai länsirajan yli tuotu tupakka on aivan yhtä epäterveellistä kuin suomessa myyty ja sen lisäksi siitä ei tule suomeen veroja tämän suhteen ei tule ottaa riskiä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö yhdeksän nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat

sitä mitä eduskuntapuolueet ovat yhdessä sopineet vuonna kaksituhattayksitoista yleisradion rahoituksesta ja riippumattomuudesta mitä tulee edustajakollega satosen parlamentaarisen työryhmän asettamiseen joka tehtiin suht ripeästi tämän käsittelyssä olevan hallituksen lakiesityksen lähetekeskustelun jälkeen niin pitää muistaa että alkuperäinen aikataulu olisi ollut vasta vuodenvaihteen jälkeen tälle työryhmälle ja silloin puhuttiin niin sanotusta vanhasen työryhmästä ja tämä työryhmä olisi aloittanut siis työnsä vasta sen jälkeen kun tämä lakiesitys olisi täällä salissa jo lopullisesti hyväksytty on sinänsä hyvä että palattiin aiemmin lähes heti lähetekeskustelun jälkeen tämän työryhmän mutta kun mietin nyt tämän edustaja satosen vetämän parlamentaarisen työryhmän työtä väistämättä tulee mieleen mikä on tämän työn mielekkyys koska hallitushan on jo päättänyt olla tekemättä indeksitarkistuksia ylen kohdalla vuonna kaksituhattakuusitoista ja se on tehnyt myös sen ratkaisun että se siirtää ylen rahoituksen jatkossa keltaiseen budjettikirjaan

työryhmältä mahdollistuu aito oma ratkaisu ylen tulevaisuutta ajatellen tuntuu täysin mahdottomalta arvoisa rouva puhemies yle on toiminut käytännön arjessa niin että jo viimeiset kolme vuotta kustannukset on pidetty samalla tasolla kun tähän laskee päälle hallituksen suunnitelmat vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista saakka ylen rahoitus olisi siten lähes kymmenen vuotta putkeen laskeva jos miettii mennyttä kolmea vuotta töitä on tehty ja työstetty pienemmillä resursseilla resursseilla ja noin kaksisataa työntekijää on poistunut palkkalistoilta indeksijäädytys vuoden kahdestuhanneskuudestoista kohdalla tarkoittaa sitä että yle joutuu sopeuttamaan talouttaan jopa noin seitsemänkymmenen henkilötyövuoden verran ja tämä säästö ei voi olla näkymättä julkisen palvelun sisältötarjonnassa ja yhtiön kehittämisessä jatkossa me käsittelimme liikenne ja viestintävaliokunnassa mietintövaliokuntana tämän hallituksen lakiesityksen ja me kaikki oppositiopuolueet sdp vasemmisto vihreät ja rkp jätimme valiokuntakäsittelyssä tähän vastalauseen jossa ehdotamme lakiesityksen hylkyä ja minä tulen esittelemään vastalauseen lain toisessa käsittelyssä minä haluan myös todeta että on historiallista että ylen kohdalla osa puolueista joutuu turvautumaan vastalauseeseen tähän saakka ylestä on aina sovittu aidosti parlamentaarisen työn kautta eri puolueiden edustajat ovat peränneet ylestä puhuttaessa aluetoimituksien tarpeellisuutta muun muassa riippumattoman tiedon työllisyyden ja alueiden asukkaiden näkökulmasta näistä kaikista toiveista tulisi käydä avoin keskustelu mihin meidän yhteinen yle pystyy jos enemmistö haluaa supistaa resursseja jatkossakin ja tehdä kaiken lisäksi koko kansan ylestä kulloisenkin hallituksen äänitorven pidän erittäin tärkeänä että keskeinen media yleisradio on hallituksesta riippumaton media ja tämän pitäisi olla meidän kaikkien yhteinen tahtotila tässä salissa

arvoisa rouva puhemies

sen henkeä vastaan toimiminen vähintäänkin kuudestoista joulukuuta kaksituhattayksitoista kaikkien eduskuntapuolueiden ryhmäpuheenjohtajat julkilausuivat seuraavasti yleisradio oyn riippumattomuuden turvaamiseksi on perusteltua että julkisen palvelun vero ei sisälly valtiontalouden kehyksiin vero tuloutetaan teknisesti valtion talousarvioon josta varat ohjataan valtion televisio ja radiorahastoon pelkona siis on että siirto kehyksiin vahingoittaa yleisradion rahoituksen riippumatonta asemaa huolimatta lupauksista kunnioittaa sitä perustelu siirron teknisestä vaatimuksesta ei pidä kun muitakin rahastoja on pidetty poliittisella päätöksellä kehysten ulkopuolella tarvitsemme riippumatonta koko suomen kattavaa julkista mediapalvelua joka on ollut yksi merkittävä syy lain tarpeelle ja sen muodolle tämä tukee myös markkinaehtoista mediaa toinen toistaan täydentäen tarvitsemme monipuolista mediaa ja uutisointia tämänkin johdosta on hyvä todeta ettei ylestä parlamentaarisesti sovitun lainvastaisen toiminnan paheksuminen tai vastustaminen siis tämä kyseessä oleva valtion televisio ja radiorahastosta annetun lain muuttamisen kritiikki ole muita medioita vastaan toimimista totesin suomi tarvitsee monipuolista mediatarjontaa jotka tukevat toinen toistaan yle lain murentaminen ei ole muiden medioiden voitto suomalaisten täytyy voida luottaa että lait joista on parlamentaarisesti sovittu pitävät eikä hallituksista riippuvainen yksipuolinen sanelu ole malli jolla suomessa toimitaan kuten nyt on käymässä

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys liittyy siis ensi vuoden

hallituksen esityksessä ehdotetaan että yleisradio oyn julkisen palvelun kustannusten kattamiseen suoritettavaan määrärahaan vuodelle kaksituhattakuusitoista ei tehtäisi indeksin mukaista vuotuista korotusta kun olen tutustunut tuohon liikenne ja viestintävaliokunnassa sdpn vihreiden vasemmistoliiton ja ruotsalaisten ruotsalaisten jättämään vastalauseeseen kuuntelin edustaja taimelan puheenvuoron niin pääsin sellaiseen johtopäätökseen siinä että te ette siis vastusta tätä indeksin jäädytystä varsinaisesti olette hyväksymässä sen vaan olette vastustamassa tätä periaatetta siis tämä hallituksen esitys on nimenomaan yle indeksin jäädytys ensi vuodeksi siitä on

keskustelun osalta kyllä tässä nyt oppositio sdp varsinkin tekee mielensä pahoittamisen maailmanennätystä koska koska tämä on niin moneen kertaan käyty läpi on on tapahtunut virhe tässä valmistelussa ja ne jotka ovat sen tehneet ovat sen myöntäneet ja ja myöskin moneen kertaan on tuotu hallituspuolueiden taholta esille se että yleisradio on eduskunnan radio se ei missään tapauksessa ole hallituksen radio eikä se koskaan tule olemaan hallituksen radio

indeksiä ei jäädytettäisi niin se ei olisi edes
täällä on nyt jonkin verran vastauspuheenvuoropyyntöjä ja niistä otetaan viisi elikkä kaikki jotka ovat tähän mennessä pyytäneet anteeksi kuusi koska torniainen myöskin ja sen jälkeen mennään sitten puhujalistalle nämä henkilöt ovat edustajat ala nissilä myllykoski viitanen elomaa feldt ranta ja torniainen

arvoisa rouva puhemies en ota kantaa tähän mielensäpahoittamiskysymykseen joka on todellakin historiaa mutta täytyy muistaa todella että mediakenttä suomessa on isossa muutoksessa ministeri bernerhän on asettanut toimikunnan joka ilmeisesti tässä ennen joulua saa jo työnsä työnsä valmiiksi yleisradiohan kilpailee esimerkiksi nettilehdillä maakuntalehtien kanssa jotka ovat tosi tosi isoissa vaikeuksissa minusta yleisradion rahoituspohjaa pitäisi kyllä tarkastella suhteessa siihen mihin meidän mediakenttä yleensä on menossa ei voi olla

kilpailutilanne on julkisella laitoksella epäsuhtainen muuhun mediaan nähden minusta yleensäkin ei vaan tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni kilpailee kaikilla sektoreilla kaiken maailman hömppäohjelmissakin pitää olla mukana minusta yleensäkin yleisradion tehtävä olisi kyllä toimittaa asiallista faktaohjelmaa ja kulttuuriohjelmaa ja niin edelleen ei kaiken maailman hömppäohjelmissa tarvita kansallista yleisradioyhtiötä vaan kyllä se hoituu

arvoisa rouva puhemies kyllä minusta edustaja heinäluoma kuvasi tämän tilanteen kristallinkirkkaasti siitä eivät nyt sitten kyllä hallituspuolueet pääse yhtään mihinkään nyt ollaan otettu tämä parlamentaarinen yhdessä tekeminen hallituksen omiin käsiin ja tällä päätöksellä kyllä näyttäytyy että yleisradio on hallituksen radio on varmasti huomioitava mitä kaikkea yleisradio tekee sitä on varmasti syytä arvioida mutta täytyy palauttaa mieliin nyt ihan lähiajan uutisointi siitä mikä media on luotettavin tämän kansan parissa jos siltä medialta viedään sen median käyttövoimaa eli sitä pääomaa rahaa jota sen toiminnan pyörittämiseen tulee niin minä uskon että pidä siitä että heille ja uutiskanavan voimavaroja tuottaa luotettavaa tietoa kansalaisille lähdetään rajoittamaan se ei tunnu hyvälle

arvoisa rouva puhemies nimenomaisesti me olemme nyt tärkeän periaatteellisen kysymyksen ääressä ja tuntuu todella pahalta se että täällä nyt ollaan tekemässä yleisradiota koskien sellaista päätöstä jossa osalla puolueista on vastalause ensimmäistä kertaa varmaan niin kuin edustaja heinäluoma sanoi neljäkymmentä luvun jälkeen olen siinä mielessä todella surullinen tästä tilanteesta toisaalta puhutaan että tässä on nyt lapsus ja totta kai ymmärretään että pitää yhdessä päättää ja silti me olemme tässä ja nyt siinä tilanteessa että hallituspuolueet ovat ottaneet yleisradion oman peukalonsa alle ja ovat nyt tekemässä päätöstä ilman että koko eduskunta olisi tässä mukana tämä on vakava asia tämä on iso asia ja tämä on mielestäni todella surullinen asia koko yleisradion historiassa samoin ihmettelen hieman kyllä edustaja ala nissilän puheenvuoroa siinä suhteessa että aiemmin keskusta oli nimenomaan puolustamassa yleisradiota ja rakentamassa sitä ja ymmärtämässä sen asemaa siinä suhteessa ilmeisesti keskustakin on mielipidettään vaihtanut

puhemies ylen pitää olla jatkossakin riippumaton se on ihan itsestään selvä asia ei tehty indeksitarkistusta kaksituhattaviisitoista ja se päätös tehtiin kaksituhattaneljätoista eduskuntaryhmien puheenjohtajien yhteisellä päätöksellä meillä on nyt tämä parlamentaarinen työryhmä ja minä toivon että me pystymme nämä kokoukset pitämään ja saamaan jonkun yhteisen

että meillä olisi yhteinen hyvä

konsensus siitä että me pystymme tosiaan sopimaan näistä asioista

edustaja jokinen tässä antoi käsityksen että tästä asiasta olisi puhuttu liikaa ja ja tätä asiaa olisi jollain tavalla vatvottu mutta mutta nyt ollaan perimmäisten kysymysten äärellä avoimen demokraattisen yhteiskunnan yksi peruspilareista on riippumaton avoin kansallinen tiedonvälitysyhtiö ja sen pienemmästä asiasta tässä ei ole kysymys edustaja jokinen sanoitte myös että jatkossakin riippumatta siitä miten hallitus nyt tekee päätöksiä on itsestään selvää että yleisradio on eduskunnan radio ja tv millä te sen sen takaatte meillä on paljon kansainvälisiä esimerkkejä joissa kehityskulku on ollut täysin päinvastainen ja kun puhumme parlamentarismista niin on hyvä muistaa että ylen kohdalla kyse on juuri siitä mitä edustaja elomaa sanoi parlamentaarisesta konsensuksesta ei siitä että on parlamentaarinen työryhmä vaan parlamentaarinen konsensus ja edustaja ala nissilä teillä oli kova lausunto kova markkinaehtoinen lausunto joka kertoo sen että tämä on markkinauskovaisten hallitus

arvoisa puhemies omasta mielestäni ja uskon että myös keskustan mielestä yle on eduskunnan radio nyt ja tulevaisuudessa ja se on myöskin riippumaton tiedonvälitysväline nyt ja myöskin tulevaisuudessa tässä hallituksen esityksessä on kyse nimenomaan indeksin jäädytyksestä ensi vuodelle siitä on kyse yle indeksin jäädytyksestä ensi vuodelle ja parlamentaarinen työryhmä joka on aloittanut työnsä kiitos siitä että se on aloittanut jo työnsä käsittelee sitten tulevia vuosia eteenpäin ja kuten totesin niin ilmeisesti sdp ei ole vastustamassa yle indeksin jäädytystä ensi vuodelle en ainakaan löytänyt sellaista asiaa tuolta teidän varjobudjetistanne

arvoisa rouva puhemies en sanonut että tästä asiasta on on puhuttu liikaa tästä asiasta on puhuttu paljon ja tämä on käyty läpi monessa eri yhteydessä siinä kesän kesän neuvotteluissa on tapahtunut virhe ja siinä vaiheessa olisi pitänyt ottaa parlamentaarisesti

yle indeksin ennalleen ja antaneet sen korotuksen yleisradiolle tässä tilanteessa kun kaikilta muilta ollaan viemässä pois olisitteko te sen tehneet vai onko tämä nyt vain sitä mielensäpahoittamista edelleen siitä kesän lapsuksesta nyt on kuitenkin mahdollisuus tulla siihen parlamentaariseen pöytään ja kehittää yleä ja sen rahoitusta
otetaan tähän nyt vielä tiedän että edustaja mäkelä jani odottaa siinä vuoroaan mutta nyt täällä näyttää olevan tätä aktiviteettia elikkä otetaan vielä neljä kappaletta eli edustajat taimela feldt ranta heinäluoma ja kymäläinen olen pahoillani edustaja mäkelän puolesta että hän joutuu nyt vähän vielä odottamaan mutta tämän jälkeen

arvoisa rouva puhemies minua huolestuttaa tämä ajatuskulma joka täällä on tällä hetkellä hallituspuolueitten kansanedustajilla täällä väitetään demokratiaa ja asioista puhumista ja sitä että ollaan asioista eri mieltä mielensä pahoittamiseksi tai vatvomiseksi minua kummeksuttaa tämmöinen ajattelumaailma sitten edustaja torniainen väititte omassa debattipuheenvuorossanne on sosialidemokraattien kanta tähän indeksin jäädyttämiseen jos ja kun lukee tämän vastalauseen alun niin täytyy täytyy ihmetellä jollei tästä vastalauseen alusta tule se kanta selväksi että me vastustamme indeksin jäädyttämistä ja tätä menettelytapaa jolla hallitus on tätä asiaa viemässä eteenpäin toisaalta edustajakollega elomaa täällä peräänkuulutti että annetaan tälle parlamentaariselle työryhmälle nyt valmistelurauha että te saatte pohtia tämän asian laidan miten te menettelette eteenpäin niin kuin minä sanoin omassa ensimmäisessä puheenvuorossani jtsssä on luettavissa mikä on hallituksen kanta tähän ylen rahoitukseen se on se että indeksit jäädytetään koko tämän vaalikauden ajan siinä mielessä tämän työryhmän työskentely puhtaalta pöydältä on varsin vaikeata

arvoisa puhemies täällä on itse asiassa aika kummeksuttavaakin debatointia täällä edustaja jokinen totesi että kun leikataan kaikesta muustakin niin tästäkin täytyisi leikata mutta yleisradion rahoituksesta leikkaaminenhan ei vähennä valtion budjetin alijäämää yle veron tuotto käytetään suoraan ylen rahoitukseen tämä ei siis ole talouspoliittinen kysymys joten se argumentaatio on ihan toissijainen vaan tämä on poliittinen ratkaisu tätä ei ole tehty millään talouspoliittisin perustein koska tässä ei ole talouspoliittista perustetta olemassa juuri näin niin kuin edustaja jokinen tuolla nyökkää kyse ei ole talouspolitiikasta vaan kyse on poliittisesta

arvoisa puhemies haluan sinällänsä osoittaa arvostusta sekä edustaja jokisen että elomaan puheenvuoroille ensimmäistä kertaa kuulin edustaja jokisen käyttämänä ylipäänsä kenenkään hallituspuolueen puheenvuoron siitä

jos se voidaan todeta että näin ei pidä tehdä sitten ymmärrän sitäkin että virheitä tapahtuu mutta sitten tietysti lähtökohta on se että sitten palattaisiin sille yhdessä oikeana pidetylle tielle jolla yleisradion asioista päätetään saman pöydän ääressä tämä virhe on sikäli kummallinen jos se on tahaton että oppositiopuolueiden puheenjohtajat tapasivat hallituksen muodostaja sipilän ennen kuin hallituksen ohjelma kirjoitettiin nimenomaan siinä tarkoituksessa että yleisradiossa jatkettaisiin vanhaa tapaa asioiden hoitamisessa eli yhdessä sopimisen perinnettä ja toivottiin että hallitusneuvotteluissa ei tehtäisi yksipuolisesti päätöksiä koska sittenhän tulee yhteinen pöytä mutta jos siellä läsnä olevista osa on jo sopinut asiat niin mitä siinä sitten enää mitään neuvottelua käymään jos osa on jo sopinut asioita mitä tulee tähän vaihtoehtobudjettiin ehkä sekin on syytä sanoa että ei tietenkään sdp laita omaan vaihtoehtobudjettiinsa sellaista

rahoitus todellakin tässä vaiheessa viimeinen vastauspuheenvuoro edustaja kymäläinen
arvoisa rouva puhemies vastalauseessa jonka liikenne ja viestintävaliokunnassa jätimme tästä yleisradion nimenomaan perättiin sitä että että tämä asia on palautettava parlamentaariseen parlamentaariseen valmisteluun emme tietenkään esitä vaihtoehtobudjetissamme myöskään sellaisia asioita joissa peräämme parlamentaarista valmistelua ja sitten sitä ei ole yhdessä parlamentaarisesti sovittu emme tee siis toisin sanoen sellaista mistä syytämme toisia tai missä edellyttäisimme että toiset toimisivat jos valmistelussa on tapahtunut lapsus lapsus jonka edustaja jokinen rehdisti tässä tunnusti sen voi korjata nyt sitä ei valitettavasti olla tekemässä siksi on perusteltua että yleisradion rahoitus palautetaan parlamentaariseen valmisteluun niin kuin olemme tässä oppositiopuolueiden kanssa vaatimassa toivoisin että tässä keskustelussa ei sorruttaisi ylen sisällön ohjaamiseen koska emme ole nyt keskustelemassa ohjelmista vaan

arvoisa puhemies

olosuhteet muuttuvat kun yle lähtee sopeuttamaan toimintaansa näiden tosiasioiden pohjalta toivon samalla yleisradiolta enemmän perustehtäväänsä keskittymistä yle on verorahoitteinen koska sen odotetaan tuottavan yleissivistävää asiaohjelmaa jonka tuottamiselle ei muuten olisi kaupallisia edellytyksiä kyse on yle veron legitimiteetistä esimerkiksi ulkomaalaisten televisiosarjojen ostaminen verorahoilla ja katsojista kilpaileminen yksityisten toimijoiden kanssa erilaisilla viihde ja irvailuohjelmilla tai mielipiteen muokkauksella ei ole yleisradion perustehtävää ja sellainen aiheuttaa kritiikkiä sekä haluttomuutta yle veron maksamiseen riippumaton ja puolueeton uutistoimitus ajankohtaisohjelmat tutkiva journalismi ja maakunnallisuus syvällinen analyysi ja taustoittaminen sitä odotetaan alueuutisten keskittäminen on virhe joka tulee perua iltapäivälehtimäinen kohuotsikoiden ja klikkausjournalismin haku eivät ole sitä mistä kansa haluaa maksaa yle veroa sitä luotettavuutta jota yle haluaa itsestään mainostaa arvoisa puhemies yle on kuin suuryhtiö yli kolmetuhatta työntekijänsä voimin tämä rahoitetaan verorahoilla tehostamisen ja toimintatapojen tarkistamisen varaa varmasti on indeksin jäädyttämisellä sekä hallitulla toiminnan tehostamisella sen myötä on asiat mahdollista hoitaa hallitummin sen sijaan että lähdettäisiin suoraan veron leikkauksiin luotan että tämä tehtävä hoituu kansalaisten kokemaa palvelua vaarantamatta

arvoisa puhemies fru talman edellinen puhuja aloitti ilkkumalla oppositiolle ja totesi että olkaa nyt tyytyväisiä että parlamentaarinen työryhmä on aloittanut työnsä haluaisin muistuttaa tätä eduskuntaa siitä minkä takia tämä parlamentaarinen työryhmä on aloittanut työnsä ei suinkaan sen takia että se olisi ollut hallituksen sujuva suunnitelma jossa halutaan pitää kiinni siitä seitsemänkymmentä vuotisesta perinteestä menestystarinasta jonka me olemme yhdessä kansakuntana rakentaneet ei suinkaan vaan sen takia että me vastuulliset tahot oppositiosta illan pimeinä tunteina tässä salissa joku aika takaperin jätimme nämä asiat pöydälle sen takia että halusimme käydä arvokkaan keskustelun arvokkaan käsittelyn tässä erittäin tärkeässä asiassa siitä syntyi paine että ministeri aikaisti tätä ensi vuodeksi suunniteltua vanhasen johtamaa työryhmää tälle sille myös vaihtui vaihtui puheenjohtaja siitä syystä meillä on käynnistynyt parlamentaarinen työ oppositio on on toivonut että tätä asiaa hoidettaisiin rauhallisesti vastuullisesti niin että voidaan jatkossakin turvata kaikille suomalaisille riippumaton tiedonvälitys ja laadukas kansallinen radio ja tv yhtiö johon sekä kansalaiset me päättäjät viranomaiset järjestöt että yrittäjät voimme luottaa mutta arvoisa puhemies niin kuin täällä on käynyt ilmi tämä ei ole talouspoliittinen ratkaisu ei ole mitään talouspoliittisia perusteita tehdä näitä ratkaisuja vaan tämä on selkeästi poliittinen ratkaisu siitä että tämä on selkeästi poliittinen ratkaisu kertoo myös se että muita rahastoja jotka teknisesti samanlaisessa tilanteessa ei kohdella samalla tavalla ja myös se että liikenne ja viestintäministeriön ylin virkamiesjohto vastusti tämän ratkaisun tekemistä yksipuolisesti hallituksen toimesta kertoo siitä että tässä on kyseessä poliittinen ratkaisu sen takia myös toivon että hallituspuolueitten jäsenet ottavat tästä poliittisen vastuun tässä ei ole sen vähemmästä asiasta kyse kuin että tämä selkeästi kansainväliset esimerkit osoittavat sen vahingoittaa riippumatonta tiedonvälitystä ja siirto kehykseen mikä liittyy myös tähän asiaan mahdollistaa sen mahdollistaa sen että hallitus voi peukaloida tätä rahoitusta tuleeko hallitus sen tekemään sen tulevaisuus meille näyttää mutta jos katsotaan niitä kansainvälisiä esimerkkejä missä on toimittu niin kuin nyt suomessa toimitaan niin kaikki meidän tiedossamme olevat esimerkit kertovat siitä että yleisradioyhtiön rahoituksen siirtäminen siirtäminen esimerkiksi kehykseen on johtanut siihen että hallitukset ovat alkaneet peukaloimaan sitä rahoitusta näin on tapahtunut erittäin järkyttävällä tavalla unkarissa unkarin radio ja tv on täysin hallituksen propagandakoneisto näin on tapahtunut hollannissa missä vuonna kaksituhatta siirryttiin lupajärjestelmästä tämmöiseen samantyyppiseen järjestelmään kuin suomessa silloin annettiin takeet siitä että rahoitus säilyy mutta näin ei tapahtunutkaan vaan hallitus teki mittavat leikkaukset npon budjettiin näin tapahtui myös pohjoismaassa islannissa jossa aluksi tehtiin tällainen siirto ja todettiin että tämä on tekninen siirto teknisesti jäädytetään indeksit ja tehtiin myös korvamerkinnät millä yritettiin turvata tämä tilanne mutta sielläkin se johti siihen että kansallisen radio ja tv yhtiön ruvn resursseja merkittävästi leikattiin ja nyt ne ovat enää kahdeksankymmentäkuusi prosenttia siitä mitä alun perin tarkoitettiin eli hyvät kollegat tässä ollaan aika isojen asioiden äärellä tällaisen oven te olette nyt avaamassa tässä virheessä en itse halua olla mukana ja sen takia tulen tukemaan edustaja taimelan ja ja muiden liikenne ja viestintävaliokunnan vastuullisten toimijoiden tekemää vastalausetta josta uskon että tulevat sukupolvet tulevat heitä kiittämään

arvoisa puhemies edustaja feldt rannan puheenvuorosta on hyvä jatkaa ylen rahoituksen leikkaaminen yleisradioveron indeksin jäädyttämisellä on poliittinen valinta ja on selvää että päätös vaikeuttaa yleisradion toimintaa itse leikkauksen lisäksi on huomionarvoista että hallituspuolueet ovat päätöksellään rikkoneet yhteisesti sovittuja parlamentaarisia sääntöjä yleisradion asemasta ja rahoituksesta päättämisestä kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat antaneet yhteisen julkilausuman joulukuussa vuonna kaksituhattayksitoista siitä että mikäli ilmenee tarvetta muutoksille yleisradion rahoituksessa myös niiden valmistelussa nojataan parlamentaariseen valmisteluun tämän lisäksi hallitus on siirtämässä ylen rahoituksen osaksi valtiontalouden kehyksiä joka sekin on vastoin eduskuntaryhmien puheenjohtajien sopimaa linjaa tämä muutos vaarantaa rahoituksen riippumattomuuden hallitus ei siis kerta kaikkiaan noudata niitä pelisääntöjä jotka on yhdessä sovittu ja päätetty yleisradiolla on keskeinen julkisen palvelun tehtävä ja tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää että ylen riippumattomuus turvataan hallituksen päätös valitettavasti uhkaa tätä keskeistä riippumattomuuden periaatetta ja kyse on poliittisesta valinnasta aivan kuten feldt ranta puheenvuorossaan painotti liikenne ja viestintävaliokunnan oppositiopuolueiden jäsenet ovat jättäneet valiokuntakäsittelyssä yhteisen vastalauseen ja hylkäysehdotuksen hallituksen esitykseen laiksi valtion televisio ja ja radiorahastosta annetun lain kolmannen pykälän väliaikaisesta muuttamisesta tämä esitys on edustaja taimelan toimesta täällä salissa esitetty ja tähän asian toisen käsittelyn yhteydessä myös minä tulen kannattamaan tätä hylkäysesitystä yleisradion rahoitus on kerta kaikkiaan palautettava parlamentaariseen valmisteluun aivan kuten on yhdessä aikoinaan linjattu

arvoisa puhemies koska ylen määrärahaan ei tehty indeksitarkistusta kaksituhattaviisitoista kuten jo aikaisemmin totesin päätös oli silloin kaksituhattaneljätoista eduskuntaryhmien puheenjohtajien yhteinen indeksijäädytys on myös tulossa kaksituhattakuusitoista ylen tulot laskevat yhteensä yhdeksän pilkku seitsemän miljoonaa euroa kumulatiivisesti laskettuna tämä muutos tarkoittaa ylen on sopeutettava toimintaansa ja se pystyy myös sen tekemään indeksijäädytykset ovat seurausta yleisestä vaikeasta taloustilanteesta suomessa yleisradio oyllä on ehdottoman tärkeä rooli kotimaisen ohjelmasisällön tuottajana ja hankkijana ja jatkossakin pitää turvata ylen asema nimenomaan riippumattomana toimijana yleisradion merkitystä on valiokunnan mietinnössä ansiokkaasti korostettu myös alueellisena toimijana sekä demokratian ja sananvapauden kannalta

tässä yhteydessä on mainittava elävä arkisto on oikein aarreaitta ylen kohdalla kotimaisuus ylen kohdalla työllistäjä ja vaikka ohjelmasisältöihin ei pidäkään niinkään puuttua niin jokunen sana kuitenkin urheilukilpailut olympialaiset mm kilpailut on tärkeää että jokainen kansalaisemme pystyy niitä seuraamaan eikä se ole kukkaron paksuudesta kiinni toivoisin myös että kun tiedämme että on radikaalisti vähentynyt nuorten ja lasten kohdalla varsinkin niin näistä urheilukilpailuista saamme niitä hyviä esimerkkejä ja se voi vaikuttaa myös siihen että lapset saavat idoleja ja alkavat harrastaa jotain lajia se on todella tärkeää tulevaisuuttakin ajatellen kuitenkin haluan myös sanoa pari sanaa musiikkipuolesta nimittäin koska ylen pitää olla riippumaton olen saanut hyvin paljon palautetta maakunnista musiikkipuoli on mennyt ja on menossa siihen suuntaan elikkä siellä on näitä musiikkilistoja vaikka se kielletäänkin kun sitä kysyy yleltä itseltään on hyvin vaikea ja melkein mahdoton saada jopa maakunnallisesti uutta musiikkia alueen hyvältä bändiltä tai esiintyjältä esille edes oman maakunnan ylessä se on fakta ja

vain erittäin suosittujen määrättyjen levymerkkien esiintyjät esiintyjät pääsevät esille myös ylessä hyvin paljon ja ja se ei ole ainoastaan suosiosta kiinni eiväthän ihmiset voi edes tykätä jos ei ikinä kuule muuta mutta nyt tähän asiaan meillä on täällä parlamentaarinen ylen työryhmä ja toivonkin että se pystyy työskentelemään yhdessä ottamaan nämä kaikki negatiiviset ja vaikeat asiat esille ja kuitenkin sopimaan kyllähän se niin on että yle on riippumaton koko kansan yle

puhemies tuossa tuli tärkeitä sanoja ylen merkityksestä ja se on juuri niin että kansakunnan etu on se että meillä on riippumaton laadukas ja moniarvoinen media ja meillä on riippumaton laadukas ja ja moniarvoinen yleisradioyhtiö ja näin sen pitää olla sen takia en voi sille mitään puhemies mutta minä olen todella surullinen siitä tilanteesta missä me olemme tässä ja nyt minä olen edustaja ala nissilä tämä on vakava asia minä olen hirveän surullinen myös siitä minusta on jopa loukkaavaa se että täällä jotkut edustajat käyttävät sellaisia puheenvuoroja että tässä olisi kysymys jostain sdpn kiukuttelusta tai oppositiopolitiikasta kun me olemme nimenomaan se taho joka kuuluttaa tässä yksimielisyyttä ja parlamentaarisuutta ja hämmästelee sitä historiattomuutta mikä nyt on vallalla tässä salissa

että tästä vastalauseesta saattavat tulevat polvet jotka sitten katsovat tätä kehitystä kiittää tässä ollaan nyt ajamassa kehitystä siihen suuntaan että hallituspuolueet jostain syystä haluavat ilmeisesti markkinahenkisyyden nimissä ajaa yleisradioa alas ja siksi tehdään ja uhrataan tämä yhteisen päättämisen historia sille että sysätään oppositio syrjään ollaan tekevinään parlamentaarista työtä mutta tosiasiassa kaikki on jo sovittu hallituspuolueiden kesken etukäteen ja tämä on todella

niin minä tunnen surua myös siitä että se henki mikä täällä on ennen vallinnut on nyt täysin kerta kaikkiaan unohdettu

tässä esityksessähän on nimenomaan kysymys nyt myöskin tästä rahoituksen jäädyttämisestä eli yle osallistuu myös näihin taloustalkoisiin mitkä ovat aivan välttämättömät myöskin kaikessa valtiollisessa toiminnassa ja julkisen puolen menoissa mistä me voimme täällä päättää varmasti tässä tulee sitä keskustelua siitä mikä on ja onneksi tätä tulevaa kehitystä sitten yhdessä mietitään mutta haluan myös kysyä sdpltä ja oppositiolta jos vaikka tämäkin linjaus olisi tehty yhdessä parlamentaarisesti olisitteko halunneet myös itse että myös yle osallistuu näihin taloustalkoisiin sitä rahoitusta voidaan siellä myös miettiä ja on syytä miettiä ja siellä on varaa miettiä sitä ylen pitää osallistua myöskin tähän

tässä on tosiaan kyseessä yle veron indeksikorotuksen

sinänsä yksinkertainen asia mutta on totta että tämä toimintamalli on herättänyt kritiikkiä eikä siitä oikein kauneuspisteitä voi antaa ja totta on se että hallitus meni yksipuolisesti jäädyttämään tämän indeksikorotuksen jotta kotitaloudet saisivat vähän paremman ostovoiman ja poistamaan sieltä ne alemmat maksuluokat joten kaikista vähäosaisimmat saavat hieman helpotusta arkeensa valiokunta tästä kritiikistä johtuen teki erittäin kriittisen mietinnön ja korosti muun muassa parlamentaarisen työryhmän roolia tulevaisuudessa ja kuten esimerkiksi edustaja jokisen puheenvuorosta voitte päätellä kyllä tätä keskustelua on käyty myös hallituspuolueiden sisällä ja koko eduskunnan näin tulee käydäkin

minä luotan parlamentaariseen ryhmään löytyy jotain viisasten kiveä kiveä

mutta joka tapauksessa valiokunta on tiedostanut nämä ongelmat ottanut kritiikin vakavasti huomioon tehnyt kriittisen mietinnön korostanut parlamentarismia alueellista toimintaa kielellistä toimintaa lopputuloksena oli kuitenkin se että tässä on vastalause josta sitten

arvoisa rouva puhemies indeksijäädytys on nähdäkseni perusteltu mutta on luonnollista että vaikka asia on sinänsä yksinkertainen niin kuin edustaja jalonen nousee koko ylen asema rooli ilman muuta se on aivan ymmärrettävää kyllä minun nähdäkseni kansalliselle yleisradioyhtiölle on tarve mutta kyllä kysymys kuuluu millaisena siinä tietysti rahoituskin sitten kuvaan tulee mihinkä tämä indeksijäädytys sitten liittyy ylen tehtävä nähdäkseni on tehdä ohjelmasisältöä jota ei kannata kaupallisesti tehdä täällä edustaja kymäläinen sanoi että kaupallisen ja yleisradion pitää toimia toinen toistaan täydentäen tästä voin olla samaa mieltä minusta valitettavasti tällä hetkellä se ei vain toteudu sillä tavalla kuin pitäisi kyllä minä ihmettelen että ylellä on amerikkalaisen kaapelikanavan sarjoja kalliita sarjoja vaikka olen jalkapallon ystävä niin ihmettelen tarvitseeko yleisradion näyttää mestarien liigaa joka on hyvin kaupallinen urheilusarja kyllä siinä mennään hyvin paljon sinne kaupalliselle alueelle johon ei minun nähdäkseni olisi syytä ylen mennä ja sitten on tietysti se että ylen budjetti on tämän indeksijäädytyksenkin jälkeen suurempi kuin britannian bbcllä suhteessa väestöpohjaan ei kovin dramaattista tapahdu yli viisisataa miljoonaa euroa vuodessa näen myös että esimerkiksi yle areena digitaalisella puolella on kyllä haitannut laajuudessaan kaupallisia toimijoita ja siitä paljon noottia kaupallisilta toimijoilta on ihan aiheellisesti tullutkin ylen budjettia pitäisi tämän nyt perustetun parlamentaarisen ryhmän pohtia hyvin syvällisesti toivon että se sen tekee ja siinä samalla pohtia totta kai sitä mikä on ylen ydintehtävä mitkä ovat tavallaan sen rajat ja raamit mikä on se rahoitus mikä siihen tehtävään tarvitaan henkilökohtaisesti näen että yli viisisataa miljoonaa suomen kokoisessa maassa on

rouva puhemies nyt kun edustaja elo otti asian esille täytyy todeta että että kyllä minua ja koko oppositiota huolestuttavat juuri motiivit joilla toimitaan kun kuulen puheenvuoroja joissa puututaan voimakkaasti ylen ohjelmasisältöihin siitähän juuri olemme huolissamme että kyse on poliittisen vallan käytöstä eikä valtiontalouden alijäämäisyyteen vaikuttamisesta edustaja mäkelä totesi että sdp kiukuttelee ja ymmärrän kyllä että että koko opposition esittämän hylkäysesityksen raskaasti ottaisin minäkin jos puolueeni olisi asiaa eduskunnassa ajamassa

arvoisa rouva puhemies kyllähän tämä sisältö väistämättä on myös taloudellinen kysymys niin kuin sanoin tällaisilla oikeuksilla mitä liittyy näihin ulkomaisiin televisiosarjoihin tai tai suuriin urheilutapahtumiin liigoihin lukuun ottamatta kansallisesti merkittäviä

arvoisa puhemies tämä

ja jotta siihen voi luottaa ja toimittajat voivat luottaa siihen että heillä on tämä riippumattomuus niin hallitus ei tee päätöksiä yleisradion asioista vaan ne ratkaistaan kaikkien puolueiden niin hallitus kuin oppositiopuolueidenkin läsnä ollessa ylen ohjelmatuotannon laajuudesta voidaan keskustella mutta he jotka paneutuvat tähän asiaan ja selvittävät kansallisen yleisradioyhtiön menestymisen edellytykset aika nopeasti huomaavat että ei voi olla semmoista yleisradioyhtiötä joka lähettää vain suoraa lähetystä ja nauhoitusta eduskunnan istuntosaleista sehän ei ole todellinen kansallinen yleisradioyhtiö eli jos lähdetään siitä että ainut mitä tehdä on se että siellä on tätä tuimaa asiaa aamusta iltaan mutta sitten urheilu on jo aika lailla vaarallista puhumattakaan jos on joku huumoriohjelma ja aivan erityisesti jos siellä nauretaan poliitikoille niin sitten se on jo menoa ohi rajan ja että yleisradioyhtiö ei voi lähettää mitään muuta kuin suomen kielellä esitettyä ohjelmaa että ei saa olla tekstitettynä yhtään englannin kieltä tai ruotsin kieltä niin aika mahdoton tilanne sehän tarkoittaa että me kaventaisimme ihmisten käsitystä maailmasta ja sitten lisäksi se johtaa totta kai siihen että jos siinä valikossa ei ole mahdollisuutta aidosti seurata koko maailman tapahtumia joihin kuuluu kulttuuri ja myös viihde niin sitten yleisö katsoja ja kuuntelijamäärät tulevat alas ja sitten kun ne tulevat alas tullaan sanomaan tätä loppujen lopuksi oikein kukaan katsokaan miksi tätä rahoitetaan ja sen jälkeen todetaan seuraavaksi että eikö tämä voitaisi lopettaa oikeastaan kokonaan näin tämä ketju menee ja kun vähän aikaa juttelee alan osaajien kanssa niin huomaa että se on aika looginen ketju että jotta yleisradio on koko kansan radio niin kyllä se tarvitsee sinne myös urheilua mitä tulee sitten ohjelmatuotannon kustannuksiin niin siihenkin kun tutustuu niin huomaa alta aikayksikön että ulkomainen ohjelma on ikävä kyllä huomattavasti halvempaa kuin tämä kotimainen jos jos tehdään kotimaista tuotantoa niin kuin yleisradio tekee ja sen pitää myös määräysten mukaan tehdä niin sehän on kallista tietenkin verrattuna siihen että ostetaan tätä amerikkalaista joka myydään siis miljardeille ihmisille niin eihän siitä nyt sitten enää kun pannaan hiukan lisää suomeen euroa per minuutti hinnaksi tule eli jotta yleisradio pärjää niin sillä täytyy olla monipuolinen tämä repertuaari ei siitä voida tehdä vain puolueiden tiedotteiden julkaisuareenaa samalla tavalla tilanne on suhteessa näihin uusiin välineisiin että jos tällä filosofialla mennään mitä täällä nyt jossain määrin on esitetty niin me olisimme tilanteessa että silloin kun televisio syntyi viisikymmentäkuusi muistaakseni vai oliko tesvisio hiukan ennen olisi todettu että eihän nyt yleisradio voi lähteä kilpailemaan tämmöiselle kaupalliselle alueelle jossa voi olla kaupallisiakin toimijoita vaan että pysytään vain siellä radion puolella siellä oltaisiin radiopuolella edelleenkin tai kun siirryttiin väritelevisioon oltaisiin sanottu että kyllä yleisradion pitää pysyä mustavalkoisena ettei se nyt vain ryhdy kilpailemaan kaupallisten toimijoiden kanssa ja vie leipää niiden suusta nimenomaan ajatus on se että me tarvitsemme joka on riippumaton ja johon voi sillä tavalla luottaa että siellä ei ole poliittisia eikä taloudellisia intressejä ettei olla siinä tilanteessa missä britanniassa ikävä kyllä ollaan kun siellä ollaan asteittain bbcn asemaa heikennetty että kun aloitat vaalikampanjan niin varaat ensimmäisenä lentoliput melbourneen australiaan ja käyt tapaamassa rupert murdochia ja pyytämässä tukea että jos voisi saada the sunista ja muista pikkuisen ymmärrystä näille meidän kannoillemme tämä on vakaa kysymys hyvät kollegat ei tämä ole samantekevää meillä on suuri riski että hetken kuluttua iso osa tästä meidän kaupallisesta toiminnastamme on ulkomaiden omistuksessa tämä keskittyminen menee erittäin lujaa vauhtia jopa sanoma osakeyhtiö tai millä nimellä se nykyään onkaan jota pidettiin ennen täysin voittamattomana on tilanteessa että on valtaisat tappiot epäonnistuneista ulkomaan ostoksista ja osa kotimaan toimintoja on on vaarassa enkä ole niin varma kuinka pitkään sekään pysyy luotettavasti suomalaisissa käsissä eli jos me haluamme ylläpitää monipuolista kulttuuria monipuolista peiliä myös itsellemme ja erilaisia väyliä tulla julkisuuteen antaa tilaa myös kotimaan kulttuurin tekijöille riippumattomille ohjelmayhtiöille niin me tarvitsemme yleisradiota ja sen pitää olla eri välineissä esillä myös siinä nykyaikaisessa no kyllä se helsingin sanomia auttaa että sillä on kunnon kilpailua todellakin kilpailua tarvitaan että me voimme lukea erilaisia uutisia että kaikki ei ole helsingin sanomain varassa vaan on myös yleisradio josta voi katsoa ja verrata ja sitten tulee tämä että kuka on luotettavin ja olihan tämä hieno lopputulos tässä viimeisessä tutkimuksessa että yleisradio on tehnyt niin korkealaatuista uutistuotantoa että se on selkeästi luotettavin uutisvälitys sehän on hieno lopputulos miksi me emme ole omistajina ylpeitä että meillä on tämmöinen yleisradioyhtiö tämmöinen porukka jotka ylläpitävät edelleenkin korkeita kuuntelija ja katsojalukuja erittäin suurta tyytyväisyyttä ja ei mitään humppaa hömppää vaan luotettavin uutistoimitus minusta se on hieno asia

edustaja heinäluomalla on tietysti pitkä kokemus ja näkemys kunnioitan sitä ja monta tärkeää asiaa tuossa puheenvuorossa tuli esille haastan kyllä siinä suhteessa puhutaan katsojamääristä ymmärrän tuonkin logiikan tietysti että että jos katsojamäärät ovat hirveän alhaisia niin sitten ruvetaan jollain tavalla perustelemaan kannattaako tällaista sitten olla kun katsojamäärät ovat näin alhaisia mutta toisaalta kyllähän yleisradiolla tietysti varmasti on paljon tuotantoa jossa kaupallisesta näkökulmasta katsoen katsojamäärät ovat alhaisia silti sitä tuetaan koska sillä on julkisen tehtävän kautta se arvo mikä pitääkin sellaista tuotantoa jota kaupallisesti ei olisi järkevää tehdä mutta joka voi kulttuurisesti esimerkiksi olla hyvinkin tärkeää urheilusta en sanonut että että kaikki urheilu pitäisi tietenkään poistaa mutta meillähän on lainsäädännössä jo nyt raja arvoja että esimerkiksi suomen jääkiekko ottelut täytyy näyttää julkisella kanavalla mutta

edustaja ala nissilä

ilman muuta en havainnut että edustaja heinäluoma olisi pyytänyt mutta ehkä se oli sanomattakin selvää siis edustaja heinäluoma
kun tuli vain yksi vastauspuheenvuoro ja oletin että olisi tullut vielä vielä lisää siis todellakin nyt täytyy kuitenkin muistaa että kun puhutaan näistä kaupallisten vaikeuksista niin katsokaa vähän tarkemmin mistä nämä kaupallisten vaikeudet johtuvat eivät ne siitä johdu että meillä on yleisradioyhtiö ja sillä on ohjelmatuotantoa tämä sanoma osakeyhtiön puoli johtuu raskaasti epäonnistuneista ulkomaanostoksista raskaasti epäonnistuneista ulkomaanostoksista joista he asteittain pyrkivät eroon yli miljardin euron tappiot sieltä senkö takia meidän pitää nyt sitten ajaa yle alas että ne ulkomaantappiot saataisiin jotenkin hoidettua katsokaa mtvn puolelle mistä tulevat suuret tappiot sieltä ne tulevat näistä maksu tv satsauksista ja sinne ostetuista erittäin kalliista muun muassa urheilulähetyksistä jotka ovat osoittautuneet kaupallisesti epäonnistuneiksi ja ilmeisesti johtivat myös toimitusjohtajan vaihtoon no senkö takia yleisradio pitää ajaa alas että kaupallinen puoli tekee epäonnistuneita strategiavalintoja ja ohjelmavalintoja kyllähän meillä täytyisi vähän olla ylpeyttä pitää omasta yhtiöstämme

arvoisa herra puhemies aika pitkälle jaan tuota edustaja heinäluoman äskeistä puheenvuoroa täytyy täytyy muistaa se missä tilanteessa tehtiin tämä yleisradion rahoituspäätös että se tehdään veroperusteiseksi pian sen jälkeen mediaa kohtasi se että tämä talousongelma toi sen että mainosrahoitus väheni samaan aikaan on on vahva digitaalinen murros menossa nämä kaikki tekijät yhdessä ovat saaneet aikaan sen että mediakenttä on tällä hetkellä aika epätasapainossa yleisradiolla on tärkeä tehtävä se tekee hyvää työtä sen pitää olla riippumaton se on täysin täysin selvää ja ja näin näin tulee ollakin mutta meidän tulee myös kokonaisuutena olla huolissamme suomalaisesta mediakentästä niin että on on vahvoja toimijoita siellä kentällä jos meillä on vain yksi media niin niin se yksi vahva media ei ole kenenkään etu jatkossakaan
arvoisa herra puhemies vaikka nyt on kyseessä siis hallituksen esitys yle rahoituksen indeksikorotuksen jäädyttämisestä vuodelle kaksituhattakuusitoista tämä keskustelu laajeni nyt tähän ylen ohjelmasisältöön itseensä niin haluan kyllä olla hyvin pitkälle samaa mieltä kuin edustaja heinäluoma tuossa omassa puheenvuorossaan siitä että ylellä tarvitaan erittäin monipuolista ohjelmistoa kyllä siellä pitää olla sitä urheilua sitä ihmiset haluavat nimenomaan seurata mutta siellä pitää olla myöskin sitä kotimaista tuotantoa ja alueellista toimintaa erittäin paljon

operatiivisten toimijoiden hoitaa se asia se on heidän tehtävänsä ja me keskitymme muihin asioihin

arvoisa puhemies niin kuin sanoin tuossa alussa tässä ei ole kysymys marssijärjestyksestä edustaja heinäluoma on varmasti hyvin perillä noista ylen asioista kun täällä on ollut aina minä kävin siellä viime viikolla katsomassa ja eivät nämä ulkomaiset ohjelmat ole se rasite siellä kotimaiset maksavat todella paljon enempi kuin ulkomaiset

joo no ei tässä nyt tarvitse sillä tavalla ja urheiluohjelmat no okei varmaan niitä seurataan paljon ja kuuluukin tulla tuolta ylen puolelta mutta niin kuin ala nissilä sanoi kyllä sitä voi kritisoida ja minä nyt teen sillä tavalla minulla on autossa semmoinen radiokanava otetaan radion puolelta se hakee aina vain kanavan sieltä se näkyy suurimmalla siellä kun minä ajan tuonne kainuun korpeen jossa ei asu palokärki suurin piirtein no jotakin

siellä tulee ruotsin kieltä ensimmäisenä radio vega on suurimmalla minä en tiedä paljonko se maksaa sen tuottaminen sinne korpeen mutta siellä sitä ei tarvita kyllä me me voimme näin kritisoida työryhmänä ja edustajina sen toimintatapoja ja jos siellä pystytään säästöjä saamaan niin niihin tämmöisessä taloustilanteessa pitää pystyä myös puuttumaan

puhemies edelleenkin on kyse tästä hallituksen esityksestä missä puututaan vain siis tähän mutta edustaja heinäluoman puheenvuoro sai minut pyytämään tämän toisen puheenvuoron ja tahdon oikaista siinä pari asiaa tai tehdä selvemmäksi minulla ei ole niin pessimistinen kuva ylen toiminnasta kuin puheenvuorosta sai pääteltyä eli ei ylen lopu se tekee hyvää toimintaa eikä se lopu vaikka kiristettäisiin enemmänkin tuota rahoitusta ja toinen asia ylellä on merkittävä rooli semmoisessa epätodennäköisessä ikävässä tilanteessa jos meillä olisi joskus poikkeusolot päällä poikkeustilanne päällä ei sitä yleä senkään takia lopeteta eli uskon kyllä ylen toimintaan se on vahvaa ja hyvää mutta tämä tosiaan tulee entisestään tiivistämään kiristämään toimintaa tiivistämään sitä ja tekemään vähemmällä parempaa

tehdään selväksi vielä se

heinäluoman puheesta väärin päätellä siellä on kotimaisuusastevaatimus ohjelmassa se pitää paikkansa mutta kun me olemme tässä nykymallisessa eussa niin kotimaista tuotantoa on eu alueella tuotettu tuotanto joten se ei ole kotimaista siinä määritelmässä mitä heinäluoma antoi ymmärtää

arvoisa puhemies tässä itsekin haluan osallistua keskusteluun koska tämä on hyvin periaatteellinen keskustelu vaikka tässä nyt puhutaan tästä indeksin jäädytyksestä kun kysymyksessä on kansan radio johon kansa hyvin pitkälti luottaa niin tällöin tulee nimenomaan se periaatteellinen kysymys siitä että ketkä sitten päättävät tämän radion toiminnasta en haluaisi kyllä nähdä suomessakaan sitä kehitystä missään määrin että me edes mahdollistaisimme sen että meillä siirrettäisiin tämä kansan radio hallituksen radioksi siitä on monissa maissa jo ihan tarpeeksi huonoja esimerkkejä siihen suuntaan suomessa ei millään määrittelyllä kannata lähteä ja vaikka tässä salissa on on osittain jo alettu kohta ylen ohjelmakarttaakin määrittämään uudestaan ja toivoa että sitäkään keskustelua ei täällä käytäisi niin täytyy itsekin nyt hieman pohtia

että kun joku on spekuloinut sillä että haluttaisiin ylen toimintaa nyt ajaa alas siksi että se on syönyt kaupalliselta puolelta mahdollisuuksia niin minun on vaikea käsittää että että sellainen tilanne että julkinen palvelu toimii niin hyvin ja kaupallinen sitten jostain syystä niin huonosti olisi sen julkisen palvelun syy sitä on hyvin vaikea käsittää miten me olemme sellaisessa tilanteessa eikö enemmän pitäisi olla iloinen siitä että meillä on niin hienosti hoidettu yleisradio kuin tällä hetkellä on että se myös pärjää ja niin kuin täällä on tullut hyvin ilmi niin kyllä kaupallisella puolella pitkälti ne ongelmat johtuvat aivan muista kysymyksistä kuin siitä onko meillä yleisradio vai eikö meillä ole yleisradiota siinäkin mielessä tämä vastalause on hyvin perusteltu että kun mietitään sitä että tämän indeksijäädytyksen osalta vaikutuksia nyt valtion budjetin esimerkiksi alijäämään ei ole toisaalta sillä on kyllä vaikutusta siihen ostovoimaan mikä täällä on otettu huomioon muutaman euron osalta niin olisi kyllä järkevää että tästä periaatteellisesta syystä tämä asia nyt palautettaisiin tähän käytäisiin tämä parlamentaarisesti läpi voi olla että se tulos olisi sama mutta noudatettaisiin niitä periaatteita mitä eduskunnassa on yhdessä sovittu

arvoisa puhemies

indeksin toimintaan tulee niin siinähän täytyy muistaa että tässähän on kaksi puolta on se indeksi jonka mukaan yleisradiolle tilitetään rahaa ja sitten se ratkaisu joka koskee tätä niin sanottua yle veroa ja hallitushan teki ensin päätöksen siitä että se leikkaa tätä yle indeksiä eli sitä rahaa jonka yle saa tästä rahastosta suoriutuakseen näistä tehtävistään tämä oli se päätös joka ensin tehtiin ensin ei päätetty että leikataan tätä yle veroa sitten sen jälkeen oikeusoppineet huomauttivat hallitukselle että ei voi jättää sinne rahastoon ylimääräistä rahaa jakamatta no sitten oli idea että sitä jaetaan jonnekin muualle no sitten oikeusoppineet sanoivat että ei sitä voi jakaa muuhun kuin siihen tarkoitukseen minkä eduskunta on tässä talossa tai tuossa viereisessä talossa säätänyt eli yleisradion toiminnan rahoitukseen tämä ei siis mennyt niin että ensin oli ajatus vähentää kansalaisten ja pienituloisten ihmisten maksuja vaan ensin oli ajatus että ylen toimintarahoja leikataan ja vasta kun osoittautui ettei voi kerätä rahaa ja ja jättää jakamatta tultiin tähän että ruvettiin alentamaan tätä yle maksua tämäkin on tähdellistä sanoa jotta tiedämme miten tämä asia on kulkenut ja missä järjestyksessä mistä tietysti tulee sitten joitakin ajatuksia myös siitä miksi näin tehdään no sitten mitä indeksiin tulee kyllä minusta voi

kysyä perustellusti sen perään että onkos tämä indeksijärjestelmä nyt oikea sen keskustelun olisin ymmärtänyt jos tullaan tilanteeseen että joudutaan viisi vuotta muuttamaan eduskunnan hyväksymää lainsäädäntöä erillispäätöksellä tai uudella lainsäädännöllä niin eikö silloin loogista ole kysyä onko tässä indeksissä jotain vikaa eikä niin että kulloinenkin hallitus joka ikinen kerta pitää yleisradiota siellä oman peukalonsa alla ja epätietoisena siitä mikä on rahoituspohja ja sitten vääntää ruuvia ruuvia kireämmälle se olisi minusta ihan relevantti ja ja kuuluva kysymys että mikä pitää olla sitten indeksin että onko tämä indeksi jotenkin epäonnistunut jos se tuottaa toistuvasti väärän lopputuloksen eduskunnan mielestä sen keskustelun ymmärtäisin kyllä hyvin mutta semmoinen että ollaan koko ajan että nyt pitäisi saada ja me tarvitsemme rahaa tuonne ja ja tänne johtaa juuri siihen josta yle veron kohdalla varoitettiin kun lupamaksusta luovutaan käykö niin että tästä tulee tämmöinen poliittinen pallo ja sitten siihen käytännössä ryhtyy vaikuttamaan se tykkääkö viimeisistä ohjelmista tai viimeisistä uutisista kun edustaja ala nissilä kysyi sen perään että mitäs ongelmia täällä on ollut niin annan nyt sitten kaksi esimerkkiä kun yleisradiossa käsiteltiin perussuomalaisia vähän kriittisesti perussuomalaisten riveistä tuli näitä suuttumuksia ja ja sitten eräs ellen nyt väärin muista eduskunnan erään keskeisen valiokunnan puheenjohtaja laittoi julkisuuteen tviitin että tällä on sitten muuten seuraamuksia piste piste piste kun sanottiin että eihän täällä kukaan ole mitään tehnyt niin kyllä minusta tämä on aika kova kannanotto jos eduskunnan keskeisen valiokunnan puheenjohtaja laittaa että lukekaa nyt toimittajat että jos jatkatte näin ja tulee kriittisiä kysymyksiä näille meidän täysin viattomille pikkumiehille niin niin kansanedustajille kuin puoluetoimiston työntekijöillekin niin sitten alkaa tulla seuraamuksia eli ei tällä lailla pitäisi tehdä toinen esimerkki samaan aikaan kun tätä rahoitusta käsitellään ja keskustellaan siitä jäädytetäänkö indeksit pääministeri ilmoittaa että hän haluaa suoran televisioajan yleisradiosta prime time aikaan kertoakseen erittäin kiistanalaisesta asiasta käsityksiään suoraan suomen kansalle eli näistä pakkolaeista asiasta jossa oli työmarkkinajärjestöjen kesken huomattava erimielisyys joka oli poliittinen riidanaihe ja josta oli myös puolueiden kesken huomattava erimielisyys pääministeri siis laittoi yleisradion johdon valitsemaan että päästävätkö he pääministerin hyvin dramaattisesti historialliseen suoraan lähetykseen jota yleensä ei tehdä ilman sen kummempaa

näinhän tehdään juuri näissä itäisen keski euroopan maissa joissa ei ole vakiintunutta poliittista kulttuuria ja minusta tähän meidän ei pitäisi mennä ja se vaatii meiltä itseltämme siis poliittisilta päätöksentekijöiltä tiettyä hovietiketin tuntemusta että ei panna mahdottomia kysymyksiä joista se joka tekee päätöksiä tässä tapauksessa yleisradion johto voi ymmärtää että jos en tee näin niin sitten tätä raharuuvia ruuvataan kireämmälle

tässä keskustelussa sivuttiin ohimennen työpaikkoja totta kai meidän pitää olla huolissamme työpaikoista ja niiden säilymisestä mediatoimijoiden osalta olivat ne sitten markkinaehtoisten mediatoimijoiden tai yleisradion puolella mutta tulee muistaa se että yle veron jäädytys ei pelasta markkinaehdoilla toimivaa mediakenttää tai siellä olevia työpaikkoja siihen on toiset keinot ja se on toinen kuin yle veron jäädytys oikeastaan haluaisin palata palata tuohon alkuperäiseen asiaan mitä olemme peränneet että tämä yle veron ja tämän yle asian muutos palautettaisiin parlamentaariseen valmisteluun

arvoisa puhemies tuo edustaja heinäluoma piti hyvän esitelmän tuolla mutta mitä tähän puolueellisuuteen ja tämmöiseen tulee niin eiväthän ne toimittajat sieltä vaihdu aina siitä ohjelmasta tulee toimittajan näköinen pikkusen ei täällä puolueetonta ole ole syntynyt tähän maailmaan me jokainen johonkin päin olemme länkällään tai pikkusen valuvikaisia minulla on siitä kokemusta minä olin torniossa katsomassa tätä maahanmuuttotilannetta ihan kävin henkilökohtaisesti katsomassa sitä asenteellinen toimittaja tuli miksi olette mukana mielenosoituksessa en ollut mukana mielenosoituksessa asenne oli aivan selvä siis aina se näkyy se toimittaja sieltä ja jonnekin päin se on puolueellinen varmasti todennäköisesti käy äänestämässä ja se näkyy myös siinä ohjelmassa mitä tähän tuli että sipilä pääministeri tuli silloin esille hyvin voimakkaasti kyllähän täällä saa ulostulon jos tässäkin salissa haluaa niin vaikka tänä iltana tekee semmoisen antaa ulostulon että varmasti on joka paikassa otsikoissa että kyllä sinne pääsee

myös sitä rakentavaa kritiikkiä esitetään myös ylen toiminnasta on myös hienoa huomata että edustaja heinäluoma kritisoi ylen päätöstä tai tuli kritiikkiä siitä että pääministeri oli käynyt puhumassa yleisradiossa sehän on tietysti ylen oma päätös ollut että hänet on sinne päästetty puhumaan toki hän sinne pääministerinä meni puhumaan olisi ollut sitten vaikka sosialidemokraattinen pääministeri niin varmaan olisi se sama puheaika annettu muutenkin on hyvä muistuttaa siitä että valiokunnan lausuntohan oli yksimielinen siltä osin että ylellä on edelleen tämä monipuolinen tehtäväkenttä ja haluamme ylestä pitää kiinni edelleenkin kysyn sdpltä ja ja oppositiolta oletteko edelleen sitä mieltä että ylen ei siis pidä osallistua näihin taloustalkoisiin ollenkaan että tämä jäädyttäminen on siis kaiken kaikkiaan väärin sen ei pidä lainkaan osallistua näihin taloustalkoisiin

puhemies eihän tässä ole nyt siitä selvästikään näkemys eroa että yleisradio on riippumaton koko kansan julkinen toimija jolla on tehtävänsä ja paikkansa siitä voimme olla samaa mieltä ei suomen hallitus ei tämä eduskunta eivät perussuomalaiset eivät sen enempää sosialidemokraatit päätä ylen ohjelmasisällöistä ja niin on hyvä se kuuluu ylelle mutta aivan niin kuin edustaja heinäluoma itsekin totesi totta kai kritiikkiä saa ja voi ja pitääkin esittää varsinkin kun me yhteisesti yleisradion kustannamme oli sitten kansanedustaja tai missä tahansa tehtävässä edustaja heinäluoma otti myös tärkeän asian esille maakunnalliset maakunnalliset toimitukset kyllä ne yksi sellainen osa yleisradiota joka minun mielestäni on juuri sitä tärkeää ydintehtävää mikä yleisradiolla pitää olla että myös tällainen paikallinen puoli tulee edustettua riittävästi jos ajattelee kaupallisia toimijoita niin jos niin kuin sanoin ei kaupallisesti ole kannattavaa niin silloin se alkaa olla jo herkästi yleisradion toiminnan puolella ja ei ole kaupallisesti kannattavaa monessakaan suhteessa tehdä uutisointia maakunnista sillä tavalla kuin yleisradio nyt tekee ansiokkaasti kyllä se on hyvin hyvin tärkeää

päättänyt vaaleissa olisi voinut siinä olla eihän siinä ole mitään poikkeuksellista länsimaisessa demokratiassa että yleisradioyhtiö näyttää pääministerin yhteiskunnallisesti merkittävää puhetta jos ajatellaan esimerkiksi isoa britanniaa euroopassa niin kyllähän siellä pääministeri harva se päivä voi voi bbcllä puhua tärkeistä kysymyksistä jos jos se on journalistisesti merkittävää myös näkökulmasta se on sitten aina oma yksittäinen päätöksensä

täällä tuli tämä bbc esille ja nyt näistä henkilömääristä vähäsen meillä on suomessa

asukasta ja työntekijämäärä ylellä on kolmetuhattaviisisataakahdeksankymmentäkuusi se on nolla pilkku nolla kuusi viisi prosenttia väestöstä britanniassa väestöä on kuusikymmentäneljämiljoonaaseitsemänsataakuusikymmentäseitsemäntuhatta vähän päälle ja työntekijöitä on

se on nolla pilkku nolla kaksi viisi prosenttia väestöstä siinä on puolen ero se tuottaa myös ohjelmia ympäri maapallon ja englanninkieliselle väestölle mitä niitä alusmaita siellä on ennen ollut minä en muistakaan mikä se suur britannia aikanaan oli koko sille alueelle tulee bbcn uutiset kyllä me voimme näitä asioita tarkastella näitten lukujen perusteella ja tämä tieto on eduskunnan tietopalvelusta niin että pitäisi olla ainakin puolueeton tietysti tässä on muitakin lukuja

tuo yle toimii myös tehokkaasti joillakin alueilla mutta kyllä siellä voi olla sitä höttöäkin se nyt tässä taloustilanteessa laitetaan tarkastelun alaiseksi

mitä näihin vertailuihin tulee niin sehän nyt sitten on niin että jos teet isommalle markkinalle ja isommalle yleisölle niin totta kai työntekijämäärä per henkilö on ihan eri luokkaa jos bbcllä on studio ja sieltä lähtevät uutiset ja siellä on yksi ihminen ja ne menevät viidellekymmenelle miljoonalle ihmiselle ja sitten suomessa on yleisradion studio ja sieltä tulevat uutiset ja yksi ihminen viidelle miljoonalle niin se on sillä hoidettu tulee skaala että kun sinä teet isommalle markkinalle niin et sinä tarvitse samaa väkimäärää per henkilö tietenkään se se ei nyt ole sen kummempi todistus asiasta mutta sitten haluan sanoa kun kun puhutaan näistä lehtien vaikeuksista että minusta pitää olla sillä tavalla tarkka että katsotaan sitten tätä lehtikenttääkin vähän mitä siellä tapahtui viime vaalikaudella tehtiin erittäin epäonnistunut päätös laittaa lehdet arvonlisäveron alaisiksi pantiin lehdille kertaheitolla semmoinen melkein kymmenen prosentin kustannusrasite tuntuuhan se siellä taloudessa tietenkin kun näin tehtiin niin sitten tuli tämä lama samaan aikaan ja lehdet ovat vaikeuksissa sanotaan sitten että se virhe jonka poliitikot tekivät paikataan toisella virheellä joka on se että tulisi parempi olo sinne lehdille kun kuristetaan yleisradiota mutta tuskinpa yksikään niistä euroista jotka nyt ovat siellä poistuvina tilausmaksuina tulee takaisin tätä reittiä sitten tullaan vielä siihen mitä kaupallisten hyväksi voitaisiin tehdä viestintäministeri viitanen asetti aikoinaan selvitysmies tuomas harpfin joka teki erittäin hyviä ehdotuksia miten voitaisiin tätä koko kenttää auttaa mihin kuuluu muun muassa innovaatiotukijärjestelmä joka toteutui siellä on myös eräitä asioita jotka ovat vielä toteuttamatta kannattaisi sekin käydä lävitse ja ottaa yhteiseksi omaisuudeksi eikä rakentaa kaksi

etukäteen vastakkainasettelua

arvoisa puhemies valiokunta kuuli ja kuunteli tätä kritiikkiä ja tämän seurauksena teki kriittisen mietinnön toistan vielä tässä viimeisenä puheenvuorona että valiokunta totesi mietinnössään näin valiokunta korostaa asetetun ja ja juuri työnsä aloittaneen parlamentaarisen työryhmän roolia yleisradio oyn julkisen palvelun tehtävää ja riippumatonta toimintaa sekä rahoitusta arvioitaessa nyt me luotamme valiokuntana tämän parlamentaarisen ryhmän toimintaan ja sen jäseniin että ne ottavat työnsä tosissaan kun myönnän sen ettei kauneuspisteitä välttämättä voida kauheasti antaa niin saadaan saadaan sitten asia kuitenkin semmoiseen järjestykseen että se on kaikille kaikille kuitenkin hyväksyttävissä minä toivotan tämän parlamentaarisen ryhmän jäsenille semmoista avoimen keskustelun ja ratkaisujenlöytökyvyn henkeä ja yhteisymmärrystä kiitos

arvoisa puhemies ihan lyhyesti vielä minä esimerkiksi en ylen toiminnasta ole kyllä kovin hyvin perillä en läheskään niin hyvin kuin heinäluoma ja muut täällä vanhat kansanedustajat jotka ovat kauan olleet mutta sen työryhmän mihinkä minut laitettiin nyt taikka mihin pääsin otan kyllä niin tosissani kuin pystyn olin esimerkiksi ylen aluetoimituksessa keski suomessa yhden päivän mukana katsomassa kun sitä ohjelmaa tehdään ja tutustuin siihen minulle tuli monta ahaa elämystä muutamissa asioissa täytyy pikkusen vetää takaisin noin ulkopuolisena ei sitä tilannetta sinne sisälle näe siellä tulee muutamia yllätyksiä sitten oltiin täällä helsingissä siellä ylen pääpaikalla ja siellä oli erittäin

esitys siitä ylen toiminnasta muun muassa näistä ohjelmista mitä tuotetaan mitä ne maksavat ja kustannustasoista vertailtiin muun muassa sitä kun minä sanoin että tuolla yle keski suomessa tuotetaan hyvin tehokkaasti ohjelmia ja yhdeksänkymmentä prosenttia oli palkkakuluja siellä koko toiminnan liikevaihdosta ylen täällä täällä päässä se oli noin puolet mutta minulle sitten selvisi se asia miksi se näin on ja hyvin loogisesti se tuli sieltä mutta tähän kun nyt perehdytään itse kukin kyllä se työryhmä sitten saa siitä hyvän raportin keväällä

arvoisa puheenjohtaja minulla on valiokunnan varapuheenjohtajana muutama sana tästä esityksestä ja mietinnöstä ensinnäkin ehdotetaan muutettavaksi kunta ja palvelurakenneuudistuksesta annettua lakia tällä lakiehdotuksella jatketaan edelleen kunta ja ja palvelurakenneuudistukseen perustuvia sosiaali ja terveydenhuollon yhteistoimintavelvoitteita vuoden kahdeksantoista loppuun saakka tämän lain sääntelyllä pyritään estämään se että kunnat purkavat sosiaali ja terveystoimen yhteistoimintajärjestelyjään vuoden kuusitoista päättyessä ja siten turvaamaan sosiaali ja terveydenhuollon häiriötön jatkuminen siirtymäkauden aikana puitelain mukaisista yhteistoiminta alueista voidaan luopua vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta lukien eli siis tuolloinhan aloittavat toimintansa uudet muun muassa sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä vastaavat maakuntapohjaiset itsehallintoalueet mikäli näitä yhteistoimintasopimuksia nyt tässä vaiheessa irtisanottaisiin voisivat sellaiset kunnat jotka eivät ole enää vuosiin vastanneet itse sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä joutua vuosien kaksituhattaseitsemäntoista ja kaksituhattakahdeksantoista aikana palvelujen järjestämisvastuuseen tästä voidaan arvioida syntyvän ongelmia sosiaali ja terveyspalvelujen saatavuuden kannalta eli hallintovaliokunta puoltaa yksimielisesti tämän lakiehdotuksen hyväksymistä

seitsemäs asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö yksitoista

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa tästä mietinnöstä muutama sana eli tässä esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi saaristoasiain neuvottelukunta ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä sekä valtakunnallisten maaseudun tutkimus ja kehittämishankkeitten rahoitus ja kylätoiminnan valtionapu työ ja elinkeinoministeriöstä maa ja metsätalousministeriöön valiokunta pitää näitä ehdotettuja muutoksia esityksessä mainituista syistä tarkoituksenmukaisina työ ja elinkeinoministeriöllä säilyy tämänkin jälkeen saariston ja ja maaseudun kehittämisen yhteensovitus muun alueitten kehittämisen kanssa mikä on perusteltua ottaen huomioon työ ja elinkeinoministeriön tehtävän alueitten kehittämisestä vastaavana ministeriönä hallintovaliokunta yksimielisesti esittää että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen sisältyvät ensimmäisen viiva kolmannen

lakiehdotuksen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö seitsemän nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö seitsemän nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa herra puhemies tässä käsittelyssä on ensi vuoden budjettilakeihin kuuluva laki oikeustulkkirekisteristä tässä laitetaan täytäntöön euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi niiltä osin että että muodostetaan rekisteri jossa on pätevyyden omaavien itsenäisten tulkkien tiedot tämän rekisterin tarkoituksena on edistää oikeustulkkien saatavuutta ja sellaisten oikeustulkkien saatavuutta joilla on riittävä koulutus pätevyys ja laadukas tulkkaustaito käytäntöhän on ollut sillä lailla viranomaisilla tähän saakka että että niillä viranomaisilla jotka tulkkeja paljon työnsä tueksi tarvitsevat kuten poliisi rajavartiolaitos tulli tuomioistuimet on käytössään omia tiedostoja kääntäjä ja tulkkipalveluja antavista henkilöistä mutta ei tällaista yhtenäistä rekisteriä jossa olisi tietyn laatutason vaatimus ja ja kriteeristö ja nyt tämän lakimuutoksen myötä tällainen oikeustulkkirekisteri muodostetaan tämä on erityisen tärkeää minä näen sen tässä hetkessä tärkeänä koska meillä on valtava turvapaikanhakijoiden vyöry ja ja näissä asioissa tarvitaan päteviä tulkkeja jotta viranomaiset pystyvät joutuisasti hoitamaan ne viranomaisten hoidettavaksi määrätyt asiat jotka liittyvät näihin turvapaikanhakuprosesseihin ja esimerkiksi myös sitten turvapaikanhakijoiden rikosprosesseihin ja palautusprosesseihin myös sen vuoksi tämä hallituksen esitys on tärkeä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia valtiovarainvaliokuntaan asia pantiin pöydälle tähän täysistuntoon kahdeskymmenesneljäs yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelu jatkuu

arvoisa herra puhemies tämä asiahan jäi pöydälle varsin oudonlaisen tapahtumasarjan seurauksena täällä nimittäin eduskunta kävi keskustelua tästä täydentävästä talousarviosta ja ministeri stubb kävi kertomassa eduskunnalle että eläkkeensaajien asumistuen leikkaus muun muassa perutaan tämän jälkeen ministeri poistui salista ja keskustelu jatkui kunnes sitten huomasimme saliin tuli tieto edustaja heinäluoman twitter seurannan perusteella että kuinka ollakaan samana päivänä valtioneuvosto oli pitänyt oman istuntonsa ja tehnyt päätöksen siitä että eläkkeensaajien asumistukea leikataan tällä kertaa vähän toisessa muodossa mutta kuitenkin leikataan tämähän tietenkin kävi ilmi että hallitus itse ei halua nimittää tätä leikkaukseksi siinäkin omituinen juttu tiedote oli lähtenyt ministeriöstä että eläkkeensaajan asumistuesta säästetään ja vähän ajan kuluttua otsikko kuuluikin jo että enimmäisasumismenot jäädytetään mikä nyt kertoo sitten varmasti oman osansa tarinaa me olimme hyvin hämmentyneitä täällä eduskunnan istuntosalissa silloin kun twitter viesti löytyi miksi voi olla niin että ministeri kertoo asumistuen leikkauksen perumisesta mutta ei katso tarpeelliseksi kertoa että hallitus on samana päivänä tehnyt päätöksen siitä että toisaalla toisella kädellä tehdäänkin uusi leikkaus eläkkeensaajan asumistukeen kysyimme pitääkö tämä paikkansa paikalla olleet myös hallituspuolueiden edustajat olivat aika lailla ihmeissään ja muutama käytti puheenvuoronkin että

tämän keskustelun seurauksena me oppositiossa ja sosialidemokraateissa näimme että tämä on sen verran vakava asia eläkkeensaajien kuristaminen ja leikkauspolitiikan jatkaminen lupauksista huolimatta asumistuen osalta että haluamme tähän selvyyden ja haluamme käydä tämän keskustelun sitten kun tiedämme asiasta lisää pyysimme asian sitten pöydälle ja tänään olemme jatkamassa tätä käsittelyä no valitettavasti asiahan oli juuri niin kuin pelkäsimme edustaja heinonen asia oli juuri niin kuin pelkäsimme eli hallitus oli tietoisesti päättänyt tehdä uuden leikkauksen eläkkeensaajien asumistukeen anteeksi jos käytän sanaa leikkaus sillä täällähän kävi ilmi ministerinkin puheesta se että tässä on kysymyksessä joku asia jota ei saa nimittää hallituksen mielestä leikkaukseksi mutta tämä asia kuitenkin säästää valtion menoja viitisen miljoonaa myöhemmin lisää ja ja tämä sama asia jota ei saa kutsua leikkaukseksi tietenkään on sitten näin ollen eläkkeensaajilta pois tästä on kysymys tietenkin on hyvin ikävää eläkkeensaajien kannalta se että että näin ollaan tekemässä kyllä sen jälkeen sen tiistain jälkeen on tullut paljon yhteydenottoja ja ihmettelyä aitoa huolta siitä mitä tässä nyt on käymässä juuri kun mielenosoituksissa oltiin ja ajateltiin että hienoa nyt meitä kuultiin ja peruttiin tämä kohtuuton leikkaus oppositiokin teki välikysymyksen tästä ja ja näin kävi ja yhtäkkiä tilanne on se että sitten palataankin jälleen kerran tälle leikkauslinjalle tilanne on hyvin ikävä tilanne on vakava ja tilanne on kannalta kohtuuton minä en hyväksy tätä politiikkaa mitä tämä hallitus tekee eläkkeensaajien kohdalla nimittäin tässä on se ikävä puoli että tämä ei ole ainoa leikkaus sen lisäksi leikataan lääkekustannuskorvauksia matkakorvauksia asiakasmaksuja korotetaan hyvin paljon nämä kaikki iskevät nimenomaan pienituloiseen eläkkeensaajaan olen usein sanonut että eihän se voi olla niin että pienituloinen ihminen ihan oikeasti joutuu valitsemaan ostaako ruokaa vai lääkkeitä minua hämmensi kyllä hieman se että täällä kyselytunnilla annettiin ymmärtää että eihän tämä nyt niin iso leikkaus olekaan mutta kyllä hyvät ystävät se vain niin on että pienituloisella ihmisellä ne kympit ovat tosi isoja rahoja ja se on täysin väärä kohde hallituksen leikkauksille tämä tarina on tosi tämä tarina on tosi näin on käynyt suomen eduskunnassa tiistaista torstaihin ja todellakin näiden parin päivän aikana on käynyt ilmi että hallitus on tiennyt tiistaina täällä kertoessaan tukien leikkaukset perutaan että uusi uusi leikkaus on kuitenkin tulossa hallitus on tehnyt sen ihan tarkoituksella ja tässä sitä sitten ollaan puhemies haluan tähän sanoa vielä että en pitänyt sopivana sitä että kun kyselytunnilla eläkkeensaajan tilanteeseen liittyen esitin viimeisen kysymykseni ministeri stubbille kysyen tästä eläkkeensaajien epäoikeudenmukaisesta verotuksesta mistä olemme täällä usein häneltä kysyneet niin hän ei vastannut sanallakaan tähän kysymykseen hän käytti oman ministeriminuuttinsa kritisoidakseen sdpn sdpn vaihtoehtobudjettia minusta ei ollut sopivaa myöskään se että siinä yhteydessä jos minuutti käytetään ministerin toimesta opposition vaihtoehtobudjetin kritisoimiseen eikä pelkästään kritisoimiseen vaan siitä puhuttiin muunneltua totuutta annettiin minuutti väärää käsitystä me otamme vähemmän velkaa kuin hallitus ottaa

näytelmää sitten nähnyt

arvoisa puhemies on hyvä että hallitus on perunut päätöksensä eläkeläisten asumistuen siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin tämä päätös yhdessä eläkkeiden indeksijäädytyksen kanssa olisi pudottanut jopa kaksikymmentäseitsemäntuhatta uutta eläkeläistä köyhyysrajan alapuolelle asia selvisi kun oppositio teetti selvityksen tästä eduskunnan tietopalvelulla kertoo kuitenkin paljon hallituksesta että sen mielestä saavutus on se että perutaan omia huonoja päätöksiä eduskunnan kyselytunnilla ministeri mäntylä yritti jopa vierittää hallituksen esittämät leikkaukset palkansaajien syyksi hallituksen politiikasta on kyllä käynyt selväksi ettei hallitus juuri arvosta sitä työtä mitä palkansaajat ja palkansaajaliike tekevät mutta silti tämä heitto oli kyllä monessa suhteessa pohjanoteeraus enimmäisasumismenojen jäädytys yleiseen asumistukeen ja eläkeläisten asumistukeen on tosiasiallisesti leikkaus kuten ministeri anteeksi edustaja viitanen täällä totesi siis samana päivänä hallitus ilmoitti eduskunnalle että se peruu eläkeläisten asumistuen leikkauksen eli yhdistämisen yleiseen asumistukeen se leikkaa asumistukea toista kautta indeksin jäädyttämisellä vuoden kaksituhattaviisitoista tasolle ministeri rehula perusteli aiemmin tänään leikkausta sillä että indeksijäädytys ei ole keneltäkään pois mutta tosiasiallisesti jäädytys heikentää asumistuen saajien toimeentuloa koska vuokrat ja muut asumiskustannukset kuitenkin nousevat joka vuosi leikkaus koskee noin sataatuhatta tuensaajaa yleisen asumistuen piirissä ja se on noin kaksikymmentäkaksi miljoonaa vuositasolla eläkeläisten osalta enimmäisasumismenojen leikkaus on lähes viisi miljoonaa euroa kyllä tämä minun mielestäni kuulostaa eläkeläisten näkökulmasta aivan selkeältä heikennykseltä nykytasoon nähden

arvoisa arvoisa puhemies pidän tärkeänä että omassa toiminnassani yritän katsoa koko maan etua ja toimia tällä tavalla tasapuolisesti mutta olen myös helsinkiläisten äänestäjien asialla ja nyt kun puhutaan tästä eläkeläisten asumistuen uudesta leikkauksesta siinä siis leikataan hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärää niin se kyllä kohdistuu erittäin kipeästi helsinkiläisiin laajemmaltikin pääkaupunkiseutulaisiin miksi näin sen takia että tämä on se alue jossa vuokrat ovat kaikkein kovimmat ja ne ovat sitä sen takia että täällä on paljon ihmisiä ja tulee olemaan paljon ihmisiä muuttoliike on jatkumassa ja asuntotuotanto tulee pahasti jäljessä ja sen seurauksena on korkea asuntojen hintataso ja sitten myös korkea vuokrataso ja tästä on tullut paljon terveisiä helsinkiläisiltä että tätä alkuperäistä leikkausta pidettiin täysin kohtuuttomana mutta ei ole kyllä ymmärretty nyt tätä uuttakaan että että kun on ilmoitettu että peruutetaan niin sitten kaikessa hiljaisuudessa tuleekin vähän yllättäen tällainen päätös että tehdäänkin sitten tämmöinen toista kautta pienempi mutta leikkaus kuitenkin ilmeisesti on niin että tässä haluttiin kertoa hyvät uutiset kerrotaan hyvät uutiset ja sitten toivotaan että nämä huonot uutiset menisivät siinä huomaamatta ettei kukaan oikein kertoisikaan että sitten kuitenkin ensi vuonna tämmöinen viiden miljoonan euron leikkaus tehdään ja se myöhemmin kasvaa eteenpäin

tiedottajat laittaneet otsikkoon aika rehellisesti että eläkeläisten asumistuesta tehdään säästöjä kunnes tuli ilmeisesti poliittinen ohjaus että pitää poistaa sieltä otsikosta se säästö tämähän on huonoa poliittista ohjausta

arvoisa herra puhemies edellinen puhuja viittasi siihen että pääkaupunkiseudulla on asuntopulaa ja ja hinnat ovat nousseet ja se on totta kun katsomme esimerkiksi viime kauden tuloksia rakentamisessa niin ne jäivät kyllä luvattoman laihoiksi ja ja kun taasen katsomme vaikkapa siitä neljä vuotta aiemmin tehtyjä rakentamismääriä niin niin ne olivat erilaisissa erilaisissa luokissa asuntoministeri jan vapaavuoren aikana rakennettiin ennätysmäärä asuntoja ja ja se tietysti näkyi myönteisesti siellä viime kausi ei nyt mainita keitä oli silloin ministereinä jäi jäi kuitenkin selkeästi niistä rakentamismääristä nyt onneksi tällä kaudella jälleen tähän rakentamiseen halutaan ottaa uutta buustia nimenomaan että me saisimme kohtuuhintaista rakentamista ja ja asumista ja kyllä se kohtuuhintainen asuminen lähtee ennen muuta siitä niin kuin edustaja heinäluoma edellä totesi että että pitää olla riittävästi

miten siihen pystytään vastaamaan tämä hyvin pitkälti lähtee liikkeelle kun tätä hallituksen esitystä eduskunnalle ensi vuoden talousarvioesityksen täydentämisestä lukee niin toivoisin että kaikki kiinnittäisivät ison huomion sen yleisperusteluiden talouden näkymät kohtaan siinä todetaan että suomen talouden tilanne on vakava bktn kasvu on lähellä nollaa ja työttömyys kasvaa ja työttömyysjaksot pitenevät ja taantuman jälkeenkin kasvu jää kituliaaksi

tuossa keskustelussa joka joka viimeksi jäi kesken lainasin myös

talousvaliokunnan mietintöä pankkivaltuuston kertomuksesta ja tämä on myös sellainen kohta joka on hyvin tärkeää luettavaa valiokunta kiinnittää vakavaa huomiota siihen että suomen talouskehitys jää yhä kauemmaksi euroalueen kasvusta on vältettävä tilanne jossa muun euroalueen kasvun myötä rahapolitiikkaa ryhdytään kiristämään ilman että suomi on saanut taloutensa nostettua kilpailukykyiseen kuntoon tämä kuvaa hyvin sitä tilannetta mikä meillä tällä hetkellä on ja sen takia pitää nyt määrätietoisesti tehdä näitä toimenpiteitä rakenteellisia uudistuksia esimerkiksi sote uudistusta viedä viedä eteenpäin mutta myös veropolitiikassa sellaisia ratkaisuja että tähän maahan saadaan työtä uusia työpaikkoja ja toimeliaisuutta ja se pieni liikkumavara mikä mikä tällä hetkellä hallituksella on ollut on haluttu nimenomaan kohdentaa niin että pieni ja keskituloisten työn verotusta kevennetään että saamme saamme tätä tilannetta sitäkin kautta sitten oikaistua arvoisa puhemies pidän myönteisenä sitä että hallitus kuulee kansaa ja ja on valmis myös korjaamaan esityksiään eläkeläisten asumistuen peruminen on myönteinen asia mutta sitten toisena isona asiana mikä tässä nousee esille on ja maahanmuutto johon hallitus esittää merkittävää summaa puolta miljardia euroa lisää kyllä poliisin voimavarat on tällä hetkellä sidottu isolta osin meillä oli tämä yksi julkisuudessa varsin laajasti ollut tapaus ja tänään uusia tapauksia joissa maahanmuuttajat ovat ovat aiheuttaneet turvattomuutta ja ja tähän tilanteeseen pitää nyt pystyä vastaamaan niin että sisäinen turvallisuus ei ei tässä maassa järky yhtenä ratkaisuna

kun eun ulkorajat vuotavat pitää olla valmiutta myös sisärajoilla ottaa vahvempia rajatarkastuksiakin käyttöön esimerkiksi poliisiylijohtaja vahvisti että myös usealla paikkakunnalla turvapaikanhakijoiden harjoittama seksuaalinen häirintä on lisääntynyt ja nämä ovat sellaisia viestejä joita nyt valitettavasti tulee monesta eri paikasta

puhemies hallitus ja hallituspuolueiden edustajat perustelevat päätöksensä hyvin usein sanalla pakko tämä oli luettavissa ja nähtävissä myös tästä edustaja heinosen puheenvuorosta käytitte muistaakseni sanoja nyt täytyy tänään valtiovarainministeri stubb viittasi niin sanottuun velkakelloon eduskunnan kyselytunnilla ja siihen että valtionvelka ylittää maagisen sadan miljardin euron rajapyykin näin ei kuitenkaan tapahtunut vaan tänään torstaina suomella on valtiokonttorin mukaan velkaa yhdeksänkymmentäseitsemän miljardia taloussanomat haastatteli valtiokonttorin apulaisjohtaja mika arolaa joka selvensi asiaa näin velka lisääntyy aina kun valtio ottaa lainaa ja vähenee aina kun valtio maksaa lainaa pois velkapopulismi velalla pelottelu pakon maalailu on tehokas väline tietenkin retorisesti käydä talouskeskustelua mutta toivoisin myös vähän syvempiä perusteluita ja hieman syvempää talousanalyysiä

puhemies kun edustaja heinonen on viisas edustaja tietää aina kaiken niin minä nyt kysyisin sitten teiltä edustaja heinonen kun teidän puolueenne edustaja valtiovarainministeri stubb jätti minulle vastaamatta kyselytunnilla siihen kysymykseen oikein että eläkkeensaajien verotus epäoikeudenmukaistetaan tämä liittyy tähän asiaan nyt juuri sitä kautta että kaiken kaikkiaan hallitus on eläkkeensaajia kohtelemassa hyvin epäreilulla tavalla ja nyt sitten on tapahtunut vielä tällainen piiloleikkaus ja on mielestäni

arvoisa puhemies tällä hetkellä verotuksen liikkumavara on pieni ja mikä tällä hetkellä on hallitus on halunnut suunnata nimenomaan niin että pystymme saamaan tähän maahan lisää työtä ja työpaikkoja ja se tapahtuu niin että pieni ja keskituloisten verotusta nyt kevennetään ja halutaan sinne suunnata nyt sitä sitä buustia mitä mitä tässä pienen liikkumavaran tilanteessa on mahdollista tehdä tässä salissa olemme käyneet monta keskustelua siitä millä tavalla verotuksen ratkaisuja on syntynyt ja täytyy kirjata se pöytäkirjaan että itse asiassa viime kaudella

arvoisa puhemies kansanedustajina teemme työtä ensisijaisesti valitsijoidemme eli suomen kansan hyväksi

valuu niin paljon muuhun kuin suoraan kansamme hyvinvointiin hallitushan esittää kohonneiden turvapaikanhakijamäärien vuoksi maahanmuuton määrärahoihin korotusta neljäsataaviisikymmentäkaksi miljoonaa euroa tämä ei tietenkään ole perussuomalaisille mieleistä mutta mutta tilanteesta saamme syyttää aikaisempien hallituksien laiminlyöntiä maahanmuuttopolitiikan uudistusten suhteen suomi ei ole riittävällä varovaisuudella ja realismilla suhtautunut vaaraan tulijamäärän räjähdysmäisestä kasvusta aikaisemmat hallitukset ovat tehneet suomeen tulosta liian houkuttelevaa aikana jolloin schengen järjestelmä ei enää käytännössä toimi ja tämänhän on pääministeri sipilä myös myöntänyt puheenvuorossaan että schengen alue natisee liitoksistaan suomen nykyisen hallituksen voima on kyvyssä tehdä tärkeitä päätöksiä siksi hallitus tekeekin kaikkensa turvapaikka ja maahanmuuttojärjestelmään liittyvien kustannusten hillitsemiseksi seuraavien vuosien aikana tästä osoituksena ovat perussuomalaisten myötävaikutuksellakin tulleet linjaukset hallituksessa kiristyksiä rajavalvontaan perheiden yhdistämiseen määräaikaisiin oleskelulupiin lisätoimia tarvitaan niitä myös arvoisa puhemies hallituksen pitkäjänteisen työn avulla voimme tulevaisuudessa päästä taas tilanteeseen jossa suomen rajalliset resurssit käytetään tehokkaammin omien kansalaistemme hyväksi kansalaisten on hyvä tietää että vasemmisto opposition kanta kasvattaa maahanmuuttoon ja kehitysapuun liittyviä kustannuksia osuu lopulta suomalaisten omaan nilkkaan yhä vahvempien leikkauspaineiden muodossa viime kaudella viime kaudella samat puolueet ajoivat paperittomien terveydenhoitoa ajatelkaa jos se olisi toteutettu mitkä olisivat nyt kustannukset kari rajamäki on teitä ja hyvä viimeinen mohikaani demareista olikin

propagandan vanha sääntö on että jos toistaa hurjaa väitettä riittävän useasti niin siihen aletaan uskoa mitä tulee eläkkeensaajien niin en tässä suhteessa siksi lähde tähän demarien retoriseen kikkailuun niin kuin täällä täydennysbudjetin yleisperusteluissa sanotaan aivan oikein eläkkeensaajien asumistuen ja yleisen asumistuen aiottu sulauttaminen peruutetaan muutaman sanan haluan vielä sanoa täydennysbudjetista liittyen nimenomaan maahanmuuttoon tärkeää on se että poliisi ja suojelupoliisi saavat lisäresursseja ehdotetaan lisäystä poliisille yhdeksän miljoonaa euroa ja suojelupoliisille kahdeksansataatuhatta euroa ja lisäksi poliisille maastapoistumismenoihin kuusitoista miljoonaa euroa tämä on erityisen merkittävää tilanteessa jossa kuten täällä todetaan kolmekymmentäviisi prosenttia todennäköisesti saa myöntävän päätöksen jolloin on iso osa turvapaikanhakijoita jotka tavalla tai toisella asianmukaisella menettelyllä täytyy palauttaa viime vuonna seitsemänkymmentä prosenttia turvapaikanhakijoista lähti kielteisen päätöksen saatuaan vapaaehtoisesti kolmekymmentä prosenttia jäi suomeen syystä tai toisesta tilanteessa tai toisessa eikä tosiaan vapaaehtoisesti poistunut tämä on sellainen asia johon onneksi lähdetään myös resurssien osalta paneutumaan täällä yleisperusteluissa todetaan myös että korkeimman hallinto oikeuden ja muiden tuomioistuinten toimintamenoihin ehdotetaan yhteensä melkein kahdeksan miljoonan lisäystä turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan liittyviin menoihin se on aivan asiallista lain mukaisesti näin täytyy totta kai toimia kun kun oikeusasteita täytyy tässä enemmän käyttää kuin aikaisemmin tosin kuten edustaja zyskowicz on ihan tärkeästi ottanut esille kansainväliset sopimukset mihin suomi on totta kai sitoutunut eivät velvoita sitä että hallinto oikeuden lisäksi pitäisi olla valitusmahdollisuus myös korkeimpaan hallinto oikeuteen tätä pitää pohtia hallituksessa vakavasti että tähän puututaan ja kustannuksia saadaan sitä kautta pienennettyä lopuksi vielä otan esille nämä vastaanottotoiminnan ostopalvelumenot joihin joihin tehdään yli kahdensadan miljoonan euron lisäys tämä huolestuttaa siinä suhteessa että hyvin moni vastaanottokeskus myös omassa kotikaupungissani espoossa on yksityinen ettei luoda yksityisille kaupallisille toimijoille tietynlaista automaattia valtiolta tässä pitää olla hyvin

puhemies tämän talousarvion yrityksen täydentämisen yhteydessä pari talouspoliittista ajatusta ja pari murheellista suomessa tällä hetkellä on tärkeää saada meidän vienti vetämään ja nyt meillä yhden yrityksen perusteella yhden yrityksen pohjalta ollaan pysäyttämässä osin satamia ja puolta meidän viennistä se on murheellista tätä toimintaa lakkotoimintaa me me tuemme tuemme verovähennysoikeudella kun nämä lakkoavustukset ovat osittain verovapaita en tiedä mitä järkeä siinä on kun pieni vähemmistö laittaa suomen taloutta polvilleen toinen näkemys on se että että me me tässä globaalissa menossa kovassa muutoksessa näemme että suomen talouden ongelmat ovat rakenteellisia hyvin pitkälle minusta ministeri stubb hyvin totesi ei ainuttakaan rakenteellista uudistusta sen sijaan vastuullinen oppositio näiden säästöjen osalta joita hallitus korjaa nopeasti niin niitä täytyykin tarvittaessa korjata edelleen hassuttaa eläkeläisiä että tässä ollaan viemässä heiltä nyt sitten asumistukea merkittävästi tästähän

toivoisin että vastuullinen oppositio näkisi myöskin suomen talouden haasteet ne rakenteelliset ongelmat missä me olemme ja ja tukisi sitä suomen nousua muuten kun meidän tämä nimittäjä eli bkt koko ajan pienenee ja julkiset menot ovat mitkä ovat ja kasvussa niin eihän tällä tavalla suomi voi nousta meillä on euroopan huonoimmat lähtökohdat kohta kun velka kasvaa ja ja emme saa emme saa taloutta kasvuun siinä ponnistuksen ja tässä suhteessa toivoisin että nyt

vastauspuheenvuoro edustaja viitanen ja sen jälkeen edustaja heinäluoma mutta sitten en myönnä enempää vastauspuheenvuoroja paitsi edustaja ala nissilälle ei jokaisen puheenvuoron jälkeen tässä tilanteessa ole syytä käydä pitkää debattia nyt menettelemme näin

hyvin pahoillani jos edustaja ala nissilän mielestä eläkkeensaajien asema ja toimeentulo on näpertelyä minun mielestäni se on iso kysymys ja vastoin kaikkia niitä lupauksia mitä eläkkeensaajille annettiin ennen vaaleja täällä toimitaan nyt täysin toisin liittyy se sitten verotukseen tai tai yleisesti eläkkeensaajan aseman heikentämiseen mitä hallitus nyt tekee mutta halusin tämän vastauspuheenvuoron siksi puhemies että haluan nyt edustaja ala nissilälle todeta että jos nyt vaivaudutaan tutustumaan näihin opposition vaihtoehtobudjetteihin niin me olemme ensinnäkin ottamassa velkaa vähemmän kuin hallitus ottaa me kannamme vastuullisesti huolta taloudesta ja minä en kyllä ymmärrä ollenkaan tällaista keskustelua rakenteellisista uudistuksista nimittäin meidän vaihtoehtobudjetissamme niitä on kosolti ja toivon että ottaisitte niistä kopin täällä on uudistuksia rinteen työllistämismallista täällä on kuntatyöllistämismallista avauksia yrittäjyyspaketista avauksia palkansaajalle ja eläkkeensaajalle enemmän käteen verouudistusavauksia tämä on täynnä avauksia

nissilä arvoisa puhemies olen yllättynyt että kun erittäin kokenut ja talousasioihin erikoisesti keskittynyt edustaja ala nissilä

on huolissaan tästä taloustilanteesta hän ei ota vastaan niitä esityksiä joita ihan rakentavassa mielessä on opposition puolesta toimitettu nehän ovat juuri rakenneuudistuksia joista edustaja viitanen mainitsi nyt käytetään kuusi miljardia siis kuusi miljardia euroa passiiviseen työttömyysturvaan ja toimeentulotukimenoihin työttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin kun otettaisiin siitä osa ja käytettäisiin ihmisten työllistämiseen niin sehän on rakenneuudistus se on rakenneuudistus jolla passiivista rahankäyttöä muutetaan aktiiviseksi jotta ihmiset pääsevät työelämään minun on on vaikeaa ymmärtää että tätä ei suomen keskusta voisi hyväksyä ja ja oletankin että sen johtava talousasiantuntija voisi viedä tämän ihan vakavaan harkintaan tämä ei ole nyt mitään vinoilua vaan ihan

näpertelystä liitin sen juuri me tarvitsemme todellakin on totta että työttömyysturvajärjestelmää täytyy uudistaa ei tukityöllistämisen menetelmin vaan laajemmin siten että se on todella kannustava järjestelmä minä en ole tarkkaan tutustunut rinteen malliin ja ja pitää pitää vielä sitä opiskella sitten totta kai myöskin paikallinen sopiminen on erittäin tärkeätä sillä saadaan kymmeniätuhansia työpaikkoja jos sitä onnistutaan lisäämään ja niin edelleen todella ei ole sdpn vaihtoehtobudjettia mutta kun te ryöstätte sitran niin miten sillä miten sillä tutkimusta ja kehitystä edistetään että sitran toimintaedellytykset viedään tai suomen pankista ei voi se on itsenäinen ekp järjestelmää lähteä eduskunnan päätöksellä rahoja ottamaan yhtään enempää kuin päätöksentekojärjestelmät antavat sitten teiltä puuttuu puuttuu niin kuin sanoin

arvoisa puhemies nyt päästiin ihan hyvään asiaan koska kun talousarvion lisäyksiä tuossa katselin olin pettynyt siihen että työllisyysmäärärahoihin ei ollut riittävästi laitettu rahaa kun suomessa on niin paha työttömyys meillä on parhaillaan yli kolmesataatuhatta työtöntä tällä hetkellä ja kun otetaan toimenpiteissä olevat mukaan niin lukuhan on ihan lähellä puolta miljoonaa jo

täällä usein on puhuttu tempputyöllistämisestä mutta minusta kun mietitään mikä se työllisyydenhoidon merkitys on meillä sen tärkein asia on ylläpitää työkuntoa ja ylläpitää ammattitaitoa ja ja

se mahdollistaa työttömän löytää jopa uuden ammatin ja ohjaa uuteen ammattiin ja se on tiettyä sosiaalista toimintaa että ihmiset eivät syrjäydy siinä tämä työllisyydenhoito puolen vuoden pätkäkin auttaa ihmistä sillä tavalla että hän pystyy olemaan muitten ihmisten kanssa todella kehittävässä toiminnassa mukana sillä on erittäin tärkeä sosiaalinen vaikutus entisenä nyrkkeilijänä voisin sanoa että työllisyydenhoito on parasta sparrausta mitä työttömälle voidaan antaa se se kuuluu niin kuin siihen sen tärkein tehtävä on estää pitkäaikaistyöttömyyttä ja sen sosiaalisia ongelmia siihen olisi tarvittu tässä tilanteessa paljon enempi rahaa kuin näihin lisäyksiin on tullut mukaan toinen asia mistä rupesin huolehtimaan tuon harmaan talouden torjuntaan hallitus lisäsi sen kuusi pilkku neljä miljoonaa euroa mutta kun tuossa katselin sitä lisätalousarviota ja sitä menettelytapaa miten on toimittu niin kolme pilkku kaksi miljoonaa on lisäystä tavallaan siinä rahassa mutta sitten otetaan ainakin rajavartiolaitoksen ja pelastustoimen menokohdilta rahaa pois se toinen kolme pilkku kaksi miljoonaa herää herää kysymys missä meidän sisäisen turvallisuuden hoitaminen kulkee ja kun täällä on puhuttu paljon tästä meidän tämänhetkisestä pakolaistilanteesta ja siitä että me tarvitsemme lisävoimia sisäiseen turvallisuuteen valvojia ja toimijoita niin tämmöisellä kikkailullako näitä asioita hoidetaan olin todella pahoillani siitä asiasta

arvoisa herra puhemies

yli sata miljardia vai ei oli niin tai näin se on kyllä aika lähellä ja on menossa yli sadan miljardin

tässä salissa olevat kaikki puolueet ovat vastuussa siitä siitä velasta minkä ja millä tätä yhteiskuntaa on nyt sitten rakennettu ja pidetty pystyssä sitä ei päästä pakoon ja se pitää se pitää joka tapauksessa hoitaa nyt vain ei enää ole näköpiirissä sellaista sellaista pelastusta kuin aiemmin että talouskasvu on aina aina ennen taantuman jälkeen hoitanut meidät kuiville meidän väestömme ikärakenne meidän meidän rakennemuutoksemme elinkeinoelämässä teollisuudessa viennin heikko veto ne ovat kaikki sellaisia tekijöitä jotka eivät tule tuomaan sitä nopeata kasvua jolla sitten kuitataan tämä velka minkä me

silloin kaksituhattakahdeksan kun syöksyttiin taantumaan tehty arvio siitä että otetaan velkaa eikä eikä aiheuteta sitä lamaa sen yhdeksänkymmentä luvun kaltaista lamaannusta yhteiskuntaan rajuilla leikkauksilla heti vaan vaan otetaan velkaa ja mennään tästä taantumasta yli niin niin se arvio on osoittautunut nyt vääräksi nyt meidän täytyy suhtautua vakavasti tähän valtion velkaantumiseen on liian korkea eli eli se resepti että verotusta nostamalla nyt sitten talous korjataan kuntoon ei ole enää verotuksen painopisteitä voidaan muuttaa niin että että meidän pitäisi olla matalampi mutta veropohja voisi olla laajempi esimerkiksi tänään on on kuultu että suomessa keskituloisten ihmisten veroaste on kolme prosenttia korkeampi kuin verrokkimaissa se on vakava viesti koska aina aina työn kannustavuuteen myös se verotus liittyy ja näihin näihin täytyy tarttua me tiedämme ja se se on vain yhdessä hoidettava mutta nyt sitten tähän täydentävän talousarvion joihinkin havaintoihin tässä hallitus reagoi vahvasti tähän yhä paisuvaan turvapaikanhakijatilanteeseen tässä osoitetaan neljäsataaviisikymmentäkaksi miljoonaa euroa määrärahalisäystä tähän turvapaikanhakijoiden aiheuttamaan tilanteeseen se on reagointia olemassa olevaan tilanteeseen ja niin niin tulee hallituksen toimiakin siellä osoitetaan muun muassa täällä on puhuttu edellisissä puheenvuoroissa poliisin määrärahoista poliisille yhdeksän miljoonaa euroa lisää suojelupoliisille nolla pilkku kahdeksan miljoonaa euroa ja poliisille maastapoistamiskuluihin kuusitoista miljoonaa euroa eli eli kyllä nämä panostukset ovat isoja mutta niin niiden pitääkin olla tässä tilanteessa niille on todella tarve riittäneekö tuokaan määrä sitten muutamia havaintoja vielä tästä täydentävästä talousarviosta leikkaus joka oli poliisin harmaan talouden torjunnan menoihin

niin on hyvä että se perutaan ja ja se harmaan talouden torjuntatyö voi jatkua sitten yksi asia joka joka ei ole tässä keskustelussa vielä ollut esillä kun tämä keskustelu on pyörinyt tämän eläkeläisten asumistuen puitteissa hallitus hyvin vakavasti nyt on ottanut huomioon pienituloisten aseman siinä mielessä että perustoimeentulotuen valtionosuuteen lisätään yksi pilkku neljä miljoonaa euroa ja sen tarkoituksena on paikata tämä indeksin indeksin lasku joka olisi vienyt toimeentulotukea alemmas eli eli tällä pidetään nyt se toimeentulotuen taso eikä se laske niin kuin on indeksin tarkoituksena että indeksillä lasketaan

no sitten täällä on täällä on muitakin esimerkiksi tuo lng terminaalien investointituki se on se on hyvä lisäys on tärkeätä saada tuota lng polttoaineverkostoa rakennettua

arvoisa puhemies nyt kun meillä on velkaa noin sata miljardia se on muuten helppo laskea että jos meidän luottoluokitus laskee ja korkotaso nousee prosentin niin meille tulee heti miljardi lisää velkaa jos nousee kaksi prosenttia niin kaksi miljardia

tämä on hyvin helppo laskea me olemme hyvin vakavassa tilanteessa ja siksi hallitus joutuu sopeuttamaan tätä sille tasolle että missään tapauksessa tuota tilannetta ei tule

ei kukaan leikkauksia tee mielellään mutta jos niitä ei tehdä niin niin kuin pääministeri sanoi niin joku muu tekee ne ja sitten on kylmää kyytiä me emme ole keskieurooppalainen talousalue me olemme geopoliittisesti täällä pohjoisessa missä meillä on muita kustannuksia muun muassa talvesta ja olosuhteista ja ja näistä enempi kuin siellä ja sitten rankalla kädellä tehdään se ja mitä tulee sanotaan nyt näin asumiskustannuksiin niin jos korkotaso on nolla niin asuntojen hinnat nousevat jos korkotaso nousee asuntojen hinnat laskevat jos meillä on korkea asumistuki varmasti vaikuttaa vuokriin ja muihin ne nousevat siellä nostavat asuntojen hintoja elikkä tämän on oltava tasapainossa ei siinä kovin suuria suuntaan eikä toiseen ja silloin kun asuntojen hinnat lähtevät nousemaan täällä on minulla pikkuisen tilastoja vvon omistajilleen jakamat osingot ovat viisinkertaistuneet vuodesta kaksituhattakahdeksan

puhemies velkaongelmaa ei todellakaan ole syytä vähätellä se on vakava ongelma ja tässä on syytä kyllä toimia tosi tarkalla ja harkitsevalla tavalla juuri sen takia että jos ajaudumme syvään velkaantumisen kierteeseen niin sen katkaiseminen voi olla vaikeata mutta tässä ei nyt selviä ihan sillä että käyttää puheenvuoron ja sanoo että velkaantuminen on kauheata ja antaa ymmärtää että että kun itse puhuu siitä niin muut eivät siitä välitä täytyisi katsoa vähän mikä on tämän täydentävän esityksen sisältö pyydän tutustumaan tähän hallituksen täydentävään budjettiesitykseen siitähän käy ilmi että hallitus ei suinkaan ole vähentämässä velanottoa vaan on lisäämässä velan määrää uuden velan määrää tähän vuoteen nähden ja hyväksyy suuremman alijäämän budjetissa kuin mikä on tämän vuoden budjetti kun edellinen hallitus sai melkein puolitettua tämän alijäämän sieltä yli kahdeksasta miljardista viiteen miljardiin niin se oli oikea suunta se on tullut alas sieltä yli kolmestatoista miljardista jossa se oli vuoden kaksituhattaseitsemän vaalikaudella kun jätin valtiovarainministerin tehtävät ylijäämää oli yli kolme miljardia ja maksettiin ennenaikaisesti ja suurempia tilityksiä valtion eläkerahastoon ja sitten sen jälkeen tämä alijäämä revähti yli kolmeentoista miljardiin

sitten on tultu nyt tällä vaalikaudella alas niin että tämän vuoden budjetti oli oli se viitisen miljardia nyt pyydän vielä kerran katsomaan sitä täydentävää esitystä tämä hallitus ottaa nolla pilkku viisi miljardia enemmän alijäämää kuin edeltäjänsä ja tämä velkakäyrä ei suinkaan tule alas vaan se kääntyy uudelleen nousuun miksi näin sen takia että tästä budjettiesityksestä puuttuvat toimet talouskasvun ja työllisyyden hyväksi jos kasvua ei saada liikkeelle ja ihmisiä töihin ei tehdä niitä rakenneuudistuksia vaikkapa tämä rinteen malli ihmisten työllistämiseen käytetään työttömyysturvaa mieluummin aktivointiin ja työpaikkaan kuin maksetaan joutilaisuudesta jos näitä ei tehdä ei tehdä satsauksia myöskään investointipuolella niin sittenhän tämä kierre jatkuu ja siinä ei auta sitten käyttää näitä puheenvuoroja että hirveätä ja kauheata nyt kysytään jokaiselta edustajalta ja jokaiselta puolueelta että mites tämä hoidetaan ja hyväksytäänkö tämä että velka alkaa uudelleen kasvaa velanotto velka kasvaa mutta myös se velanotto kasvaa

sitten toinen asia joka liittyy tähän meidän uuteen keskustelukulttuuriimme jota en ole kyllä aikaisemmin tavannut ja joka on kyllä suoraan sanottuna enemmän kuin harmillista miten voi olla mahdollista että puhutaan ihan muuta kuin mikä on on papereista ilmenevää puhun nyt tämän päivän osin eilisestä kyselytunnin tilanteesta että valtiovarainministeri sanoi kirkkaalla suomen kielellä että sdp ottaisi enemmän velkaa enemmän velkaa ja kun sdpn eilisestä vaihtoehdosta josta täällä puhuttiin käy selvästi ilmi että sdp on rakentanut sen

yli kolmesataa miljoonaa euroa ylijäämäiseksi suhteessa hallituksen budjettiin ilman niitä kuuluisia dynaamisia vaikutuksia ja kun nämä työllisyysvaikutukset toteutuvat joita siinä on tarkasti arvioitu mistä ne tulevat niin sen jälkeen ollaan miljardi euroa vähemmässä kuin hallitus siis on se haarukka jossa ollaan tästä huolimatta meidän on tullut uusi tapa että sanotaan ihan vain tuosta noin että sdp ottaisi enemmän velkaa tämä on huono kehityssuunta jos tämmöiseen keskustelukulttuuriin mennään ja tämä hyväksytään sen ymmärrän että voidaan olla eri mieltä joidenkin esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksista sen ymmärrän sehän on normaalia ja se on arviointia mutta kun sdpn ehdotuksen lähtökohta oli nimenomaan että haluttiin ehdottomasti saada aikaan budjetti jossa otetaan vähemmän velkaa että se on reunaehto sille kuinka paljon rahaa voidaan käyttää niin sitten sanotaan ihan toisin kuin miten asiat ovat aivan toisin että otetaan enemmän velkaa kyllä yksittäinen eduskuntakeskustelua seuraava katsoja on aika lailla ihmeissään aika lailla ihmeissään kyllä sen ymmärrän että voidaan asettaa kysymyksiä että vaikuttaako joku uudistus halutulla tavalla mikä on rinteen mallin tulos se on hyväksyttävää kuinka paljon vaikkapa homekoulujen korjaaminen työllistää siitäkin voidaan keskustella mutta siitä ei pitäisi olla keskustelua mikä on selvästi numeroilla osoitettu hallituksen esitys tai sdpn esitys tämä on huono kehityssuunta palaan siihen että hallituksen esitys kirkkain numeroin ottaa yli nolla pilkku viisi miljardia enemmän velkaa hyväksyy yli nolla pilkku viisi miljardia euroa suuremman alijäämän kuin mitä oli tämän vuoden budjetti tämä kääntyy uudelleen nousuun tämä velanotto

arvoisa

minusta se on on täysin luonnollista että varsinkin pääkaupunkiseudulla missä asuminen on kallista ihmiset saavat asumistukea varsin moni niistä henkilöistä jotka saavat asumistukea joutuu myös turvautumaan toimeentulotukeen en tiedä varmaan täällä on parempia asiantuntijoita siinä mikä määrä ruokakunnista tänä päivänä helsingissä saa toimeentulotukea mutta arvioisin vanhojen tietojen perusteella että noin kymmenen prosenttia se on todella korkea luku vaikka tämä asumistuki sinänsä on hyvä ja ihmiset välttämättä tarvitsevat koska eivät he muuten tule toimeen siinä on semmoinen ongelma että se vain väistämättä menee vuokriin eikä se mene pelkästään vuokriin se menee asuntojen hintoihin ja silloin kun näin tapahtuu itse asiassa me olemme nyt kannustinloukkujen ytimessä tämä on rakenteellinen ja erittäin vaikeasti ratkaistava ongelma koska kun asuntojen hinnat nousevat vuokrat nousevat tämä on erittäin hankalaa keskituloisille työtä tekeville ihmisille he joutuvat selviin ongelmiin asuntojen korkeitten hintojen takia korkeitten vuokrien takia ja sen takia tullaan kohta siihen tilanteeseen että kuinka paljon ja missä tilanteessa kannattaa tietyllä palkalla tehdä työtä koska saattaa mennä asumistuelle ja toimeentulotuelle nämä ovat isoja rakenteellisia ongelmia meillä ei ole vuokrasäännöstelyä sitä kannata tänne ottaakaan mutta tästä juuri aiheutuu tämä että täällä on erittäin vaikea asua sen takia tämä asumistuki tukimuotona on tarpeellinen ja hyvä sinänsä mutta kannattaisi joskus rakentavasti tässäkin salissa pohtia sitä voiko sitä jollakin muulla tavalla kompensoida koska se aiheuttaa näitä keskiluokalle erittäin suuria ongelmia

ja tämä on taas rakenteellinen ongelma kun tässä on vuosikymmenien aikana tapahtunut niin että kun tietyllä rahayksiköllä ja tietyllä palkalla sai aikanaan esimerkiksi kolmekymmentä tukanleikkuuta niitä saa tänä päivänä kuusitoista mutta sitten nämä aasiassa tuotetut tavarat ovat halventuneet siellä on tullut kova deflaatio päälle niitä kannattaa ostaa ne ovat enemmänkin kertakäyttötavaroita mutta niitä ei korkean verotuksen ja korkean työn suomessa kannata korjata tässä on tapahtunut selvä työn siirtymä aasiaan koska sieltä ostetaan halpoja tavaroita jotka ovat deflatoituneet ja työ on mennyt sinne ja meillä on korkea työttömyys ja se jälleen nostaa asumistukea kun on kova työttömyys nytkin on tullut ihmistä ja se nostaa toimeentulotukea niin tässä ollaan tämä on erittäin suuri rakenteellinen ongelma ja hallitus on näitä yrittänyt lähteä korjaamaan mutta niin kuin me olemme nähneet niitä on erittäin vaikea saada läpi myös neuvottelemalla koska me joudumme väistämättä sitten sille tielle että jotakin kun korjataan niin joku tietenkin silloin kärsii edustaja heinäluoma täällä hyvin avasi tätä talouspolitiikkaa ja ainakin itse tarkastelen tätä talouspolitiikan pitkäaikaista kehitystä suomen vaihtotaseen kautta mehän tiedämme että se on kohta viisitoista vuotta mennyt alamäkeen se lähti jostakin kahdentoista miljardin ylijäämästä ja nyt se ainakin pari vuotta sitten en tiedä viimeaikaisia lukuja oli kolme miljardia alijäämäinen ja silloin kun me joudumme ottamaan viisi pilkku kolme miljardia julkisen sektorin alijäämälle ulkomaista velkaa se suurin piirtein yhdeksänkymmentä prosenttisesti ulkomailta se on erittäin paha koska se tarkoittaa neljätoista pilkku viisi miljoonaa päivässä minun laskujeni mukaan ja se tarkoittaa sitä että jos ratkaistua näitä rakenteellisia ongelmia se yksi pilkku kuusi miljardia joka on velkojen hoidon korko tulee nousemaan vuosien myötä sen takia me olemme monenkaltaisten ongelmien keskellä toivoisin täällä otettavan kantaa siihen mitä oikeasti pitäisi tehdä koska emme me tätä velkaantumista saa millään lopetettua ellemme jollakin tavalla saa sitä vaihtotasetta ylös eli sitä työn hintaa ja muita kuluja hieman alemmas

arvoisa puhemies tässä keskustelussa itse haluaisin puuttua tähän talousarvion täydennykseen nimenomaan niiden määrärahalisäysten osalta mitkä tulevat kotouttamisen ja maahanmuuttohallinnan puolelle hieman ehkä ihmettelen edustaja elon puheenvuoroa tuossa aikaisemmin kyllä tässä salissa monesti meitä oppositiossa syytetään mutta kun edustaja elon mielestä tämä maahanmuuton kiristyvä tilannekin oli nyt opposition syytä niin kyllä tässä täytyy ihmetellä että mistä moinen syytös ehkä ehkä tämä puhe johtuu hieman siitä että puolue joka lupasi leikata näistä maahanmuuton kustannuksista on nyt niitä lisäämässä hallituksessa ja ja ymmärrän että se tuottaa ehkä sellaisia pienimuotoisia vaikeuksia teille sinänsähän näissä täydennyksissä

niillä pystytään huolehtimaan siitä että maahanmuutto pidetään hallittuna suomessa mitä sen pitäisikin olla ja sen tavoitteen varmaan me kaikki täällä jaamme se ongelma mikä meillä vähän tuppaa tässä akuutissa tilanteessa olemaan vaikka se olisi suomen sisällä hallittua niin se ei ole suomen rajojen ulkopuolella hallittua näissä keskusteluissa liittyen tähän turvapaikkatilanteeseen on alkanut sellainenkin ihmetys kuulumaan että kerrankin tulee perussuomalaistenkin suusta se että kyllä tässä nyt varmaan tätä eurooppalaista yhteistyötä vähän enemmän tarvittaisiin ja tämä ongelma pitäisi euroopan laajuisesti ratkaista on hienoa jos tämän kriisin osalta perussuomalaiset ovat myös löytäneet sen euroopan unionin merkityksen

arvoisa puhemies edustaja räsänen valitettavasti kyllä tällä hetkellä on niin että missä eu niin siellä hallitsematon maahanmuutto että eivät ne yhteiset toimet kyllä vielä ole riittävän tehokkaita mutta kyllä hallitus niihin pyrkii parhaansa mukaan vaikuttamaan edustaja heinäluoma on aivan oikeassa vuoden kaksituhattakuusitoista talousarviossa esitetään miljoonaa lisää nettolainanottoa ja näkisin että maahanmuuton vuoksi pitkälti kun katsoo mikä se sisältö siellä on sinänsä on mielenkiintoista että vasemmisto oppositio kyllä puhuu hartaasti kymmenien miljoonien yksittäisistä leikkauksista mutta noin neljäsataaviisikymmentä miljoonaa maahanmuuttoon menee kyllä oppositiolta läpi kuin vesi hanhen selästä se kertoo että maahanmuuton osalta opposition linja on hallitusta löysempi eikä mikään vaihtoehto se on aivan aivan selvää näin täällä on totta kai maahanmuuttoon liittyen jotka ovat ihan järkeviä täällä kerrotaan siitä kuinka maahanmuuttovirastoon turvapaikkahakemusten käsittelyyn yhdeksän kuukauden määräajaksi palkataan noin seitsemänsataaviisikymmentä käsittelijää lisää aivan järkevää toimintaa koska tulee myös kustannustehokkaammaksi ja inhimillisemmäksi hoitaa nämä käsittelyt mahdollisimman nopeasti ja saada asiat sitä kautta eteenpäin esimerkiksi näitten poliisille lisättävien palautusmäärärahojen lisäksi tämä on hyvin järkevää toimintaa vielä haluan sanoa sen että hyvä asia on myös se että hallitus peruuttaa eduskunnalle annetun hallituksen esityksen laiksi verotuksen oikaisemisesta oma aloitteisesti annettujen tietojen perusteella niin sanottu laki tehokkaasta katumisesta tämä oli järkevä päätös ja tästä varmasti kaikki voivat sekä hallituksessa että oppositiossa parlamentaarisesti olla tyytyväisiä

arvoisa puhemies

tuotto ja finanssipuolta radikaalisti vähemmän kuin muualla tilastokeskuksen tutkijan selvitys kertoo että jos meillä olisi sama osuus

tuottopuolen veroissa kuin mitä se on yleisesti euroopassa ja eu maissa niin meillä kerättäisiin tältä sektorilta yli viisi miljardia euroa enemmän rahaa yli viisi miljardia enemmän tällä perusteella sdp on esittänyt että meidän pitäisi ottaa tätä harvinaista ja ja ainutta sektoria joka on aliverotettu suhteessa kaikkiin muihin enemmän mukaan verojen keräämisessä eli siis finanssisektoria siksi esitämme rahoitusveroa joka on pitkään ollut tanskassa käytössä ja siksi esitämme myös eräitä muita muutoksia tämän puolen verotukseen no mitä sitten hallitus tältä osin tekee tämäkin liittyy tähän meidän tosi kyseenalaiseen nykyiseen keskustelukulttuurin siihen suuntaan mihin tämä keskustelukulttuuri menee valtiovarainministeri sanoo että sdp verottaa lisää jos jos katsoo sen vaihtoehdon niin joo siellä on todellakin eräitä lisäveroja koska haluamme tehdä tämän verouudistuksen rakenteellisen uudistuksen rakenteellisen uudistuksen mutta vähennämme myös veroja vähennämme myös veroja

niin kokonaisveroaste ei nouse yhtään mihinkään emme ota lisää veroja nettomääräisesti ja nämä vähennykset ovat aika merkittäviä ja ne koituvat sekä elinkeinoelämän hyväksi että sitten tavallisen pieni ja keskituloisen hyväksi että eläkeläisen hyväksi eli työeläkemaksun vähennyshän sekä tulee vähentämään työvoiman palkkauskustannuksia siitä hyötyy elinkeinoelämä että se on myös etu palkansaajan kannalta ja juuri tässä tilanteessa tämä uudistus pitäisi tehdä ja näinhän se aikoinaan ajateltiin kun näistä puskureista sovittiin kun niitä luotuja puskureita ei saa ollenkaan käyttää ja kun tämä kokonaisvaikutus katsotaan emme tosin käyttäisi autoverotukseen yhtä paljon kuin mitä hallitus käyttää mutta se on yksi arvovalinta ja tässä mielessä politiikassa saakin tehdä arvovalintoja hallituksen arvovalinta on nyt tämä autovero se on se pyhä lehmä sitten nämä muut tarpeet saavat väistyä mukaan lukien työn verotus tai eläkeläisen verotus sitten olemme ihan aidosti sillä kannalla että ei nyt ruveta uudelleen kurittamaan eläkeläisiä voi hyväksyä tätä linjaa että eläkeläiset eivät saa samaa veronalennusta kuin työssä olevat palkansaajat saavat tätähän täällä nyt kierretään kuin kissa kuumaa puuroa ja hyvin vaikea on saada tähän asiaan vastauksia ei myöskään tänään kyselytunnilla valtiovarainministeri suostunut sanomaan yhtään mitään ryhtyi ryhtyi haukkumaan kertoi vääriä tietoja väitti että sdpn vaihtoehto lisää velkaa kun se ei tee sitä vaan vähentää velkaa minkä jokainen joka menee katsomaan tätä vaihtoehtoa näkee ja kertoi että veroja nostetaan mikä ei pitänyt paikkaansa

sitten tullaan työmarkkinatilanteeseen tämä on hälyttävä ja tosi vaikea paikka missä me olemme erittäin vaikea paikka meillä on lyhyessä aikaa tapahtunut huomattava ristiriitojen lisääntyminen työmarkkinoilla ehkä laveammaltikin yhteiskunnassa mutta ihan erityisesti työmarkkinoilla meillä on tosi kova vastakkainasettelu palkansaaja ja työnantajapuolen välillä meillä on erittäin vaikea lakko postialalla postialalla parhaillaan käynnissä ja siinähän valtio ei ole suinkaan mikään sivustakatsoja vaan posti on valtionyhtiö sen omistajaohjaus kuuluu pääministerille sitten meillä on elinkeinoelämän keskusliitto joka ilmoittaa että se ei enää suostu ylipäänsä sopimuspöytään se erkanee kokonaan sopimisen kulttuurista olla missään tekemisissä mikä synnyttää uuden vastakkainasettelun kierteen ja riskin erittäin suurista työtaisteluista sekä liittojen välillä että sitten jos tämä viedään loppuun saakka niin kuin on sanottu työpaikoilla ehdottomasti pääministerin pitäisi nyt ottaa työmarkkinaosapuolet kokoon ja ryhtyä katsomaan miten tämä puretaan jotta voisi syntyä työllisyyttä tukeva pitkäaikainen tuloratkaisu mitään yhteiskuntasopimustahan ei nimittäin ole ollut tekeillä pitkään aikaan

arvoisa puhemies täällä kyseltiin minkä takia nyt sitten vaikka oppositio ei puutu tiettyihin kustannuksiin vaikkapa se syy on aika selkeä että me olemme tottuneet hoitamaan asioita tässä ja nyt ja sama koskee vähän tätä talouttakin toisin kuin hallituksella kun täällä koko syksy on keskusteltu siitä missä nyt ovat opposition vaihtoehdot ja missä ovat varsinkin sosialidemokraattien vaihtoehdot ja sitten kun sosialidemokraatit esittävät sellaisen vaihtoehdon mistä syystä työstä ja eläkkeistä jäisi enemmän käteen mikä on varmaan kaikkien meidän mielestä hyvä asia kun se kannustaa työtekoon ja lisää ostovoimaa ja kun sillä meidän vaihtoehdolla tulisi uusia työpaikkoja tässä ja nyt otettaisiin jo vaikka käyttöön tämä rinteen malli sekä merkittäviä avauksia yrittäjyyden ja viennin täsmätoimiin samalla pystyttäisiin perumaan joitain näitä hallituksen kaikista epäoikeudenmukaisimpia leikkauksia ja samalla laajennettaisiin veropohjaa ja liikuttaisiin verotuksessa lähemmäs eurooppalaista eurooppalaista tasoa ja kaikki tämä toteutettaisiin siten että otetaan vielä vähemmän velkaa

suuntaan päästäisiin paljon parempaan suuntaan kuin hallitus nimenomaan tässä työllisyyden ja kasvun osalta niin sitten vielä täällä annetaan vääriä todistuksia tästä sdpn vaihtoehdosta pyytäisin nyt että jokainen hallituspuolueiden edustaja siihen vaihtoehtoon tutustuisi ja kyllä niitä vaihtoehtoja saa hallituskin alkaa toteuttamaan sitä varten ne on tehty että ne saadaan toteutukseen ja saadaan suomalaisten parhaaksi

arvoisa puhemies täällä eilen näitä vaihtoehtobudjetteja on käsitelty enkä lähde nyt kertaamaan samoja asioita muuta kuin ihan lyhyesti totean että kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia voisi kuvata sanoilla sosiaalisen markkinatalouden vaihtoehtobudjetti se tarkoittaa siis sitä että ihmisen oman yritteliäisyyden ja yrittämisen tukeminen kulkee käsi kädessä heikommasta huolehtimisen kanssa kun katsotte tätä meidän vaihtoehtobudjettia niin siellä näkyvät ne hallituksen kaikkein epäoikeudenmukaisimmat leikkaukset jotka kohdistuvat kaikkein pienituloisimpiin muun muassa esimerkiksi päiväkotiryhmien kasvu ja muut vastaavat asiat on haluttu

tarkoititteko pitäisikö nyt kritisoida vai eikö pitäisi kritisoida tätä kohtaa koska kyllä jonkinmoisen haavan sieluun jätti viime kevään vaalikampanja jossa aika monet teidän puolueen ehdokkaat kertoivat kuinka he tulevat useita satoja miljoonia säästämään maahanmuutosta esimerkiksi omassa vaalipiirissäni oli aina kaveri joka aloitti vaalitentin sillä että minä säästän kaksi pilkku viisi miljardia mistäs te muut aiotte säästää minä mietin silloin missä ovat ne faktabaarit ja muut jotka jonkin verran tarkistavat näitä lukuja ja esimerkiksi teidän puolueenne oli silloin esittänyt tämmöisiä seitsemänsadan miljoonan

arvoisa puhemies minulla oli yhtenä vaalilauseena minä säästäisin maahanmuutosta on toki totta että nyt ollaan poikkeuksellisessa tilanteessa suomi ei koskaan ole tällaisessa tilanteessa ollut se miten nyt tällaisessa tilanteessa voidaan säästää on tietysti se että tiukennetaan maahanmuuttopolitiikkaa niitä ehtoja millä suomeen voi tulla täältä turvapaikan saada sitä hallitus tekee arvioi sitä ja se on aivan oikein oleellista on se että seuraavien vuosien aikana kustannustasoa saadaan alennettua ja hillittyä tietysti mitä tulee kristillisdemokraatteihin niin teillähän oli sisäministerin paikka tässä että siinä olisi erilaisia ratkaisuja viime vaalikaudella niin kuin sanoin viime vaalikauden löysällä linjalla kun ollaan menty niin tässä sitä tulosta on monia niitä uudistuksia mitä hallitus nyt tekee maahanmuuttopolitiikkaan olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten mutta silloin kun perussuomalaiset niistä puhuivat oppositiosta käsin ei se teidän linjanne tai näkemyksenne niihin myötämielinen ollut ei välttämättä haluttu kauheasti huomioida yhden asian vielä otan täältä esille joka on täällä

arvoisa puhemies ihan lyhyesti totean vain edustaja essayahille minä uskon vilpittömästi että siinä vaiheessa keväällä kun vaalikampanjaa käytiin

tuskin yksikään tällä hetkellä salissa olevista henkilöistä tiesi millainen pakolaistulva syksyllä tulee ainakin minulle se tuli täysin yllätyksenä ja elämässä vain joutuu toteamaan ne realiteetit että jos joku asia tulee yllätyksenä ja ikään kuin aikoo kaatua päälle niin siitä täytyy selviytyä jollakin tavalla jos pakolaisten määrä olisi ollut ennustettavissa niin varmaan olisi puhuttu toisella tavalla ja jos pakolaisia olisi tullut se normaali määrä kuten aikaisemmin on tullut niin tässä tuskin olisi mitään ongelmaa mutta tulevaisuuden ennustaminen taitaa olla tavattoman vaikeaa meille perussuomalaisille ja uskon että se on myöskin edustaja essayahille

arvoisa puhemies olen ollut vähän varovainen tätä maahanmuuttokeskustelua ylenmääräisesti täällä käymään koska jotenkin koen että tämä nyt on se tapa laskevien kannatuslukujen aikana että perussuomalaiset jotenkin kuvittelevat että kun tähän maahanmuuttokeskusteluun heittäytyy niin sitten tulisi jotain sympatiaa ja miksi siis ajattelen että se ei toimi johtuu siitä että arvoisa edustaja elo te olette nyt siellä hallituksessa ja kun aina silloin tällöin sieltä teidän ryhmästä varsinkin takaosasta sanotaan että että te teette kaikki päätökset olen kuullut useamman kerran tämän virkkeen että turha täällä on opposition mitään huutaa meillä on nyt valta me teemme päätökset niin ihmettelen kyllä äärimmäisen suuresti että mitä te nyt täällä meitä kritikoitte emme kai me ole ole yhdenkään teidän päätöksenne tiellä en minä ainakaan ole huomannut että

estäneet mitään ehdotuksia tänne tuomasta teillä on nyt edustaja elo valtaa te olette hallituksen toiseksi suurin puolue toiseksi suurin puolue valtaa on joten mitä te oikein kritikoitte emme me ole esittäneet mitään muutoksia hallituksen budjettiesitykseen tältä osin kauhea kritiikki on käynnissä mitä te oikein

ehkä täysin hahmottanut mitä tarkoititte tuolla että iloitsette tällaisesta kohtalon että puolueet tai edustajat jotka ovat maahanmuuton kustannuksista nostaneet kampanjoissaan hälyä ovat nyt hallituksessa joka kohtaa tätä maahanmuutto tai siirtolaisaaltokriisiä sitä joudutaan kuitenkin faktisesti hoitamaan määrärahoja lisäämällä se ei kuitenkaan tarkoita sitä että me olisimme siitä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

maahanmuuton suhteen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 tämän takia uskon että on aiheellista aiheellista just pohtia sitä miten tämä järjestelmä muutettaisiin pikemminkin nimenomaan työperäistä maahanmuuttoa lisääväksi tämän sosiaaliperusteen sisään ja siinä olisi ratkaisu maahanmuuton kustannusongelmaankin

edustaja tavionkin puolelta sellaiselta että ikään kuin aikaisemmat hallitukset täällä olisivat lisänneet tähän kohtaan maahanmuutto ja turvapaikanhakijat budjettirahoja jotta saataisiin mahdollisimman paljon turvapaikanhakijoita ja nyt sitten perussuomalaiset tekevät sen välttämättömyydestä sieltä hallituksesta käsin että

ihan niin kuin edustaja tavio täällä toi esille kyllä se että ihminen joutuu virumaan siellä vastaanottokeskuksessa eikä tiedä tuleeko sitä turvapaikkaa vaiko eikö ja tehdään erilaisia selvityksiä aikaa kuluu ja näitä näitä kertomuksia tarkastetaan on varmasti kaikilla tavoin hukattuja resursseja on paljon parempi ja nopeampi tapa kun ihminen pääsee heti kotoutumaan ja tätä kd on johdonmukaisesti kaikissa viime kesän ja tämän syksyn keskusteluissa tuonut esille mutta ensi töikseen hallitus löi kiinni että kiintiöpakolaisjärjestelmään ei kosketa mutta kyllä te hyvin auliisti olette olleet valmiita vapaaehtoisesti siirtelemään turvapaikanhakijoita euroopan maasta toiseen mikä on ollut kyllä aika erikoista meidän mielestämme se antaa aivan väärän signaalin sinne välimeren toiselle puolelle että jos jotenkin vain henkiriepunsa

puhemies pyydän puheenvuoron sen takia että haluan kyllä tässä puolustaa entistä ministeri räsästä paha tapa että kun kuuntelen niin minulla myös jää jotain aina muistiin minun on on pakko sanoa että kyllä ministeri räsäsen linja oikein tai väärin oli tiukempi kuin tämä nykyisen hallituksen linja se oli siis tiukempi hän todellakin kannatti puhui ministerinä ollessaan ja myös tehtävät jätettyään sen puolesta että hoidetaan tämä kiintiöpakolaisuuden kautta hän on vastustanut sanoisin jopa jos kyseessä ei olisi nainen niin sanoisin jopa että raivokkaasti tätä hallituksen linjaa että lähdetään näihin eun sisäisiin siirtoihin ja te ette nyt arvon perussuomalaiset pääse mihinkään siitä että tämä on teidän jota tekee hallitus jossa te te olette mukana ja joka tuo tänne ehdotukset te olette nyt vastuussa ja teidän pitää kertoa suomen kansalle miksi te teette näin siinä ei auta sanoa että kun edellinen hallitus kun teillä on nyt valta te te voitte päättää ihan mitä haluatte ja tuoda tänne ja me sitten arvioimme kun me näemme mitä loistavia ehdotuksia olette keksineet

arvoisa puhemies niin kuin edustaja heinäluoma totesi niin valta on tässä tapauksessa kun enemmistöhallitus on juuri näin totta kai ja sitä käytetään silloin kun neljä vuotta sitten perussuomalaiset ei mennyt hallitukseen erinäisten vaiheiden jälkeen moni sanoi että pakoillaan vastuuta ja näin edespäin nyt kun hallituksessa ollaan niin totta kai vastuu on silloin meillä ja näin sen pitääkin olla

ei ole olemme tätä aihetta pitäneet esillä ja itsekin hyvin asiallisesti perustellen ja pidän jatkossakin kun tosiaan otetaan nämä leikkaukset keskusteluun niin kyllä minä ihmettelen siinä suhteessa vasemmisto oppositiota että tosiaan näistä yksittäisistä kymmenien miljoonien eurojen leikkauksista puhutaan kovinkin paljon mutta sitten tällainen suuri summa joka on suuri sitä ei käy kiistäminen neljäsataaviisikymmentä miljoonaa tavallaan menee helposti läpi kyllä minä näkisin että siinä olisi aihetta vähän laajempaan keskusteluun niin kuin edustaja tavio sanoi siitä mikä se suomen maahanmuuttolinja pitkällä tähtäimellä on siihen edustaja essayah sinänsä antoi ihan arvokasta palautetta mitä siellä voisi olla mutta minusta suomelta myös puuttuu maahanmuuttovisio

tehtäisiin olisi hyvin tarpeen laaja käsitys siitä mitä maahanmuutolta halutaan oli sitten tällainen akuutti pakolaiskriisi tai ei

arvoisa puhemies kyllä nyt edustaja elo te teette aikamoisen akrobaatin tempun

edustaja heinäluoma en missään tapauksessa halua syyttää oppositiota tässä suhteessa esitin vain tällaisen ihmetyksen siitä että että tosiaan nämä tietyt pienemmät leikkaukset aiheuttavat niin kovaa keskustelua mutta sitten tällainen suurempi asia ei yhtä lailla näkisin että vaadittaisiin tässä asiassa enemmän keskustelua enemmän debattia siitä mikä tosiaan on se taso mitä maahanmuutossa tavallaan halutaan haetaan

eun jäsen olemme osa schengen aluetta olemme sitoutuneet tiettyihin kansainvälisiin sopimuksiin se on se kehikko missä hallitus toimii ja ja vastuunsa siinä kantaa mutta kuten sanottu hallitus on tehnyt monia hyviä esityksiä siitä miten tähän tilanteeseen mikä nyt on pitää vastata minkälaisia tiukennuksia tarvitaan jotta seuraavien vuosien aikana kun keskustelemme jälleen seuraavien vuosien budjeteista tämä summa mikä maahanmuuttoon menee olisi selvästi pienempi
siirrymme puhujalistaan

puhemies tämä maahanmuuttokysymys ja turvapaikanhakukysymyshän ovat ihan aitoja ja me joudumme miettimään kyllä tässä seuraavaksi ja se isoin asiahan ei ole se miten turvapaikanhakijoita otetaan nyt vastaan ja miten he ovat vastaanottokeskuksissa ja miten turvapaikat myönnetään uskon myös eduskuntakuulemisten pohjalta että tämä kyetään hoitamaan ja hallinto toimii tässä ja oikeat päätökset tehdään he jotka tarvitsevat suojelua saavat suojelupäätöksen ja he jotka ovat täällä muusta syystä eivät tule saamaan turvapaikkaa uskon että systeemi toimii mutta sitten se varsinainen kysymys koskee sitä miten hoidetaan tämä kotouttaminen sen jälkeen heidän osaltaan jotka ovat saaneet turvapaikan täältä sen takia että he ovat turvan tarpeessa se tulee olemaan valtaisa haaste ja siihen me emme ole kuulleet yhtään vastausta vielä

palaan siihen mikä tässä on todellinen asia aivan erityinen ongelma ja se on meidän asuntotilanteemme että millä nämä ihmiset löytävät katon päänsä päälle ja mitä tehdään tälle odotankin että tähän hallituspuolueet tekisivät esityksiä että miten asuntotuotantoa saadaan liikkeelle jotta meillä olisi lämpimät olot sekä niille ihmisille jotka täällä ovat ja ovat täällä syntyneet että näille turvapaikanhakijoille tähän sdpn budjetti tarjoaa vaihtoehtoja koska se esittää että asuntotuotantoa tältä osin vauhditetaan erityisesti kasvukeskuksissa joihin oletettavasti enemmistö näistä turvapaikan täällä saaneista tulee ennemmin tai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

myönnän tähän keskusteluun vielä kaksi vastauspuheenvuoroa sen jälkeen en enää myönnä vastauspuheenvuoroja vaan mennään varsinaisilla puheenvuoroilla tämä keskustelu loppuun

arvoisa herra puhemies edustaja tavio sanoi että ei ole minkään yhden yksittäisen puolueen vika ja tietysti halusi sillä sanoa ettei tietenkään ainakaan perussuomalaisten vika mutta sujuvasti kyllä syyllisti edellisiä hallituksia jotka ovat aiheuttaneet sen että syyriassa ja syyriasta tulee tämmöisen humaanin kriisin takia erittäin suuri joukko ihmisiä jotka pakenevat aidosti oman henkensä takia en lähde kiistämään sitä etteikö joukossa olisi myös niitä joita houkuttaa se sosiaalisen maahanmuuton mahdollisuus suomeen mutta on aivan väärin tässä tilanteessa ruveta sanomaan että tuo humaani kriisi syyriassa on edellisten hallitusten vika

arvoisa puhemies turvapaikanhakijoiden määrä ja pakolaistilanne yllätti kaikki hallitus toimii tällä hetkellä kaikin mahdollisin tavoin lain puitteissa tämän ongelman ratkaisemiseksi ja on ajanhukkaa ruveta syyllistämään perussuomalaisia tästäkin pakolaisten suuresta tulvasta ja ja sen käsittelystä ilman perussuomalaisia koko maahanmuutto ongelmasta ei olisi todellakaan edes alettu puhua vuosia sitten nyt alkavat muutkin herätä tähän ongelmaan eikö tämä ole sen luokan asia että oppositiokin voisi osallistua rakentavasti eikä sortua pelkkään

arvoisa puhemies nyt tuntuu että ikään kuin nämä maahanmuuttopoliittiset ohjelmat olisivat tulleet poliittiselle agendalle siinä vaiheessa kun perussuomalaiset ovat alkaneet toimia mutta näinhän ei ole kristillisdemokraattien maahanmuuttopoliittinen ohjelma on yhdeksänkymmentä luvun lopulta ja taisi olla silloin ensimmäinen tahiko toinen toinen suomessa siinä vaiheessa täällä oli muistaakseni kolmen hengen perussuomalaisten ryhmä ja ja maahanmuuttopolitiikka ei ollut kovin keskeisessä osassa osassa siinä keskustelussa ja siinä politiikassa mitä mitä silloinen eduskuntaryhmä täällä teki minä arvostan edustaja eloa hän on niitä perussuomalaisia jotka tästä asiasta pystyvät pystyvät keskustelemaan järjen kanssa ja ja perustellusti mutta siitä huolimatta jäi vähän sellainen olo että että ajatteletteko että nyt tämä summa neljäsataaviisikymmentä miljoonaa on nyt sitten väärin laskettu minä ymmärsin että te olette kuitenkin puolustaneet sitä että nämä ovat niitä välttämättömiä lisäyksiä joita tässä tilanteessa on tehtävä jotta tästä asiasta päästään eteenpäin ja selvitään ja asiat hoidetaan oikein ja inhimillisesti mutta sitten kuitenkin samanaikaisesti kritisoitte sitä miksi oppositio ei nyt sitten tee näitä näitä esityksiä ja lähde esimerkiksi esittämään vähennyksiä näihin pitäisikö meidän ajatella että nyt valtiovarainministeriössä on kuitenkin jollakin tavalla nämä summat laskettu väärin ja täällä on nyt sitten

on siis tähdellistä kyllä sanoa että ei suomen kansa nyt kysy teiltä miksi tämä kriisi on täällä käsillä ja mitä teki edellinen tai sitä edellinen hallitus vaan suomen kansa kysyy teiltä hallituspuolueina mitä te teette tämän asian hoitamiseksi miten te aiotte tämän hoitaa ja niin kysymme mekin ihan vilpittömällä mielellä miten tämä

sitä keskustelua kannata jatkaa että mitä on tehnyt ja minäkin vuonna mikin hallitus vaan nyt ne ihmiset ovat täällä he hakevat turvapaikkaa ja sen jälkeen heistä osa tullaan hyväksymään ja heidät pitäisi jotenkin kotiuttaa tänne tähän pitäisi olla jotain vastauksia ja sitä vartenhan hallitus on että se antaa vastauksia ja eduskunta sitten hyväksyy jos pitää niitä vastauksia oikeina teillä on nyt valtaa ja sen myötä myös vastuuta sen takia tässä asiassa ei kannata tulla kyselemään oppositiossa olevilta miksi me emme esitä muutoksia hallituksen budjettiesitykseen maahanmuuton osalta että ei muuta kuin rohkeasti nyt vain vaikuttamaan siellä hallituksessa ja tekemään hyvää politiikkaa jotta maahanmuuttoasiat ovat hyvässä hallinnassa

arvoisa herra puhemies edustaja essayah kiitän kehuista ja ja pidän teitäkin oikein asiallisena ja fiksuna edustajana edustaja heinäluoma juuri näin vaikutetaan hallituksessa näinhän sen pitää mennä ja niin kuin sanoin helsingin sanomien analyysien mukaan ollaan vaikutettu niin että hallituksen tiukempaa kuin aikaisemmin ja se on oikein mutta edustaja essayah korjaan näkemystä siltä osin että en tietenkään väitä että täällä olisi väärin laskettu näitä kuluja tai menoja mitä tähän menee meidän vastauksemme hallituksena on totta kai tässä täydennysbudjetissamme tältä osin totta kai mutta mutta kun ajattelen näitä näitä summia mistä puhutaan niin tosiaan kaipaisin enemmän enemmän keskustelua näistä maahanmuuton kokonaisvaikutuksista taloudellisesti sosiaalisesti kulttuurisesti seuraavien vuosien aikana ei pelkästään tähän budjettiin liittyen vaan laajemmin uskon ja toivon että sitä tullaan käymään näiden seuraavien vuosien aikana eduskunnassa ja ja kyllä perussuomalaiset lähtevät siitä että meillä on hallitusvastuu ja tosiaan me sen kannamme ja sitten kun seuraavat eduskuntavaalit aikanaan on niin kansahan antaa sitten vastauksen siihen miten on hommaa hoidettu näinhän sen pitää demokratiassa mennä ei se sen ihmeellisempää

arvoisa puhemies edustaja heinäluoma olen ihan mielissäni kun kuulen että olette tosiaan kiinnostuneita näistä perussuomalaisista maahanmuuttopoliittisista ratkaisuista mitä tullaan esittämään niitä vaihtoehtoja tietenkin tietenkin käydään tässä koko ajan läpi ja tullaan tekemään sitten sitten asianmukaisia muutoksia jatkossakin mutta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

vauhtiin päässeetkin näiden uusien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

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

arvoisa puhemies kyseessä on laki aloite laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain kolmannentoista pykälän muuttamisesta ja ja perusteluina on seuraavasti maatalouden rakennetukilain kolmastoista pykälä kieltää investointituen myöntämisen sellaiseen toimenpiteeseen jonka toteuttaminen on aloitettu perusteena tähän on ollut että tuen pitää olla kannustavaa ja jos investointi on aloitettu ennen tukipäätöstä on katsottu että kannustin puuttuu aloituskielto ennen lopullisen tukipäätöksen saamista on johtanut ongelmatilanteisiin maatalousyrityksissä kuluvana vuonna kuluvana vuonna on ollut tilanteita joissa investointitukihakemuksia ei ole pystytty jättämään täysin maatalousyrittäjistä riippumattomista syistä kun hakemusta ei ole voitu jättää on luonnollisesti myös päätöksen saaminen viivästynyt tämä on johtanut tilanteisiin joissa maatalousyrittäjät ovat joutuneet peruuttamaan suunnittelemansa investoinnin tilauksen investointien lykkääntyminen rakennetukijärjestelmien joustamattomuuden vuoksi on valitettavaa sillä maatalouden investoinneilla on merkittävä työllisyys ja aluetaloudellinen vaikutus sen vuoksi lakia maatalouden rakennetuista pitää muuttaa niin että maatalousyrittäjä voi käynnistää investoinnin omalla riskillään jo ennen investointipäätöksen saamista muussa yritystoiminnassa muussa yritystoiminnassa tämä on mahdollista siellä investoinnin voi käynnistää kun hakemus on jätetty sen vuoksi olisi syytä yhtenäistää tätä samaa käytäntöä joka muussa yritystoiminnassa on myös maatalousyritystoimintaan eu lainsäädäntö ei estä lain muuttamista eun parlamentin ja ja neuvoston asetuksen

artiklassa kuuteenkymmeneen sanotaan seuraavasti jäsenvaltiot voivat määrätä ohjelmissaan että tukikelpoisia ovat vain menot jotka ovat aiheutuneet sen jälkeen kun toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tukihakemuksen eli tässä sanotaan että voivat määrätä nykyisen nykyisen lain kaltaisen asiaintilan mutta se ei tietystikään tarkoita sitä että pitää määrätä eli onko tässäkin jälleen eu lainsäädäntöä tulkittu sen tiukemman tämän pohjalta esitän että eduskunta hyväksyisi tämän lakiesityksen maatalouden rakennetuista annetun lain kolmannentoista pykälän muuttamisesta kohtaan tuettavaa toimenpidettä koskevat edellytykset maatilan investointitukea voidaan myöntää myös sellaiseen toimenpiteeseen jonka toteuttaminen on aloitettu

arvoisa puhemies edustaja jokisen lakialoite on on hyvä ja erittäin ajankohtainen sillä on monta syytä minkä takia tätä pitäisi viedä eteenpäin viljelijät ovat tänä päivänä pahoissa vaikeuksissa ja on välttämätöntä että maatilat investoivat ja kehittyvät edelleen edustaja jokisen näkemys siitä että jos jollakin virastolla on tietojärjestelmissä ongelmia ja viljelijät eivät pysty toteuttamaan omia aikataulujaan investointien suhteen niin silloin pitäisi jollakin tavalla lainsäädäntöä kohtuullistaa kohtuullistaa siihen suuntaan kuten edustaja jokinen esittää että viljelijäkin voi kuten yrityselämässä muualla näitten tukien suhteen

koska tämä on myös yhdenvertaisuuskysymys maatalousyrittäjät ovat yrittäjiä kuten muutkin yrittäjät ja silloin myös tukikäytäntöjen pitäisi olla samankaltaisia jos tätä todella eu säännökset eivät estä niin ehdottomasti suomessa pitäisi siirtyä tämänkaltaiseen käytäntöön myös maatalousyrittäjien kohdalla

arvoisa puhemies tämä todellakin vaikuttaa erittäin kannatettavalta aloitteelta olisinkin kysynyt edustaja jokiselta onko mahdollista tulkita tätä eu asetusta sillä tavoin että esimerkiksi ne kustannukset jotka maanviljelijä on aloittanut ennen kuin se lupa on tullut olisivat sitten ikään kuin omalla kontolla vai vai tulkitsetteko tätä sillä tavoin että tämä tavallaan tarkoittaisi sitä että kaikki ne mahdolliset kustannukset olisivat kuitenkin myöskin mahdollisesti tukikelpoisia vaiko vasta sitten ne kustannukset jotka syntyvät sen jälkeen kun kun tuo tuki tulee elikkä olisiko tässä niin että jos

herra puhemies tuo eu parlamentin direktiivin lausuma siitä että jäsenvaltiot voivat määrätä että tukikelpoisia ovat vain ne menot jotka jotka aiheutuvat sen jälkeen kun viranomainen on on hyväksynyt sen tukihakemuksen on tulkittavissa niin että että se se ei ole pakottava se ei ole sitova jäsenvaltiot voivat toimia tässä myös toisin eli eli ne voivat määrätä lainsäädäntönsä niin että että tukikelpoisia voivat olla menot myös ennen sen tukihakemuksen hyväksymistä kun vain tukihakemus on jätetty ja se on tämän lakialoitteen idea että tukihakemuksen jätettyään voisi aloittaa investoinnin omalla riskillä ja sitten tukipäätös tulee sen jälkeen maataloudessa ja rakentamisessa ylipäätään vuodenajat vaikuttavat siihen milloin milloin kannattaa ja milloin on mahdollista näitä rakennushankkeita viedä eteenpäin ja tässä kun otetaan huomioon se että meillä on arvioitu vuonna kaksituhattakaksitoista että noin viidestäkymmenestäseitsemästätuhannesta maatilasta meillä on vuonna kaksituhattakaksikymmentä jäljellä noin neljäkymmentäkolmetuhatta tilaa se tarkoittaa sitä että meillä tilakoko suurenee jatkavien tilojen investointitarpeet ovat erittäin suuria jotta se kannattavuus siellä maataloudessa on edelleen edelleen sellainen että se tilan jatkaminen on mahdollista sen takia tämä maatalouden investointitukien joustavuus ja lainsäädännön muuttaminen siinä että niitä investointeja saadaan liikkeelle on tärkeää jos maatalousyritys omalla riskillään sen aloittaa niin se ei ole tavallaan tältä järjestelmältäkään pois ja siinä mielessä olen tämän lakialoitteen tehnyt ja ja sitä tulisi mielestäni edistää koska näillä investoinneilla on vahva työllisyys mutta myös suuri

arvoisa herra puhemies on tietysti vähän noloa tässä sanoa ettei ole nyt läksyjään lukenut mutta kun kuuntelin edustaja jokisen

lakialoitteen sisältöä kun hän siitä kertoi niin täytyy sanoa että kiinnostuin siitä erityisesti kun tietää mikä on ollut tämän vuoden tilanne esimerkiksi satakunnassa missä viidenkymmenenkahden miljoonan euron investoinnit odottivat vain sitä päätöstä kun tämä mavin hyrrä järjestelmä ei toiminut ja maaseudun rakennerahaston yritysinvestoinnit eivät voineet lähteä käyntiin ennen kuin hakemus oli jätetty no järki otettiin käteen ja hyväksyttiin se että aluehallintoviranomaiset ely keskukset voivat tehdä ne paperilla ja sitten jälkeenpäin viedä sinne hyrrä järjestelmään mutta vähän niin kuin täsmentävänä kysymyksenä onko todellakin nyt niin että puhutte tästä samasta asiasta vai siitä että maatilojen investoinnit voivat myös hakemuksen lähteä liikkeelle tai vaikka omalla riskillään että vähän semmoista täsmennystä mutta kuten edustaja eestiläkin sanoi erittäin mielelläni katson että tämmöistä aloitetta ei lakaista vain valiokunnassa pöydältä pois vaan se oikein otetaan tarkasteluun sillä kaikki se yrittäjyyttä edistävä toiminta mitä maaseudulla voidaan tehdä on nuorten yrittäjien maatilojen omistajien osalta erityisen tärkeää ja kannatettavaa että nämä investoinnit eivät vain jää sitten jostakin hakuprosessin menettelystä kiinni

arvoisa puhemies sillä tavalla tämä lakialoite on tärkeä että me monet kansanedustajat varmasti saamme viljelijöiltä ja muiltakin yrittäjiltä ja varsinkin viljelijöiltä joissa he kertovat esimerkiksi ympäristölupien ja muitten suhteen että saattaa vuosikin mennä aikaa niitä pyöritetään ja pyöritetään ja tällä on myös tekemistä juuri tämän nopeuden kanssa että silloin kun ihmisillä yrityksillä tai maanviljelijöillä on into investoida ja ja heillä on vauhti päällä niin silloin viranomaistenkin perimmäinen tehtävä on auttaa ja nopeuttaa näitä eri näköisiä lupia ja prosesseja ellei siellä ole selviä esteitä ympäristön tai jonkun muun suhteen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

arvoisa herra puhemies

merkittävä osa suomalaisista niin metsä metalli kuin kemianteollisuuden tuotteista kulkee laivoilla kun katson kauttakulkuliikenteen tilastoja vaikka suomen suurimman hamina kotka sataman kohdalta se näyttää tällä hetkellä miinus neljätoista prosenttia tähän on useampia syitä ensimmäinen ja suuri josta on eduskuntakin moneen kertaan keskustellut rikkidirektiivit kustannukset joittenkin arvioiden mukaan olivat neljäsataa miljoonaa euroa joittenkin arvioiden mukaan kuusisataa miljoonaa euroa elikkä lisäkustannuksia laivoille siitä syystä että joudutaan joko puhdistusjärjestelmiin tai joudutaan ostamaan kalliimpaa polttoainetta no tämä tuli hyvin tiedossa olevien episodien jälkeen toinen asia on tietenkin se että meillä tällä hetkellä taloudessa on lama niin suomessa kuin sitten myöskin naapurimaissa elikkä venäjänkään talous ei ole kaikkein parhaimmassa kunnossa ja ja ruplan kurssi on niin halpa että kauttakulkuliikenteessä eittämättä sillä on myöskin vaikutuksia se kolmas syy

antaa tällä hetkellä kilpailuedun uusille satamille joita on rakentunut ja rakentumassa koko ajan tuonne venäjän ja baltian puolelle siellä ei ole väylämaksua ollenkaan elikkä nämä meidän satamamme täällä suomessa kilpailevat ihan erilaisessa kilpailuasetelmassa muiden maiden satamiin verrattuna ja erityisesti jos ajattelee tätä suomenlahden pohjukkaa jossa ne tavarat voivat helposti siirtyä reitiltä toiselle niin kuin tällä hetkellä on jo tapahtunut että ne kulkevat tuolta baltiaa pitkin tai suoraan pietarin lähellä oleviin satamiin ja tässä kohtaa tietenkin se kilpailuetu on on aika monta miljoonaa varustamoilta jotka käyvät sen lisäksi on ollut hyvinkin tiedossa että väylämaksujärjestelmä on aika vaikeaselkoinen ja se kohtelee eri lasteja hyvin erityylisesti useamman kerran jo mietitty mikä se järjestelmä voisi olla ja niitä muutoksia on tehty samoin on jo edellinen hallitus kyllä silloin sosialidemokraattien johdolla puolittanut väylämaksut elikkä sitä tasoa jo laskettiin puoleen ja sen takia nyt sitten on perustetta jatkaa sitä linjaa tiedän että minä olen tässä hieman radikaalimmalla linjalla kotkalaisena kansanedustajana sillä meidän sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa on yhä edelleen taas puolitus mutta vaihtoehto että voidaan vetää se kerralla nollille ja päätyä siis siihen järjestelmään mikä toisaalta on jo vaikkapa rautatie tai tieliikenteessä nyt puhutaan tietysti tiemaksuista mutta yleisesti ottaen valtio on hoitanut väylät joilla kumipyörät kulkevat miksi valtio ei myöskin hoitaisi niitä väyliä joilla laivat kulkevat ilman erillistä maksua kysymys jäämaksuluokista tai jäävahvuuksista on tietysti perusteltu ja sehän on ollut se syy minkä takia tämmöistä väylämaksua on kerätty että satamien väylät saadaan pidettyä auki ja ne saadaan pidettyä kunnossa minullekin on tullut palautetta siitä että jos ne poistetaan täysin kokonaan niin onko niin että tänne suomenlahden rannikoille tulee sitten hyvin huonokuntoisia aluksia ja öljyvahinkojen määrät ynnä muut lisääntyvät en usko että tällä hetkellä sitä riskiä kovin suurena enää on siitä syystä että ainakin säiliöaluksille on jo vaatimus kaksoispohjasta jolloinka ne semmoiset kaikkein heikoimmassa kunnossa olevat laivat eivät tietenkään pysty täällä jääolosuhteissa enää liikennöimään tästä syystä olen tehnyt lakialoitteen ja myöskin siihen liittyvän talousarvioaloitteen jotta meidän satamamme ja se että suomi elää viennistä olisi totta myöskin tulevaisuudessa

arvoisa herra puhemies

hallituksen alkutaipaleita edellisen hallituksen missä oli vasemmistolainen liikenneministeri merja merja kyllönen jonka aikana näitä ajatuksia lähdettiin uudistamaan silloin liikennevirasto teki mielestäni erityisen hyvän ehdotuksen siitä kuinka meillä väylämaksuja tulisi uudistaa ja tuotiin juuri esille se että meillä on erilaista vientiteollisuutta vientiteollisuutta johonka tuodaan raaka aineita isoilla laivoilla satakunnassa meillä on metallurgista teollisuutta johonka raaka aineet australiasta chilestä tulevat meriteitse ja ne laivat käyvät siellä kukin niin sanotusti yhtiö yhtiö ehkä noin kolme tai korkeintaan neljä kertaa maksavat aina täyden väylämaksun kun väylämaksut lähtevät reittiliikenteeltä laskemaan kymmenen kerran jälkeen ja risteilyaluksilta kolmenkymmenen kerran jälkeen jolloin he vapautuvat väylämaksuista nyt olisi erityisen tärkeää että kun tämä väylämaksujärjestelmä on mikä on niin tässä mieluummin jo sitten lähtisi tuolta kannalta katsomaan kuin edustaja paatero esityksessään että poistetaan ne jotta nyt olisi välitöntä kilpailukykyä meidän kun me pystyisimme tältä tältä osin kustannuksia laskemaan selkämeren satamat maksavat näistä väylämaksuista saamaansa palautteeseen nähden yksi pilkku seitsemänkymmentäkaksi kertaisen maksun jolla sitten muitten satamien jääolosuhteet huomioiden pidetään väyliä auki siinä mielessä kun meillä sataprosenttisesti melkeinpä kaikki isot alukset joutuvat aina maksamaan ja se on erittäin iso taakka meidän isolle vientiteollisuudelle eli metallurgialle johonka tuodaan raaka aineet ulkomailta niin se kohtuullistaisi ehdottomasti tätä tilannetta oikeudenmukaisempaan suuntaan mutta puolittaminen on hyvä asia mutta se pitäisi myös nyt aluskohdentaa niin että tämän sanotaanko vieläpä energiaintensiivisen teollisuuden jonka oikeastaan kaikki tuotteet menevät uudelleen vientiin kilpailukykyä tässä kohtaa voitaisiin tältä osin vielä enemmän parantaa mutta kiitos hyvästä aloitteesta ja sen suhteen että tätä keskustelua pitää käydä opposition ja hallituksen välillä toivotaan että hallituspuolueet pohtivat aidosti tätäkin lakialoitetta

arvoisa herra puhemies muuten niin ansiokas ja hyvä puheenvuoro sai sen pienen loppusärön että politiikan pirulainen sitten tähän kumminkin vielä mukaan väännettiin kyseessä oli kansanedustaja paateron lakialoite joka oli minusta ansiokas ja toi sen haasteen että tätä asiaa pitää todellakin tarkastella myös hallituksessa ja koko eduskunnassa mikä on suomalaisen vientiteollisuuden merkitys ja mahdollisuudet tässä maassa tuottaa hyvinvointia niin että näitä meille tärkeitä palveluita pystytään edelleen kustantamaan siinä mielessä kyllä kuulin että edustaja paatero on vielä tehnyt talousarvioaloitteenkin tämän osalta en löydä sitä täältä sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetista joten haluaisin nyt erottaa nämä kaksi asiaa tässä en nyt lähde erityisesti pitämään sosialidemokraattien puolia heitä ei yhtään täällä salissa ole mutta pidän tässä edustaja paateron puolia siinä mielessä että hyvä aloite mielestäni myös tätä koko järjestelmää pitäisi nyt pohtia siitä näkemyksestä juuri että jos ei meillä vielä pystytä pääsemään eroon niin tätä pitäisi nähdä ja katsoa myös teollisuudenalakohtaisesti ehkä meidän tulevaisuudessa pitää uskaltaa katsoa sitä minkälainen satamaverkosto meillä on koska meillä on nytkin sellaisia satamayksiköitä jotka pystyisivät koko viennin ja tuonnin kapasiteetin huolehtimaan eli meillä löytyy semmoisia keskittymiä siinä mielessä tässä on pakko se mainoslause vielä sanoa että kun meillä on porin mäntyluoto syväsatama joka on jääolosuhteissaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa puhemies tämä lakialoitteeni on muokkautunut käytännön oikeuselämän kokemuksesta en ole sitä tekemällä tekemällä väkisin tehnyt

nyt kun tässä lisätalousarviokeskustelussa käytiin paljon tietenkin huolestuneenkin sävyistä puhetta siitä kun meidän velkaosuutemme

kipuaa bktsta jo yli kuuteenkymmeneen prosenttiin joka on myös tämmöinen eu maiden yksi raja että maata ruvetaan tarkemmin komissiosta tarkkailemaan niin pidän itse aika hyvänä linjana sitä että kun tehdään joitain lakialoitteita niin silloin tehdään niitä siitä lähtökohdasta että ne lisäisivät siis säästöjä ja tämä aloite on juuri sellainen lisäksi nyt kun on siirtolaiskriisi päällä tarvitaan muutoksia niitä täytyy tehdä kolmella rintamalla yksi raja ja turvallisuuspolitiikassa kaksi työ ja sosiaalipolitiikassa kolme karkotus ja palautuspolitiikassa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 nykyisin

karkotus on seuraamuksena pikemminkin tämmöinen hallinnollinen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

nykyisin karkotus määrätään siis ulkomaalaislaissa ja se on sitä hallinnollisen prosessin puolta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 oleskella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 vangin vapauduttua vankilasta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

tässä lakialoitteessa ehdotetaan että ulkomaalainen joka tuomitaan törkeästä rikoksesta kahden vuoden vankeusrangaistukseen tai pidempään määrätään automaattisesti käännytettäväksi tai karkotettavaksi hänelle räpsähtäisi samalla toistaiseksi voimassa oleva maahantulokielto käsittelyn suhteen neliportainen prosessi tulisi muuttaa yksiportaiseksi vakavissa rikoksissa se nopeuttaisi päätöksiä ja ja syntyisi merkittäviä säästöjä on myös todettava että vankilamme ovat jo nyt ahtaita ja myös niiden toimintaa vaikeuttaa taloutemme ahdinko kaiken edellä mainitun pohjalta kannatan edustaja tavion lakialoitetta

arvoisa herra puhemies

hänen määräämisensä toistaiseksi voimassa olevaan maahantulokieltoon ehtona lain soveltamiselle olisi ulkomaalaisen tuomitseminen vähintään kahden vuoden vankeusrangaistukseen käännyttäminen tai karkottaminen voitaisiin jättää määräämättä vain erityisen painavasta syystä tällä hetkellä rikoksesta tuomitsemiseen ja karkottamiseen tarvitaan peräti neljää eri viranomaista käräjäoikeutta poliisia maahanmuuttovirastoa ja muutoksenhakumenettelyssä vielä hallinto oikeuksiakin neljä eri viranomaista käsittelee ja ratkoo asiaa joka voitaisiin nykyistä joustavammalla ja jouhevammalla menettelyllä ratkaista yhdessä ja samassa paikassa ja yhdellä kertaa tuomion lukemisen jälkeen

nopeuttamisesta mitä yksinkertaisemmiksi onnistumme eri viranomaistoimintomme säätämään sitä nopeampaa toimintojen hoitaminen on aika on rahaa myös viranomaistoiminnoissa ja asioiden käsittelyssä päivänselvää lienee että yhden kosketuksen periaatteella tehty päätös on aina yhteiskunnalle halvempi verrattuna siihen että päätöksentekoketjuun osallistuu neljä eri viranomaista erittäin kireän taloustilanteen takia hallitus joutuu tekemään kipeitä leikkauksia lähestulkoon kaikilla yhteiskunnan toimialoilla leikkaamme ja säästämme omien kansalaistemme eduista palveluista tämän takia on perin outoa että maahan tulleille ja vielä täällä oikeuden vastaiseen tekoon syyllistyneille tarjotaan palveluja oikein pitkän kaavan mukaan suomalainen oikeusjärjestelmä on tunnettu hyvästä päätöksentekokulttuuristaan joten kukaan ei lakiuudistuksen jälkeenkään pääsisi syyttämään meitä siitä että tuomioistuimessa vastaajana olleen henkilön oikeusturvasta ei olisi huolehdittu asianmukaisesti

arvoisa herra puhemies

hänet määrättäisiin automaattisesti käännytettäväksi tai karkotettavaksi sekä toistaiseksi voimassa voimassa olevaan maahantulokieltoon käännyttäminen tai karkottaminen voitaisiin jättää määräämättä vain erityisen painavasta syystä ja niin kuin täällä kuultiin edustaja tavion omassa esittelypuheenvuorossa tämä käännyttäminen ja maasta karkottaminen tulisi voimaan sen jälkeen kun tuosta rikoksesta määrätty rangaistus olisi kärsitty tämä lakialoite on kannatettava sen vuoksi että se yksinkertaistaisi ja nopeuttaisi ja myös yhtenäistäisi tätä prosessia jossa tällä jossa tällä hetkellä useat eri viranomaiset tekevät vielä useissa eri tuomioistuimissa työtä näiden asioiden parissa sitten tässä lakialoitteen esittelytekstissä otetaan kantaa siihen että että tämän käännyttämisen karkottamisen ja maahantulokiellon määräytymisen pitäisi olla pikemminkin lisärangaistus kuin hallinnollinen seuraamus tähän pysähdyn hetkeksi koska perustuslakivaliokunnan jäsenenä vuonna kaksituhattakolmetoista ollessani käytiin pitkään ja ja perusteellisesti läpi tätä kaksoisrangaistavuuden kieltoa elikkä ne bis in idem säännöstä silloin se konkreettinen asia koski hallituksen esitystä vero tai tullikorotuksista ja niihin liittyvistä laeista mutta käytännössä siinä linjattiin myös ne bis in idem periaatetta eli kaksoisrangaistuksen kansallista tulkintaa kahdesti rankaiseminen samasta teosta kielletään muun muassa euroopan ihmisoikeussopimuksessa sen neljännen artiklan mukaan ketään ei saa saman valtion tuomiovallan nojalla tutkia uudelleen tai rangaista oikeudenkäynnissä rikoksesta josta hänet on jo lopullisesti vapautettu tai tuomittu syylliseksi kyseisen valtion lakien ja oikeudenkäyntimenettelyn mukaisesti kaksoisrangaistavuuden kiellon tarkempaa sisältöä on määritelty tai painotettu euroopan ihmisoikeustuomioistuimen rangaistuskäytännöissä siellä on katsottu ettei kiellon soveltamisala rajoitu pelkästään rikosoikeudellista rangaistusta vaativiin tuomioihin vaan se ulottuu myös erilaisiin rangaistusluonteisiin hallinnollisiin seuraamuksiin tässä kohtaa tätä lakialoitteen ajatusta siitä että että tuota maasta ei enää käsiteltäisikään hallinnollisena seuraamuksena vaan se olisi rikosoikeudellinen lisärangaistus voin kannattaa koska koska silloin se sulkisi pois sen mahdollisuuden että tätä kaksoisrangaistavuuden kieltoa käytettäisiin näissä tapauksissa eli eli silloin kun tuomitaan ensin rikoksesta ja sitten sen perusteella lähdettäisiin hakemaan hallinnollista seuraamusta karkottamisesta voitaisiin välttää se karkotus tällä ne bis in idem säännöksellä perustellen sen vuoksi voin hyvinkin kannattaa tätä edustaja tavion aloitetta

arvoisa puhemies tahdon kiittää edustaja jokista tästä tästä huomiosta tuon ne bis in idem kaksoisrangaistavuuskiellon osalta tämä on juuri yksi sellainen seikka mikä tähän sisältyy mikä lisäisi siis nimenomaan tämän karkotettavan oikeusturvaa toinen sellainen seikka mikä tässä ehkä olisi hyvä vielä nostaa esiin on se että kun euroopan ihmisoikeussopimuksen muistaakseni kuudennen artiklan mukaan tulee saada myös tämä suullinen käsittely ja on katsottu että se tulee tulee saada kuitenkin merkitykseltään tärkeissä asioissa niin nykyisin suomen hallinto oikeudessa tämä karkotusprosessi ei tätä suullista käsittelyä käytännössä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

arvoisa puhemies sain pontimen tämän lakialoitteen tekemiseen siitä kun täällä eduskunnassa alkusyksystä käsiteltiin kansalais aloitetta jossa haluttiin kiristää lapsiin kohdistuneitten seksuaalirikosten rangaistusasteikkoa kävimme täällä silloin hyvän keskustelun ja eipä eduskuntasalista löytynyt laisinkaan soraääniä siihen etteikö näin tulisi tehdä siinä keskustelussa kuitenkin nousi esille se huoli mikä usein näitten uhrien kohdalla on elikkä monta kertaa kerkiää tapahtua niin että tuo syyteoikeus vanhentuu nykylainsäädännön mukaisesti

uhrin täyttäessä

ja todellakaan näistä törkeistä ja järkyttävällä tavalla ihmisen elämää rikkovista rikoksista ei päästä tekemään sitten oikeusjuttua sen illan aikana kun istuin omassa työhuoneessani tuon keskustelun päätteeksi sain pari puhelinsoittoa joissa hyvin hyvin koskettavalla tavalla naisia kertoi niistä traagisista tapahtumista mitä heidän elämäänsä oli kohdannut samoin sain myöskin sähköposteja joissa näitä asioita tuotiin esille monta kertaa niissä tuli esille se kuinka pahalta tuntui kun nämä asiat oli omassa elämässään siinä heti täysi ikäisyyden aikana kun ihmisen elämä lähtee rakentumaan ja ovat ne elämän isot ruuhkavuodet halunnut unohtaa ja haudata ja halunnut katsoa eteenpäin elämässä niin hyvin kuin se niissä elämäntilanteissa oli ylipäätänsä ollut mahdollista ja vasta ehkä siinä vaiheessa kun oli syntynyt omia lapsia ja juuri ehkä silloin kun omat lapset olivat sen ikäisiä että oli itse kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä nämä kaikki asiat sieltä omasta historiasta palautuivat mieleen mutta sitten usein oli se tilanne että oli liian myöhäistä tehdä enää asialle mitään myöskin oli niitä tilanteita joissa joutui seuraamaan sivusta kuinka sitten näihin tekoihin syyllistynyt vietti kulissielämää eikä eikä koskaan tätä asiaa pystynyt tunnustamaan edes pyytämään anteeksi niin kuin eräskin eräskin soittaja sanoi että että ei hän edes tästä oikeusjutusta mutta kun olisi edes pyytänyt anteeksi joka tapauksessa tässä siis ehdotetaan sitä että rikoslain vanhentumissäännöksiä uudistetaan siten että tuo syyteoikeus vanhenee vasta uhrin täytettyä kolmekymmentäkahdeksan vuotta elikkä tähän tulisi kymmenen vuotta jos kysymyksessä on törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö vuonna kaksituhattaviisihän tehtiin ensimmäisen kerran tähän lakiin parannus elikkä silloin nostettiin juuri tuohon kahteenkymmeneenkahdeksaan vuoteen mutta tässä taustalla on juuri se syy että suurimman ongelman muodostavat pienimpiin lapsiin kohdistuneet törkeät seksuaalirikokset ja niitten liian nopea vanhentumisaika vanhentumisaika niin kuin tuossa kuvasin niin se henkinen irtaantuminen ja itsenäistyminen omista vanhemmista tapahtuu kehityspsykologian mukaan lopullisesti yleensä vasta kolmekymppisenä ja samaan ajankohtaan tyypillisesti ajoittuu tänä päivänä myös tuo oman perheen perustaminen ja ja ehkä juuri siksi nämä asiat nousevat pintaan vasta siinä vaiheessa tietysti lainsäädännöstä huolimatta ihmisten elämänhistoriassa on niitä asioita jotka saattavat olla esimerkiksi sukulaisuus saattaa olla niitä jotka estävät näitten asioitten esille nostamista siinäkin mielessä tiedän sen että tämä lakialoite ei tule näitä asioita kaikilta osin parantamaan mutta kuitenkin se antaa mahdollisuuden niille niille ihmisille jotka haluavat hakea myöskin oikeusteitse hyvitystä sille mitä on tapahtunut se mahdollistaa sen ja näitten syyteaikojen vanhentuminen ei olisi niin nopeasti esteenä on tietysti kritisoitu sitä vanhentumisaikoja pidennetään se antaisi vääränlaista toivoa jos on vaikea saada näyttöä näistä rikoksista mutta on todellakin erilaisia isoja seksuaalirikosvyyhtejä on paljastunut ja ja näitä pitäviä todisteita on voitu saada sitten todistajanlausuntojen ja tallenteitten kautta toivonkin että tämä tulee nyt käsittelyyn yhtä aikaa kuin tuo kansalaisaloite lakivaliokunnassa ja toivon sille sille menestystä siellä valiokunnassa siinä keskustelussa mitä täällä käytiin hyvin monet edustajat sanoivat että vielä olisivat toivoneet että tämä vanhentumisaikapykälä olisi ollut tässä kansalaisaloitteessa ja ja tätä kautta tämä asia nyt tulee mahdolliseksi

jo puhemiestäkin pitkämielisyydestä tässä on ollut paljon asioita ja puheenvuorot edelleen jatkuvat tämä edustaja essayahin lakialoite siitä että rikoslain

ja kuudetta pykälää muutettaisiin niin että lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vanhenemisaikaa pidennettäisiin on niin tärkeä asia että sen vuoksi halusin myös itse itse jäädä tätä asiaa käsittelemään ja tähän kantaa ottamaan tällä hetkellä törkeiden seksuaalirikosten syyteoikeudet vanhenevat kahdessakymmenessä vuodessa ja aikaisintaan uhrin täyttäessä kaksikymmentäkahdeksan vuotta silloin kun on kyseessä tällainen lapseen kohdistunut hyväksikäyttörikos törkeä raiskaus tai sukupuoliyhteyteen pakottaminen nämä lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat rikoksista törkeimpiä lähes kahdenkymmenenviiden vuoden poliisikokemuksen myötä olen joutunut kohtaamaan näitä tilanteita ja niitä uhreja ja ja siihen pohjautuen pidän näitä rikoksia kaikista rikoksista

seksuaalinen hyväksikäyttö jättää uhrille jäljet ja ja niin kuin sanottu se on ikään kuin murha josta uhri jää henkiin sen teon seuraukset saattavat seurata loppuiän ne saattavat aiheuttaa häiriöitä psyykkisessä kehityksessä seksuaalisuuden kehittymisessä ja luottamuksessa vastakkaista sukupuolta kohtaan nämä asiat voivat tulla kymmenienkin vuosien jälkeen siitä kun nämä teot sen vuoksi tämä edustaja essayahin lakialoite on erittäin tärkeä ja ja kannatan tätä syyteoikeuden vanhenemisen pidentämistä esitetyllä

edustaja essayahin ja kristillisdemokraattien aloite on hyvä aloite antaa mielestäni aiheellisen pohdinnan aiheen lakivaliokunnalle ja tietysti koko eduskunnalle suomen nykyinen vanhenemisaika siis tuo vuoden raja ei ole nähdäkseni kansainvälisessä vertailussa kuitenkaan poikkeava mitä tuosta tietoa nopeasti löysin niin yhdysvaltain oregonissa vanhenemisaika on kolmekymmentä vuotta siis kunnes kunnes uhri täyttää kolmekymmentä vuotta ja siis jo lähes sama kuin suomessa sain tuosta lähteestäni sen käsityksen että tämä vanhenemisaika on yhdysvalloissakin pidemmästä päästä

kuitenkin lisäksi löysin tietoa että joidenkin maiden oikeusjärjestelmissä vanhenemisaikaa

ei ole ollenkaan siviilikanteelle jolloin uhri voi vaatia sitä vahingonkorvausta kuitenkin suomessa taas vahingonkorvauslain mukaanhan tämä rikosperusteisen vahingon korvausaika vanhenee sen rikosajassa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

mutta lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön osalta tällainen perustelu ei ole mielestäni mitenkään validi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

päiväjärjestyksen kuudestoista että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesseitsemäs yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon